se tietysti tarkoittaa kun se on prosenttialennus sitä että kellä on isommat tulot se alennus on euromääräisesti isompi ja jotka täällä salissa kritisoivat tätä haluaisin kysyä haluatteko luopua tästä prosentuaalisesta verojärjestelmästä esimerkiksi seuraavan kerran kun kun veronkorotuksia tulee pitäisikö niidenkin olla teidän mielestänne tasaeuromääräisiä vai vai haluatteko silloin että että pysytään prosenteissa ja kun kun prosenteissa nyt tämä kilpailusopimus syntyi niin minusta on ensiarvoisen tärkeää että kaikki se mitä mitä hallitus omilla toimillaan pystyi laittamaan till kohdennettiin vähän tai ei lainkaan veroja maksaville henkilöille minusta se on oleellisin asia tässä totta kai aina voitaisiin toivoa vielä enemmän ja voitaisiin toivoa että saisi euromääräisesti samat hyvitykset mutta jokainen meistä tietää että ihan siihen eivät rahkeet riitä

rouva puhemies edustaja hoskoselle totean vain että kertaus on opintojen äiti kyllä kannatamme tätä esitystä tämä on hyvä esitys tältä osin mutta kuten edustaja viitanen täällä moneen otteeseen on todennut täällä salissa on käyty sellaista keskustelua että ikään kuin tällä rahasummalla silloin puhuttiin kolmestakymmenestä miljoonasta nythän tähän menee yli kuusikymmentä miljoonaa euroa olisi korjattu nyt sitä eriarvoisuuden kasvua joka on syntynyt pienituloisten ja suurituloisten välille tämä mielikuva ei ole totta vaan päinvastoin meillä on tosiasia se että että tuloerot ovat kasvaneet ja pienituloiset ovat ostovoimassaan häviämässä ja siihen liittyy se että että veroratkaisut ovat olleet sitä mitä ovat suurituloisille annetaan ja samalla pienituloisilta viedään sosiaaliturvan

kuten tässä on todettu sosialidemokraatit kannattavat kilpailukykysopimusta niin niitä ikäviä asioita mitä siinä on kuin myös niitä hyviä asioita koska se kokonaisuus kuitenkin vie eteenpäin mutta jos tavoitteena on ollut se että kaikkein

säilyisi niin selvästi käy ilmi eduskunnan tietopalvelun tekemässä selvityksessä että alle tuhat euroa ansaitsevien ostovoima heikkenee mielestäni on kohtuullista että eduskunta silloin on valmis arvioimaan että mitä tästä seuraa verotus ei ole se paras väline jolla kaikkein pienituloisimpia tuetaan koska kaikkein pienituloisimmat eivät veroja maksa kaikki eivät maksa edes niitä kuntaveroja jolloin on etsittävä niitä välineitä jotka kohdentuvat tähän ryhmään oikein ja sen vuoksi tämä ponsiesitys on tehty että etsitään niitä välineitä joilla ihan oikeasti alle viisisataa euroa ja alle tuhat euroa omaavien ihmisten ostovoima voisi kasvaa en usko että se on lillukanvarsi edes hoskoselle vaikka hän meitä lillukanvarsiin puuttumisesta syytti
arvoisa rouva puhemies tuohon edustaja filatovin sinänsä hyvään puheenvuoroon lisään kuitenkin sen että kunnallisveron perusvähennys on juuri oikea täsmäkeino auttaa taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia sen vuoksi että että perusvähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen minkä vuoksi se kohdistuu palkkatulojen lisäksi etuuksiin ja eläkkeisiin ja kuten sanottu tässä on kyse yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta siitä että kokonaisuudessaan mahdollisimman oikeudenmukaista politiikkaa sinänsä tämä esitys jolla kompensoidaan kilpailukykysopimuksen vaikutuksia pieni ja keskituloisiin on hyvä mutta on tässä todettu että se ei auta nimenomaan niitä henkilöitä joilla ei ole palkkatuloja eli sen vuoksi

arvoisa rouva puhemies on erittäin hyvä että maahan saatiin työmarkkinaratkaisu vaikka siinä nyt sitten yli vuosi vuosi kuluikin on tärkeää että päättäjät hallituksessa ja täällä eduskunnassa pitävät kiinni niistä lupauksista joita sopimusosapuolille on on annettu se on totta että nämä sopimuksessa tehdyt maksujen muutokset vaikuttavat eri tavalla eri tulonsaajaryhmiin totuus on kuitenkin se että tässä salissa päätetään viime kädessä se kuinka paljon palkansaajille ja eläkkeensaajille jää palkan ja eläkkeen jälkeen käteen tilille kuukaudessa nyt sdp on esittänyt mallin vaihtoehdon joka on kilpailukykysopimuksen työmarkkinaratkaisun mukainen mutta joka on reilumpi ja oikeudenmukaisempi suurimmalle osalle suomalaisista olemme esittäneet mallin jossa yhdeksällekymmenelleviidelle prosentille suomalaisista jää palkasta ja eläkkeestä käteen enemmän kuin hallituksen mallissa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja eläkkeensaajista hyötyy siitä esityksestä jonka sdp on tehnyt palkasta ja eläkkeestä enemmän käteen ahkerat suomalaiset palkansaajat ja työnsä jo tehneet eläkkeensaajat tässä taloudellisesti vaikeassa tilanteessa tilanteessa tämän ansaitsevat toisin kuin täällä hallitus on koko syksyn ajan puhunut on kerrottu että kilpailukykysopimuksen vaikutukset kompensoidaan niin nythän tämä esitys joka meillä on täällä pöydällä osoittaa että ei hallituksen paketti riitä kasvattamaan alle tuhat euroa ansaitsevien ostovoimaa kysymys kuuluu sdp on esittänyt vaihtoehdon ja

ja eläkkeestä enemmän käteen käykö tämä vai ei
arvoisa puhemies tämä oli erittäin hyvä kysymys minkä edustaja lindtman juuri esitti ja toivon että hallituspuolueet voisivat nyt katsoa sitä esitystä ja todeta että kyllä kelpaa koska kyllä se on juuri niin kuin täällä äsken todettiin että ne ahkerat palkansaajat eläkkeensaajat varmasti ansaitsisivat lisää ostovoimaa puhemies kuten äsken sanoin

kuten sanoin oikeudenmukaisuudesta kokonaisuudesta ja sen kokonaisuuden tulisi olla sellainen että sille pienituloisimmallekin jää lompakkoon muutakin kuin reikä eihän se niin voi olla että hyväosaiset saavat veronkevennyksiä itse asiassa jopa sen kaltaisia jotka eivät tuo uusia työpaikkoja mutta kunhan vain kevennetään hyväosaisimpien verotusta ja samaan aikaan ne pienituloiset joiden veronkevennykset lisäisivät ostovoimaa eivät niitä saa vaan päinvastoin ostovoima niukkenee haluaisin ministeri mattila kysyä teiltä vastausta siihen näettekö te tämän oikeudenmukaisena onko tämä oikein linjassa niiden puheiden kanssa mitä te puhuitte niin loppukesästä kuin alkusyksystäkin aina tämän esityksen ilmestymiseen asti että nyt sitä kompensaatiota tulee se ei ole riittävä ja siksi sdp tässäkin esittää että puuttuisimme asiaan ja kerta kaikkiaan etsisimme yhteisvoimin mallin jossa pienituloinen ihminen jäisi plussalle se mikä tässä puhemies on pahinta tähän lopetan on että tehän vain leikkaatte näiltä pienituloisilta indeksejä leikataan sosiaaliturvaetuuksia leikataan työttömyysturvaa leikataan tässäkö se vastaus oli

arvoisa puhemies ymmärrän sen että tämä kilpailukykysopimus aiheuttaa hallitukselle päänvaivaa se on itsessään regressiivinen eli kohtelee erityisesti pienituloisia huonommin kuin suurituloisia ja siinä mielessä varmasti aiheuttaa päänvaivaa suhteessa siihen miten näitä maksumuutoksia sitten kompensoidaan mutta kyllä se kertoo hallituksen politiikasta kaiken että tuodaan esille suurena oikeudenmukaisuussaavutuksena se että kaikista pienituloisimpien palkansaajien verotus ei kiristy siitähän tässä on käytännössä kyse kuten on todettu pienituloisten palkansaajien ostovoima ei kasva kuten on on luvattu ei kasva myöskään julkisen sektorin työntekijöiden ostovoima ensi vuonna johtuen siitä että ylimääräistä lomarahojen ei heille hallituksen veronkevennyksillä kompensoida eikä kasva myöskään perusturvan varassa tai kansaneläkkeen varassa elävien suomalaisten pienituloisten ostovoima ensi vuonna mutta haluaisin kysyä ministeriltä kun te pohditte keinoja parantaa nimenomaan alle tuhat euroa kuussa tienaavien pienituloisten palkansaajien asemaa miten te huomioitte nämä perusturvaan kohdistuvat leikkaukset ja niiden vaikutukset pienipalkkaisten pätkätyöläisten ostovoimaan

koko julkistaloudelle lopuksi tulee olemaan kun otetaan huomioon kaikki nämä sosiaaliturvamaksumuutokset ja niiden vaikutukset niin kuntien kuin valtionkin tuloihin kun otetaan huomioon nämä verokompensaatiot joihin hallitus on sitoutunut

esitys jolla tavoitellaan lisää työpaikkoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville on kaikkein keskeisintä se että suomeen syntyy lisää työtä sitä kautta tulee verotuloja ja ihmisille mahdollisuus saada työn syrjästä kiinni mitä enemmän näitä esityksiä tulee sitä kovempaa näyttää

sen voi tässä varmasti sanoa että mitään lisäleikkauksia tämän asian osalta hallitus ei varmasti eduskuntaan tule tuomaan mutta miten tämä kokonaisuudessaan budjettiin loksahtaa se tulee sitten täydentävässä

verotaulukkoihin tehdyistä alennuksista jolloin on pitänyt etsiä keino jolla pystytään kohdentamaan täsmällisesti eräällä tavalla nämä työnantajilta siirtyvät sote maksut työntekijöille siltä osin kun miettii miten hallitus on tässä toiminut niin jos lähtökohtana oli kolmenkymmenen miljoonan täsmätoimi juuri pienituloisille ansiotuloa saaville henkilöille ja se on nyt kuusikymmentäkolme miljoonaa euroa niin se kertoo siitä että hallitus kantaa vastuuta että kenenkään verotus ei kiky sopimuksen myötä lähde muuttumaan

rouva puhemies se suurin ongelma johon hallituspuolueet eivät täällä vastaa on se että tämä esitys joka täällä nyt on käsittelyssä ei vastaa niitä puheita joita ministerit tässä salissa tuosta aitiosta koko syksyn meille lupasivat me totesimme että suurin ongelma tässä hallituksen veroprofiilissa on se että yli euroa kuussa ansaitsevat voittavat näistä hallituksen ratkaisuista ja tästä kokonaisuudesta sekä euromääräisesti että myös suhteellisesti enemmän myös suhteellisesti enemmän kaikkein hyötyvät hallituksen päätöksistä ja kolikon toisella puolella tämä paketti joka tänne on tuotu ei edes riitä korjaamaan alle tuhat euroa ansaitsevien ostovoimaa lähellekään sitä tasoa jolla se paranee täällä kaikkein suurituloisimpien luokassa sen takia nyt se kysymys joka täällä on ilmassa ja joka on jäänyt vaille vastausta on se että sdp on nyt esittänyt mallin

prosenttia suomalaisista palkansaajista ja eläkkeensaajista hyötyy heille jää enemmän käteen rahaa palkasta ja eläkkeestä ja nyt olisi tärkeää tietää että kun täällä opposition sitoutumista työmarkkinaratkaisuun kysellään ja kun tiedetään että itse asiassa kovin kritiikki tätä sopimusta kohtaan on esitetty hallituspuolue kokoomuksen riveistä

kokoomus yksimielisesti tukemassa tätä työmarkkinaratkaisua ja aivan olennainen kysymys on se kelpaako kokoomukselle malli jossa palkansaajalle ja eläkkeensaajalle jäisi verojen ja maksujen jälkeen enemmän rahaa tilille

tulee heikkenemään nyt kun meillä on ministeri täällä aitiossa ja paikalla ja tämä tämä pienituloisten toimeentulo on hänen vastuullaan niin toteaisin nyt teille ministeri mattila että kun tämä kompensaatio kokonaisuudessaan on kuusikymmentäkolme miljoonaa euroa ja nyt hallituksen alkuperäisestä budjetista puuttuu kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa niin valiokunnassa me kannamme suurta huolta siitä ettei tätä puuttuvaa rahoitusta rahoiteta muiden sosiaaliturvaleikkauksilla nyt kysyn teiltä tuletteko te vakuuttamaan sen että enää ei hallitus tule toteuttamaan lisäleikkauksia vaan aidosti hakee pikemminkin parannuksia pienituloisten ja keskituloisten sosiaaliturvaan myös että että kun täällä on tuotu monta kertaa esille tämä kolmenkymmenen miljoonan euron rahoituksen pohja josta ennen kaikkea kokoomuslaiset ovat puhuneet elikkä se että kolmekymmentä miljoonaa euroa kohdistettaisiin pienituloisille ihmisille niin nyt kyllä toivoisin että esimerkiksi edustaja sarkomaa tai edustaja lauslahti jotka ovat alan asiantuntijoita kertoisi miten kokoomus aikoo parantaa pienituloisten eläkkeensaajien työttömyysturvalla olevien ja sairauspäivärahalla olevien ihmisten toimeentuloa ja parantaa heidän etuuksiaan tällä hallituskaudella kuten teidän puolueenne puheista on saanut sellaisen

pitkällä tähtäimellä kokoomuksen tavoitteena on ehdottomasti vahvistaa ostovoimaa kaikilla tulotasoilla lisäksi tavoitteena hallituksellakin on jos katsotaan mitä tapahtuu vuoden kuluttua se että takuueläkkeet nousevat en muista tarkkaa summaa kymmenellä miljoonalla se tarkoittaa sitä että se on selkeä ojennus niille kaikista heikoimmin toimeentuleville eläkeläisille sitten jos otetaan tämä että millä tavalla tämä vaikuttaa sitten tuleeko sosiaaliturvaan leikkauksia niin me saimme vmstä selkeän kuvan että tämä ei tule olemaan sosiaaliturvaan liittyvä vaan tämä on kehyksissä tehtävä korjaus

arvoisa puhemies fakta on se että nämä hallituksen budjettiesityksen tulonjakovaikutuksethan on selvitetty ja lopputulos on se että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät itse ajattelen niin että tätä voi kritisoida ja pitääkin kritisoida mutta samalla pitää esittää vaihtoehto ja me olemme nyt esittäneet vaihtoehdon jos ministeri ei suostu vastaamaan niin kysyisin olisiko edustaja lauslahti tai edustaja sarkomaa valmis vastaamaan kysymykseen kelpaako kokoomukselle sellainen malli jossa yhdeksällekymmenelleviidelle prosentille suomalaisista palkansaajista siis yhdeksäntoista palkansaajaa kahdestakymmenestä jäisi verojen ja maksujen jälkeen enemmän käteen rahaa kuukausittaisesta tilistä haluatteko että ahkerat suomalaiset palkansaajat saavat enemmän rahaa vai vähemmän rahaa nyt olisi tärkeää saada tähän vastaus

puhemies kyllä hallituksen ja kokoomuksen kanta on se että työnteon pitää aina kannattaa ja siksi ihmettelenkin kannatatteko te itse teidän varjobudjettianne joka todella kovalla kädellä kohtelee suomalaisia ahkeria yrittäjiä ja ja työntekijöitä täällä nostettiin esille se miten kokoomus tai hallitus haluaa huolehtia siitä että pienituloisten ostovoima turvataan totean vielä että on hienoa että näin tiukkoina taloudellisina aikoina takuueläkkeeseen tulee kymmenen miljoonaa euroa ja sen takia juuri

nämä kilpailukykysopimuksen toimet tehdään että suomeen syntyisi lisää työtä jotta meillä olisi riittävästi voimavaroja sitten huolehtia siitä että meillä on hyvät palvelut hyvä sosiaaliturva eikä pitäisi tehdä niitä erittäin vaikeita ja kipeitä leikkauksia joita olemme joutuneet tekemään esimerkiksi nämä indeksien leikkaukset siksi me

te olette nyt tehneet sellaisen ratkaisun jossa kaiken kaikkiaan palkansaajien osalta kaikkein pienituloisimpien ostovoima tippuu eläkkeensaajien ostovoima tippuu teidän ratkaisujenne toimesta kuinka tämä nyt voi olla sitä kokoomuksen kannattamaa politiikkaa joka kuulosti äsken päinvastaiselta kun se teko tuntuu olevan aivan toisen suuntainen tarvitaanko täällä nyt hyvänen aika joku kokoomus suomi sanakirja että mitä se aina silloin tarkoittaa kun kokoomus sanoo että tätä kannatamme ja sitten kuitenkin toimitaan täysin

hyvin linjakasta politiikkaa tehty vuosien varrella osoituksena on tämänkin hallituskauden aikana tehdyt teot joilla veronalennuksia on kohdennettu juuri sinne missä työtä tehdään ja työnteon kannusteita halutaan lisätä tämä on kokoomuksen linja työnteon kannusteiden tulee olla vahvat ja toivoakseni me tulemme vuodet tästä eteenpäin tekemäänkin näin toinen asia liittyy

kuten aikaisemmin totesin meillä on takuueläkettä korotettu sitä tullaan korottamaan ja kokoomuksen kanta on se että meidän tulee huolehtia jatkossakin saavien toimeentulosta

siitä mihin edellinen puhuja jäi nostan tämä takuueläkkeen esiin se voi tuntua pieneltä asialta mutta se on kuitenkin merkittävä ja se on myös yksi niistä asioista joita ykn kestävän kehityksen tavoitteissa on mainittu ja se on yksi suomen kanta ja ja toimenpide siihen että köyhyyttä yritetään vähentää emme me me pysty köyhyyttä poistamaan eikä varmasti niitä tuloloukkujakaan ole niin helppo ratkaista mutta tämä on yksi askel toimeentulotuen siirtyminen kelaan poistaa esteitä hakea tai löytää mahdollisuus päästä toimeentulotuen piiriin elikkä on tarkoitus purkaa esteitä sähköisen asioinnin kehittäminen ei myöskään saa tarkoittaa sitä etteivätkö ne ihmiset joilla ei ole mahdollisuuksia sähköiseen toimintaan saisi apua puhelinpalvelut toimivat edelleen nämä ovat pieniä asioita pieniä askeleita mutta merkittäviä kuitenkin

arvoisa puhemies edustaja lauslahti puhui tässä kokoomuksen linjakkuudesta ja oli edellisessä puheenvuorossaan linjannut että kokoomus kannattaa kaikkien ostovoiman parantamista joten luettelen nyt uudestaan kaikkia niitä väestöryhmiä joiden ostovoima ei parane ensi vuonna tai heikkenee kuten tässä on todettu puhutaan pienituloisista eläkeläisistä kansaneläkkeellä elävistä ensimmäistä kertaa suomalaisen eläkejärjestelmän historiassa tehdään suoria tasoleikkauksia kansaneläkkeeseen kaikki perusturvan varassa elävät puhutaan pienituloisista työttömistä pitkäaikaistyöttömistä kaikki julkisen sektorin työntekijät käytännössä paitsi kunnanjohtajat eli jos on oikein suuret suuret tulot ja on julkisella sektorilla töissä niin silloin ostovoima ensi vuonna nousee kaikkien muiden kohdalla se ei tee sitä ja sitten kaikki alle tuhat euroa kuussa tienaavat pätkätyöläiset kuten kuten todettua heidän ostovoimansa ei myöskään ensi vuonna parane

mainittiin pienituloiset ja yrittäjät samassa lauseessa joten puhutaan pienituloisista yrittäjistä apteekkarivähennyksen sijaan sdp esittää että arvonlisävelvollisuuden alaraja nostetaan kymmenestätuhannesta eurosta kolmeenkymmeneentuhanteen euroon täsmätoimi kaikkein pienituloisimmille yrittäjille yksinyrittäjille esitämme vaihtoehtobudjetissamme ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän vähennystä enintään kaksikymmentätuhatta euroa

edustaja harakka me keskustelemme juuri tällä hetkellä hallituksen esityksestä jossa tehdään täsmätoimi juuri sinne ansiotuloa saaville tässäkin kohdin voidaan todeta että hallitus oli alun perin kolmenkymmenen miljoonan täsmätoimella liikenteessä ja kun totesi että se ei riitä niin tuplasi sen kuuteenkymmeneenkolmeen miljoonaan euroon antakaa tälle arvoa ja kehukaa mieluummin kuin

puhemies kehua annetaan silloin kun sen paikka on esimerkiksi on hyvä että hallitus perui kokoomusministerin ajaman päivähoitomaksujen korotuksen se oli hyvä että siinä tultiin toisiin siinä on kehun paikka mutta tämä paketti ei vastaa yhtään niitä puheita joita te te olette täällä puhuneet kun lauslahti sanoi että kokoomus on toiminut linjakkaasti tässä työnteon kannustamisessa niin ilmeisesti on tulkittava niin että kokoomus on linjakas siinä että kaikkein suurituloisimpia kannustetaan suurilla verokevennyksillä ja kaikkein pienituloisimpia kannustetaan kepillä indeksileikkauksilla

pitkällä tähtäimellä ehdottomasti meidän tulee tehdä toimia työnteon kannusteiden eteen se on pitkäaikainen kokoomuksen tavoite ja kysymys on se että jo tähän asti työnteon kannusteita on lisätty ja työnteon

kun puhutaan ostovoimasta ja tärkeästä kotimarkkinakysynnästä jonka varaan suomen pieni ja jopa orastava talouskasvu nojaa on tärkeää puhua siitä ostovoiman lisäyksen osasta joka realisoituu kotimarkkinakysyntään euro sinne kymppitulodesiiliin ei tule takaisin kansanta louteen

arvoisa rouva puhemies nyt varmaan on turha enää kysyä kokoomus tekee kun vastaus on että olemme vastuullisesti tehneet sitä ja tätä ja nytkin teemme sitä vastuullisesti mutta se pitkän tähtäimen ja pitkällä tähtäimellä jäi kyllä soimaan korvaan onko tulkintani väärä jos ajattelen että edustaja lauslahti tarkoitti että kokoomuslaisessa pitkällä tähtäimellä tarkoittaa sitä että vastuu testamentataan lapsenlapsille jotka tulevat sitten tässä salissa toteuttamaan sitä pitkällä tähtäimellä olevaa vastuullista politiikkaa niin että kaikissa luokissa todellakin ostovoima lisääntyy nyt väistetään tästä keskustelusta ja todellakin tässä salissa on moneen kertaan kysytty ministeri jo lähti emme voi häntä huutaa apuun mutta minäkin nyt sitten kuitenkin lankean tähän samaan kysyn onko niin että tässä salissa esitetty malli kelpaa kokoomukselle vielä

puhemies juuri mitä me olemme tekemässä tänä päivänä on askeleita oikeaan suuntaan maailmaa ei voida heti muuttaa hetkessä ja kysymys on siitä ovatko ne oikeaan suuntaan meneviä askeleita siltä osin voi todeta kyllä ovat tässä hallituksen esityksessä voi sanoa että tämä on erinomainen otetaan esille se että kenenkään verotus ei kiristy kiky sopimuksen vuoksi

tuossa aiemmin hieman epäselväksi minkä listan edustaja lindtman tällä kertaa eduskunnalle esitti näiden lukuisten listojen ohella mutta nythän se selvisikin käytiin puhumaan sdpn vaihtoehtobudjetista joka oikeastaan kyllä on käsittelyssä vasta huomenna muiden vaihtoehtobudjettien ohella poimin kuitenkin sdpn vaihtoehdosta jo yhden mielestäni hieman koomisen yksityiskohdan siellä on taas se kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa sitran myynnistä säästöpossu rikki kuten viime vuonnakin millä te aiotte rahoittaa näitä menoja sitten kun tästä maasta ovat sitrat loppu

puhemies täytyy sanoa että ihmetyttää se että sanotaan että tämä nytten auttaisi pienituloisia sitä tämä ei todellakaan tee ikävää että ministeri lähti mutta haluan muistuttaa teille muutamasta luvusta tässä maassa on noin seitsemänsataatuhatta pienituloista ihmistä

sairausmatkojen omavastuu on kolmesataa euroa vuodessa lääkekatto kuusisataakaksikymmentä euroa vuodessa missä on se apu näille ihmisille missä on apu niille ihmisille jotka tienaavat sen tuhatsataneljäkymmentä euroa kuukaudessa ja joiden on kuitenkin tultava toimeen näiden maksujen ja näiden menojen kanssa vai luuleeko luuleeko hallitus todella että köyhät ihmiset oikeasti pienituloiset ihmiset eivät sairasta jos hallitus luulee niin hallitus on väärässä nyt kannattaa vähän kysellä mikä se tilanne tuolla maailmassa on kannattaisi mennä tästä graniittitalosta tai tällä hetkellä sibelius akatemiasta vähän ulos mennä ihan sinne omaan vaalipiiriin ihan vaikkapa torille ja jutella ihmisten kanssa kysyä miten menee miten teillä menee saatteko lääkkeet saatteko ruuat me olemme tehneet nyt kaikkemme me me annamme tämmöisiä alennuksia kuten esimerkiksi apteekkareille viisi prosenttia heidän tuloistaan kaipa apteekkarit nyt antavat teille sitten halvemmalla lääkkeitä minä suosittelen että kysytte tätä kannattaa miettiä sitä miten saadaan pienituloisille lisää rahaa miten saadaan pienituloisille

arvoisa puhemies jos puhutaan tästä yksittäisestä esityksestä joka nyt on käsittelyssä niin siinä on oikeastaan kaksi ongelmaa ensimmäinen niistä on kilpailukykysopimus itsessään joka kuten totesin on regressiivinen eli se kohtelee pienituloisia palkansaajia epäedullisemmin kuin suurituloisia palkansaajia tämä on yksi syy sille minkä takia vasemmistoliitto ei ole pitänyt tätä sopimusta perusteltuna

tarkastellaan tätä hallituksen veropolitiikkaa kokonaisuudessaan niin silloin tämä hallituksen päälinja tulee harvinaisen selväksi se on tuloeroja ja eriarvoisuutta kasvattava suurimmat hyötyjät ovat yli seitsemäntuhatta euroa kuussa tienaavat sekä suuripalkkaiset kunnanjohtajat häviäjät kuten tiedämme ovat suomen pienituloiset eläkeläiset perusturvan varassa elävät työttömät julkisen sektorin työntekijät ja pienipalkkaiset pätkätyöntekijät

näin halutessaan tehdä muunlaisia arvovalintoja myöskin hallituksen esittämien budjettiraamien sisällä olisi ollut mahdollista olla toteuttamatta tätä hyvätuloisille yrittäjille suuntautuvaa verovähennystä olisi ollut mahdollista olla keventämättä perintö ja lahjaveroa tällaisessa taloudellisessa tilanteessa olisi ollut mahdollista olla toteuttamatta näitä perusturvaan ja sen vasemmistoliitto osoittaa myös omassa vaihtoehtobudjetissaan jossa tuloerot kapenevat pienituloisten ostovoima kasvaa ja pääomaverotusta kiristetään
arvoisa rouva puhemies on hyvin sääli että ministeri lähti vastaamatta niihin keskeisiin kysymyksiin jotka täällä on on esitetty minusta kaikkein tärkein kysymys joka täällä ilmassa on ollut on se miten hallitus vähentää köyhyyttä ja ja oikaisee tulonjakoa ja kaventaa kaventaa tuloeroja siihen ei saatu minkäänlaista vastausta se keskeinen kysymys josta josta tässä nyt on keskusteltu tai jota on yritetty tuoda esille ministerille joka siis poistui on se että että kun hallitus on meille luvannut ja väittänyt että hallitus tulee parantamaan kaikkein pienituloisimpien asemaa niin nyt kun on ilmennyt esimerkiksi eduskunnan tietopalvelu on laskenut että näin ei tehdäkään niin miten hallitus aikoo korjata politiikkansa suunnan tähän ei saatu vastausta ei saatu vastausta myöskään siihen mistä hallitus kaivaa sen kolmekymmentä miljoonaa euroa jota hallitus ei aikaisemmin ollut ottanut huomioon puhuessaan tästä tästä kompensaatiosta jota nyt käsitellään ministeri ei vastannut siihen mitä täällä moneen kertaan on on kysytty eli että eihän tätä rahasummaa nyt oteta enää sosiaalietuuksista joihin on jo kajottu eilen julkistettiin kuluttajaliiton tutkimus joka osoitti sen että kaikkein pienituloisimmat ja eniten sairastavat suomalaiset ovat merkittävästi kärsineet näistä leikkauksista joita hallitus on tehnyt lääke ja matkakustannusten korvaamiseen ja samoin näistä asiakasmaksujen korotuksista joita hallitus on tehnyt on ilmennyt että yli neljäkymmentä prosenttia näistä vastanneista on joutunut tinkimään lääkkeistään näiden päätösten vuoksi joita tämä istuva hallitus on tehnyt tästä on kysymys on kyse nimenomaan siitä että hallitus leikkaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevilta

kiitos arvoisa puhemies huomasin että nimeni oli ensimmäisenä tuolla listalla arvoisa puhemies on erinomaista että tämä sdpn vaihtoehto kiinnostaa ja edustaja mäkelälle sanoisin että täältä sivulta alkaen löytyy semmoinen lista johon edustajan kyllä kannattaa tutustua nimittäin siellä esitetään konkreettisina numeroina se vaihtoehto joka on oikeudenmukaisempi ja työllistävämpi ja reilumpi suurimmalle osalle yhdeksällekymmenelleviidelle prosentille suomalaisista kannattaa tutustua koska sen sijaan että jatketaan tällä hallituksen epäonnistuneeksi osoitetulla politiikalla jota voisi luonnehtia niin että periaatteena on se että jokainen on oman onnensa seppä ja suurituloisille kavereille eniten rahaa me olemme esittäneet sille vaihtoehdon se vaihtoehto on se että otetaan kaikki arvoisa puhemies herää kysymys että mistä rahat minulla on tähänkin hyviä uutisia muuttamalla tätä hallituksen vero ja maksulinjaa oikeudenmukaisemmaksi pystytään varmistamaan se että yhdeksällekymmenelleviidelle prosentille suomalaisista palkansaajista eläkkeensaajista jää enemmän rahaa käteen palkasta ja eläkkeestä mutta sen lisäksi se tulee valtiontaloudelle paljon edullisemmaksi siis tavallisille suomalaisille palkansaajille eläkkeensaajille myös pienituloisimmille enemmän käteen palkasta ja eläkkeestä ja se on valtiontaloudelle edullisempaa huomaan että seuraavana listalla olisi edustaja lauslahti mutta kun huomaan että hän ei ole enää salissa niin en kysy neljättä kertaa enää ehkä saamme huomenna vastauksen kun tämän vaihtoehdon kunnolla esittelemme mutta nyt voi todeta että tälle välttämättömyydellä välttämättömyydellä perustellulle politiikalle jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät on olemassa vaihtoehto se on oikeudenmukaisempi ja se on valtiontalouden ja työllisyyden kannalta järkevämpi

nyt on todellakin mahdollisuus jo tänään ja muutenkin ottaa kantaa kun kerran sanotaan että kokoomus haluaa nostaa ostovoimaa no vastaus kuului sitten myöhemmin että pitkällä tähtäimellä haluamme nostaa ostovoimaa niin herää kysymys että kuinka pitkä tähtäin se mahtaa sitten olla millä tähtäimellä kokoomus on myös valmis tosiasiassa lunastamaan nämä sanansa tarvitseeko odottaa niinkin pitkä tähtäin että on sosialidemokraattinen hallitus vai voisiko olla viisasta tarttua tähän sosialidemokraattiseen vaihtoehtoon tässä ja nyt tässä ja nyt se on täällä kuten sanottu ja me tarjoamme vaihtoehdon joka todellakin vastaa niihin kokoomuksen vaateisiin ostovoiman kasvusta ja tässä nimenomaan hyötyvät pieni ja keskituloiset palkansaajat

itse asiassa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia kaikista palkansaajista eläkkeensaajista olisi se malli nyt ei tarvitsisi odottaa sitä kuuluisaa pitkää tähtäintä siksipä toivon että tähän todella nyt perehdytte ja toivon myös tietenkin vastauksia niihin kysymyksiin nyt kun näin että edustaja sarkomaakin saapui saliin niin ehkä saamme sitten häneltä vastauksen tähän minusta aika tärkeään kysymykseen mitä tulee siihen kun täällä aiemmin puhuttiin että eläkkeensaajille hienoa tulee takuueläkkeen nosto niin pettymys on tietenkin suuri kun se sulaa pois näiden indeksileikkausten johdosta ja juuri siksi eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan eläkkeensaajien ostovoima jää miinusmerkkiseksi

on todella valitettavaa edustaja sarkomaa että lukematta näkemättä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettia te teilaatte sen jo ja sanotte että sillä ei ole mitään merkitystä teillä ei ole mitään tahtotilaa edes hakea erilaisia vaihtoehtoja joilla parannettaisiin suomalaista työllisyyttä ja suomalaista kansantaloutta mutta kyse on arvovalinnoista kuten täällä on jo useaan otteeseen todettu hallitus on tehnyt arvovalintansa hallitus parantaa yli seitsemäntuhattaviisisataa euroa kuukaudessa ansaitsevien ihmisten toimeentuloa ja ostovoimaa mutta samanaikaisesti heikentää kaikkein pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa ja ostovoimaa se on arvovalinta jota myös kokoomus tukee täytyy sanoa että nostan hattua kokoomukselle siitä että se on ollut yksin puolustamassa hallituksen esitystä täällä keskusta ja perussuomalaiset ehkä edustaja mäkelää lukuun lukuun ottamatta ja juvonen on muutaman sanan sanonut ovat olleet täysin hiljaa ehkä keskustakin toteaa sen että että tämä linja näitten kaikkein pienituloisimpien ihmisten osalta ei ole se paras mahdollinen mutta kokoomus on tuonut myös esille sen että että nämä esitykset kannustavat pienituloisia työttömiä hakemaan töitä samalla kuitenkin hallitus on leikannut ansiosidonnaista työttömyysturvaa kahdellasadalla miljoonalla eurolla se lyhentää sen kestoa sadalla päivällä omavastuuaikaa pidennetään kahdella päivällä pitkän työhistorian jälkeinen korotusosa poistuu ja aktiivikorotuksia leikataan elikkä niitä elementtejä joilla aidosti tuettaisiin työttömien ihmisten kannusteita olla työelämässä hallitus leikkaa minun on vähän vaikea ymmärtää mikä on se hallituksen kannustin jolla se tukee työttömien ihmisten työllistymistä
arvoisa puhemies edustaja sarkomaa on kyllä todella nopea lukija sdpn vaihtoehtobudjetti nyt kuitenkin on tämmöiset kuusikymmentä aika tiheää sivua ja tässä voisi melkein arvella että ollaan päästy lähes paavo väyrysen lukunopeuteen mutta kun nopeasti lukee niin tulee virheitä muillekin ettei nyt jää täysin harhaista kuvaa eduskunnan pöytäkirjoihin että sdp olisi muka myymässä suomen itsenäisyyden juhlarahastoa niin ainoa koominen asia oli edustaja mäkelän tällainen väite tässä vaikeassa tilanteessa jossa köyhimmiltä suomalaisilta on muka pakko leikata ei ole perusteltua että yksittäinen rahasto kasvattaa tasettaan tasolle joka on suurempi kuin lukuisilla pörssiyhtiöillä sitra tekee arvokasta työtä ja voi uuden kumppanuusohjelman myötä olla johtamassa niitä investointiohjelmia joita tästä taseesta sdpn vaihtoehtobudjetissa rahoitetaan suomen kestävän kasvun takaamiseksi on kyllä myös irvokasta puhua siitä että kenenkään veroaste ei muka nouse kun työttömyysturvaan tehdään merkittäviä leikkauksia ja kun kela indeksiä leikataan kyllä nämä tulonmenetykset jotka osuvat varsin kipeästi vastaavat veronkorotuksia tälle tuloeroja kasvattavalle politiikalle on vaihtoehto joka lisää käteenjäävää tuloa

palkansaajista ja eläkeläisistä on siis vaihtoehtoja kaksi voittajana on joko viisi prosenttia tai yhdeksänkymmentäviisi prosenttia ja nyt eikä pitkällä tähtäimellä sillä kuten j m keynes kuuluisasti sanoi pitkällä tähtäimellä tähtäimellä olemme kaikki kuolleet vähäosaisilla suomalaisilla ei ole aikaa odottaa

hyvät uutiset minä kommentoin sdpn varjobudjettia sen lukeneena ja nähneenä juurikin se lista kiinnosti missä kerrotaan mistä rahat otetaan eikä se vakuuttanut tuo mitä edustaja harakka sanoi äsken ei muuttanut mitään kyse on siitä että tase laitetaan liikkeelle valtion budjetin katteeksi käyttömenon peitteeksi siitä on kysymys mutta kun pitkästä tähtäimestä puhutaan hallituksen linja hyvinvointivaltion pelastamiseksi on selvä se on niin että ainoastaan työnteolla voidaan tulonsiirrot rahoittaa hallitus panostaa työpaikkojen luontiin jotta tulonsiirtoja voidaan maksaa jatkossakin ettei käy niin että meidän puolestamme tulevat imf ja ekp päättämään näistä menoleikkauksista

arvoisa rouva puhemies kyllä totuus on se että hallitus unohtaa budjetissaan kaikkein heikko osaisimmat suomalaiset heiltä leikataan esimerkiksi indeksien leikkausten ja jäädytysten kautta kaksisataa miljoonaa euroa mutta esimerkiksi kunnallisveron perusvähennystä ei käytetä sellaisena työkaluna joka parantaisi pelkkien etuuksien ja eläkkeiden varassa olevien asemaa tämä on tosiasia

tai itse asiassa hyvin odotettavaahan se on että kokoomuksen edustaja täällä salissa sanoo että mitään muita mahdollisuuksia ei ole kyllä on esimerkiksi vihreiden vaihtoehtobudjetissa pysyvien tulojen ja menojen loppusumma on sama kuin hallituksella mutta me teemme oikeudenmukaista politiikkaa

miljoonaa euroa ja se raha otetaan saman budjetin sisältä samojen raamien sisältä kiristämällä osinkotulojen verotusta tämä on oikeudenmukainen ratkaisu se kaventaa tuloeroja mutta ei ylitä budjettia

arvoisa puhemies jotta nyt ei pöytäkirjoihin jäisi virheellistä väittämää niin todettakoon että sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa kaikki kertaluontoiset tulot käytetään kertaluontoisten menojen kattamiseen ja piste mikä jäi vielä korvaan edustaja sarkomaan puheesta oli se että jäin sellaiseen vaikutelmaan että hänen mielestään valtiontalous on tasapainossa me juuri valtiovarainvaliokunnassa tänään käsittelimme tämän vuoden kolmatta lisäbudjettia joka lisää valtion nettovelkaantumisen reippaasti yli kuuteen miljardiin euroon

arvoisa rouva puhemies totean tässä edustaja harakalle että varsin hyvin tiedän että valtiontalous ei ole tasapainossa mutta kun tässä luen tätä sdpn vaihtoehtobudjettia niin herää kysymys ymmärtääkö sdp mikä taloudellinen

joka muuten on oikeudenmukaisempi kuin kilpailukykysopimus että työllistämisen kynnys alenee että saamme suomeen työtä ja sitä kautta voimme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan työn linja on todellakin hallituksen linja ja kannatan hallituksen esitystä piste

heikolta näyttää heikolta näyttää toden totta tänään jaettu lisätalousarvio mihin edustaja harakka juuri viittasi täysin vastoin puheita velkaantumisen hillitsemisestä täällä velanotoksi vuonna kaksituhattakuusitoista arvioidaan viisi pilkku yhdeksänkymmentäkuusi miljardia paljon enemmän kuin vielä vähän aikaa sitten arvioitiin heikolta näyttää ja tiedättekö miksi se näyttää heikolta se näyttää siksi heikolta että te olette koko ajan yrittäneet vakuuttaa että velkaa vähentääkseen pitää leikata ja samaan aikaan kun te leikkaatte heikommilta heikennätte ostovoimaa te ette tee toimia jotka lisäävät työpaikkoja ja talous käpristyy ja kurjistuu entisestään ja koko ajan velkaannutaan lisää täysin päinvastoin hämmästyttävää tässä tilanteessa on että mihin ne rahat sitten menevät jotka pieniltä ihmisiltä leikataan no ne menevät sille kaverille tässä kaverikapitalismissa tässä edustaja harakka juuri kuvasi varsin anteliaita hyväosaisille suunnattuja uusia veronkevennyksiä samaan aikaan kun kaikki asiantuntijat sanovat että ne eivät itse asiassa tuo työpaikkoja

oikeudenmukainen ja työllistävä verolinja on ja hallituksen verolinja valitettavasti on epäoikeudenmukainen eikä se edes työllistä pääasia että että kansan pussista saadaan sitten kaikkein hyväosaisimmille tulonsiirtoja ja sitten samaan aikaan me luemme näitä papereita missä edelleen velkaannumme lisää ja lisää tässä tässä suomenmaassa sdpn vaihtoehto lähtee siitä että velkaa otetaan vähemmän ja palkansaajista ja eläkkeensaajista yhdeksänkymmentäviisi prosenttia silti hyötyy niin että käteen jää tuloa ja ostovoimaa

en valitettavasti kuullut kokonaan edustaja pia viitasen jeremiadia mutta sen lopun kuulin ja sen perusteella sanon kuitenkin sen että varmaan edustaja pia viitaselta on jäänyt huomaamatta se että talouden suunta on pikkuhiljaa kääntymässä se on selvä asia että iso laiva ei käänny nopeasti mutta se on kuitenkin kääntymässä kaksikymmentätuhatta viiva kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa on saatu syntymään kasvusta on selviä merkkejä laivatilauksia tulee metallifirmat ilmoittavat että on tapahtunut selviä

teidän hallitusaikananne tuli satatuhatta työtöntä lisää ja te nyt näette mustana peikkona sen että pari kolmekymmentätuhatta ihmistä on saanut työtä lisää vaikea kuvitella teidän logiikkaanne varmaan siellä jokin on mutta minä en ymmärrä sitä joka tapauksessa arvoisa rouva puhemies on tärkeää että kun kilpailukykysopimus on nyt tehty ja linja on valittu niin sillä pysytään

me voivottelemme ja huudamme toisillemme että tuo asia on väärin ja tämä asia on väärin kun tilanne on heikko pitää tehdä toimenpiteitä ja uskoa niiden toimenpiteiden vaikutuksiin ensimmäiset merkit ovat jo näkyvissä nyt pitää vain jatkaa ja lopettaa turha valittaminen

on kyllä hyvin ikävää jos keskustassa tai hallituspuolueissa kokoomuksessa uskotaan että nyt on sitten talouskin aivan kunnossa ja kaikki hyvin nimittäin mitä enemmän kuuntelee ennusteita sen enemmän ollaan huolissaan siitä ja kaikki asiantuntijat sanovat että hallitus ei tule valitettavasti saavuttamaan omaa työllisyystavoitettaan hallitus ei tule saavuttamaan omaa tavoitettaan velkaantumisen hillitsemisestä

te sanotte ja kun samaan aikaan te sanotte että me vain valitamme ja voivottelemme niin tässähän me olemme hyvänen aika juuri tarjoamassa vaihtoehtoa sellaista vaihtoehtoa joka työllistää enemmän ottaa velkaa vähemmän ja jakaa tuloja oikeudenmukaisemmin koska me sosialidemokraatit emme usko toisin kuin hallitus että tämän maailman pelastaa se että käydään pieniosaisten kukkarolla tehdään rajuja leikkauksia koulutukseen osaamiseen sosiaaliturvaan

ostovoima miinukselle se ei ole oikein puhemies

että edustaja viitasen puheessa tulivat sekä tämä ostovoima asia että sdpn vaihtoehtobudjetti hyvin sanottua itse mitä minä tässä keskustelussa eniten ihmettelen on se kuinka te voitte tietää mikä on ensi vuoden inflaatiolukema koska sehän vaikuttaa siihen ostovoiman kehitykseen

katsotaan tämän kilpailukykysopimuksen voittajia ja häviäjiä niin itse asiassa kaikkien yksityisellä puolella olevien sekä eläkeläisten nettotulot kasvavat nämä kompensaatiot olivat niin isoja joten miten voidaan väittää että ostovoima sitten heikkenee sitten taasen kun katsotaan tätä sdpn vaihtoehtoa niin tehän annatte kaikkein eniten

tienaaville heille te annatte kaikista eniten mutta alta kymppitonnin tienaaville te te annatte vain vitosen kuukaudessa siis se teidän on yli

kuussa ansaitseville heille te annatte kaikista eniten kuinka tämä näin voi olla mutta tähän ostovoimakysymykseen minä haluaisin vastauksen kyllä tätä minä olen hämmästellyt aika pitkään jo

tässä on jo hivenen käyty keskustelua tämän viikon myöhemmistäkin aiheista ja jännityksellä kyllä odotan kun kovasti työn puolesta puhuva sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittelee tänä vuonna oman vaihtoehtobudjettinsa onko se tänä vuonna sentään painettu suomessa muistan kuinka tässä salissa jaettiin hetki sitten vaihtoehtobudjettia joka oli painettu aivan toisessa maassa virossa halvemman halvemman työnteon maassa se oli se oli kyllä teidän oli kysyin kun tämän vuoden ei olla vielä nähty niin ei voida siitä sanoa täytyy puhua siitä mikä oli aiemmin edustaja viitanen

totesi että kaikki kunnossa on helppo todeta että ei ollut kunnossa sen jälkeen kun teidän puolueella oli valtiovarainministerin salkku ja sen takia nyt on pakko laittaa asioita kuntoon kilpailukykysopimus on tässä merkittävä sen ovat tehneet työntekijät ja työnantajat yhdessä ja hallitus on sitä omilla toimillaan ollut tukemassa myönteistä on se että me olemme menossa parempaan suuntaan yritysbarometri kertoo siitä että meillä on

arvoisa puhemies se mitä minä aina ihmettelen tässä salissa on se että täällä halutaan katsoa taaksepäin kun pitäisi katsoa eteenpäin mutta sen verran voin sanoa kun hallituskin on tässä sanonut että nämä toimet hallitus nyt tekee näkyvät vasta joskus tulevaisuudessa no ne toimet mitä tehtiin aikaisemmin eivät myöskään tietenkään näy siinä ja nyt heti poksahtaen vaan hetkisen kuluttua mutta sillehän te ette antaneet aikaa vaan te halusitte ottaa lisää niiltä joilta oikeasti ei ole enää otettavaa nyt hehkutetaan sitä että työn verotusta on kevennetty mutta kun meillä on ihmisiä jotka eivät yllä palkkatuloissaan valtionverotuksen tasolle silloin ei ole kevennetty yhtään mitään meillä on ihmisiä joilla on muita tuloja kuin työtuloja heiltä ei ole kevennetty yhtään mitään silti he joutuvat maksumiehiksi lääkkeissä he joutuvat maksumiehiksi sairaankuljetuksissa sieltä ei ei ole kevennetty mitään ne maksavat ihmisille aivan saman myöskin niille jotka tienaavat alle tuhat euroa kuukaudessa kuin niille jotka tienaavat kolmetuhatta euroa kuukaudessa tai neljätuhatta euroa kuukaudessa tai sen summan mitä nyt virheellisesti sanotaan että

eivät ole tai tietysti ovat kun otetaan kaikki tulot huomioon silloin päästään siihen mutta se kertoo vain sen että meillä on aivan järkyttävän suuret tuloerot tässä maassa aivan järkyttävän suuret koska suurin osa suomalaisista tienaa alle kaksituhatta euroa kuukaudessa ja tämä olisi myöskin hallituksen syytä ottaa huomioon omissa toimissaan jos me katsomme pelkästään sen että me laskemme kaikki palkkatulot yhteen ja otamme siitä keskiarvon se on huomattavasti huomattavasti korkeampi kuin se määrä millä suomalaisten on tultava toimeen

arvoisa puhemies nyt kun täällä otettiin esiin nämä tuloerot niin muutama päivä sitten luin erään vasemmistolaisen tiedemiehen näkemyksen siitä että tuloerot eivät ole juurikaan kasvaneet reaalisesti kaksituhatta luvulla eli mielipiteitä on näköjään moneen lähtöön täällä toistuvasti vedotaan eduskunnan tietopalvelun tekemiin laskelmiin vähän sama kuin yleisesti ottaen vedotaan asiantuntijoihin näissä asioissa jäin pohtimaan onko auktoriteettilisä nyt tässä aito vai pelkästään retorinen tehokeino eli tarkasteltaisiin hieman niitä lähtökohtia ja lukuja joista näitä laskelmia esitetty tehtäväksi ovatko ne luvut sellaisia jotka oppositio on halunnut esittää saadakseen haluamiaan tuloksia nyt tästä varsinaisesta asiasta jota käsitellään on menty jo varsin pitkälle toivon että edettäisiin toteutettaisiin kilpailukykysopimusta ja mentäisiin asian käsittelyssä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies kun täällä nyt näitä lukuja kysytään niin se on tietenkin vähän outoa että niitä täällä näin kyseenalaistetaan sillä kysymyshän näissä tietopalvelun laskelmissa on siitä että niissä arvioidaan hallituksen esitysten ja toisaalta meidän esitystemme tulonjakovaikutuksia kyllä se on kummallista että nyt sitten viime kädessä hädissään ilmeisesti kun huomataan että oho tulipa tehtyä hieman epäreilua politiikkaa ruvetaan selittelemään jotain lukuja että nyt eduskunnan tietopalvelu ei toimisikaan oikealla tavalla tai ehkä se syy löytyykin sieltä eivätkö perussuomalaiset tai hallitus suostu edes sitä myöntämään että nyt on käynyt niin hupsista vaan toisin kuin vaalien alla puhuttiin hupsista vaan nyt kävi niinpäin että se hyväosainen saa anteliaat veronkevennykset ja pieniosainen saa hyvin vaatimattomat jos ollenkaan ostovoima eläkkeensaajilla jää miinukselle ostovoima

uskoisin että aina lopulta kuitenkin jossain vaiheessa se oikeudenmukaisuus voittaa ja toivon että siihen ei tarvitsisi nyt kuitenkaan ottaa niin pitkää tähtäintä että sosialidemokraatit pääsevät jossain vaiheessa toivottavasti näitä esityksiään toteuttamaan vaan toivoisin että hallitus ottaisi viisaasti kopin sdpn malleista ja toimisi siten että pieni ja keskituloinen saisi enemmän ja suurituloinen hieman enemmän kantaisi tätä taakkaa tämän vaihtoehdon me olemme tarjonneet tulemme sitä tarjoamaan ja ja haluamme tämän vaihtoehdon myötä nimenomaan sitä että suomeen syntyy enemmän työpaikkoja parempaa talouskasvua

arvoisa puhemies tässä on jo esimakua huomisesta keskustelusta ja pakko sanoa että jäljet pelottavat mehän muistamme viime vuoden vaihtoehtobudjettikeskustelusta että silloinen valtiovarainministeri esitti kuusi virheellistä väittämää yhden minuutin sisään jäämme odottamaan mikä on tämänkertaisen valtiovarainministerin saavutus jo tänään on ollut aihetta tarkastaa hallituksen esittämiä faktoja eli lyhyesti ja ytimekkäästi edustaja heinosen väite ei pidä paikkaansa nyt laskujeni mukaan kolmas tai neljäs kerta kun tässä oion ja korjaan esittämiänne väitteitä on kuitenkin olemassa sellainen toimittajien vapaaehtoisryhmä nimeltään faktabaari ja minä toivon että että tuomas muraja ja kumppanit ovat huomenna hereillä ja ja oikovat näitä väitteitä sillä minun aikani ei riitä teidän väitteittenne oikomiseen kun meillä on esitettävänä tässä vakavasti otettava vaihtoehto hallituksen eriarvoistavalle politiikalle

arvoisa rouva puhemies tässä on kuva suunta suomelle työtä tasa arvoa ja turvallisuutta työväenpuolue sdpn nolo moka se oli vaalimateriaali joka painettiin virossa ja tässä kerrotaan että kotimaisen vaihtoehdon sijaan useampi tuhat sdpn vaaliohjelmalehtistä on painettu virolaisessa painotalossa ja tässä tilannetta pahoittelee vain reijo paananen paananen eli kyllä se on ihan totta että sosialidemokraatit käyttivät halpaa virolaista työvoimaa en olisi tätä puheenvuoroa tähän käyttänyt mutta edustaja harakka hyökkäsi sen verran räväkästi kimppuuni että kerrotaan totuus pöytäkirjaan että vaalimateriaalit painettiin vuonna kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleissa virossa

arvoisa rouva puhemies nyt on pakko todeta että se koira näköjään vingahtaa tai älähtää johon kalikka kalahtaa eli aika uskomatonta on että että edustaja heinonen nyt yrittää tämän vakavan keskustelun kääntää johonkin joka on tapahtunut vuosia sitten sinänsä voi olla ihan viihdyttävää teille että käytte tämän vaalimateriaalikeskustelun jossakin muualla mutta kyllä minun mielestäni nyt pitää keskustella siitä miten hallitus hyvittää tekemänsä leikkaukset kaikkein kaikkein köyhimmille suomalaisille eduskunnan tietopalvelu on nimittäin laskenut että että hallituksen omilla päätöksillä heikennetään kaikkein eniten prosentuaalisesti kaikkein köyhimpien ostovoimaa tässä on kyse eduskunnan tietopalvelun laskelmista ja tuskin niitä sentään kyseenalaistatte vaikka ymmärrän toki että sieluun sattuu jos tätä kysymystä ihan vakavissaan ajattelee eduskunnan tietopalvelu on siis laskenut että te te viette takuueläkettä saavien ostovoimasta kaksi prosenttia miinuksen puolelle työmarkkinatuen varassa olevien ostovoimasta leikkaatte yksi pilkku kahdeksan prosenttia samaan aikaan teillä on näköjään varaa korottaa niiden ostovoimaa jotka ansaitsevat enemmän kuin kaksituhatta euroa kuukaudessa enemmän kuin kolmetuhattakolmesataa euroa kuukaudessa tai enemmän kuin kahdeksantuhatta euroa kuukaudessa heidän ostovoimaansa te parannatte kaikkein eniten peräti nolla pilkku neljä prosenttia

hallituksen päätökset vaikuttavat nyt työtätekevien suomessa asuvien eläkkeellä olevien kaikkein köyhimpien suomalaisten ostovoimaan siitä te te olette vastuussa ja siitä te ette pääse yli ettekä ympäri

tässä salissa voi todellakin hämmästyä aika monista asioista mutta ensinnäkin edustaja heinonen hämmästelen suuresti tätä hyökkäystä sitä kohtaan missä joku brosyyri on painettu nimittäin ymmärtääkseni se on kuitenkin ollut

sellaisilla sisämarkkinoilla joita te kannatatte erittäin paljon sen sijaan tiedän että esimerkiksi perussuomalaisten vaalimateriaalia tehtiin kiinassa ja jaettiin sitten jaettiin sitten suomessa no esimerkiksi eurovaalien aikaan ja viime vaalien aikaan niitä nyt on tehty vähän siellä sun täällä mutta se mitä tämä hallitus tekee on että tämä hallitus antaa verohuojennuksia viisi prosenttia viisi prosenttia esimerkiksi apteekkareille ja niille jotka tienaavat kaksisataakolmekymmentäviisituhatta euroa vuodessa tarkoittaa neljäätuhattaseitsemääsataa euroa vuodessa niille jotka tienaavat tuommoisen vähän yli neljäkymmentätuhatta se tarkoittaa muistaakseni noin seitsemääsataa euroa vuodessa mutta niille jotka tienaavat tuhat euroa se ei tarkoita yhtään mitään ja te sanotte että tämä on tasapuolinen tämä tämä on tasapuolinen sen takia että kaikki saavat yhtä paljon kaikki saavat viisi prosenttia minkälainen teidän matikkapäänne on viisi prosenttia on tietysti viisi prosenttia kaikille mutta kun se lasketaan tietystä summasta niin se on ihan eri asia jos otetaan kymmenen prosenttia satasesta tulee kymppi jos otetaan kymmenen prosenttia kympistä tulee vain euro joka tulee tällä tavalla niidenkin jotka eivät saa yhtään mitään pitää pystyä ostamaan se sama maitopurkki ja sama leipä kuin niiden jotka saavat neljätuhattaseitsemänsataa euroa vuodessa huojennusta eli lähestulkoon puolet siitä mitä kaikkein pienituloisimmat saavat koko vuodessa

sdpn vaaliohjelmalla tai vaihtoehtobudjetilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa sinänsä mutta korjaan edustaja heinosen virheen koska se oli niin törkeä meidän vaaliesitteemme ostettiin suomalaiselta yritykseltä ja tuo yritys hankki alihankintana osan painoksesta ulkomailta ja tämä on se mihin te todennäköisesti viittaatte mutta puheenvuorossanne te sanoitte ja väititte että meidän vaihtoehtobudjettimme on tehty jossakin muualla kuin suomessa tuosta virheestä joka vaaliohjelman kohdalla tapahtui oppineena me olemme edellyttäneet että silloin kun teemme hankintoja myös alihankinnan painatuksissa on tapahduttava suomessa pystyttekö te vakuuttamaan että teidän puolueenne toimii samoin

puhemies tässä puhutaan hienosti työstä ja ostovoimasta kuitenkin jos katsotaan päivän päiväjärjestystä niin hallitus on väkisin muun muassa kieltämässä pohjois euroopan johtavan energiateknologiaklusterin sairaalaa kehittymästä omilla rahoilla vaasassa pohjanmaan vientirannikolla joka tuo enemmän rahaa tämän maan hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kuin viisi vähiten vievää maakuntaa yhteensä toivottavasti pääsemme pian keskustelemaan tästä käsittämättömästä esityksestä jossa sekä inhimillisyys että aito talousanalyysi loistavat poissaolollaan

arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä on lähtenyt siitä että huomenna me keskustelemme vaihtoehtobudjeteistamme ja sen takia me emme ole nyt osallistuneet tähän keskusteluun odotamme että me pääsemme eteenpäin ja pääsemme keskustelemaan myös tästä päivystysuudistuksesta joka tulee olemaan varsin varsin raskas monelle seutukunnalle ja monelle paikkakunnalle tässä maassa ja varsinkin potilaille nyt toivoisin että voitaisiin päästä sellaiseen tulokseen että myös ministerit voivat olla läsnä kun tullaan niin pitkälle tämän päivän asialistalla että päästään keskustelemaan päivystysuudistuksesta olisi surullista jos ministereillä ei sitten olisi aikaa siihen joten mielellämme keskustelemme myös taloudesta ja ja siitä miten me saamme suomen kuntoon mutta otetaan se keskustelu meidän osaltamme huomenna

arvoisa rouva puhemies huomenna tosiaan on aika puhua näistä vaihtoehtobudjeteista ja siitä miten tämä suomi saadaan kuntoon vai saadaanko sitä kuntoon mielelläni odotan myös vihreiden vaihtoehtobudjettia sitä sisältöä millä he tulevat korvaamaan näitä kipeitä leikkauksia mitä on tehty jotka ovat toisaalta useat myös väistämättömiä sen johdosta että aikaisempi hallitus teki niin paljon huonoja päätöksiä mutta mitä tulee tähän keskusteluun tästä materiaalien painattamisesta täällähän tuli nyt äsken esille että sosialidemokraatit kannattavat virolaista työvoimaa enemmän kuin suomalaista työvoimaa ja siihen mitä edustaja tolppanen mainitsitte äsken niin teidän täytyy nyt tehdä parannus siitä että te puhutte muunneltua totuutta ei riittänyt että te puhuitte perussuomalaisten aikana mutta nyt puhutte myös sosialidemokraattien edustajana sitä samaa asiaa nimittäin juuri äsken kerkesin soittaa ja kysyä varmistaa tämän meidän puoluetoimistosta ei ole painettu mitään materiaalia kiinassa ei sen enempää eurovaalimateriaalia kuin mitään muutakaan materiaalia ja te tiedätte varsin hyvin tämän esimerkiksi meidän vuosikokouksessa jossa jaettiin muutama tuhat nahkasalkkua ne olivat suomalaista käsityötä ne oli tehty suomessa ne maksoivat aika paljon perussuomalaisilla on tapana suosia suomalaista työtä kaikessa mitä me teemme me pyrimme suojelemaan sitä suomalaisten työpaikkojen säilymistä ja teemme tilaukset suomesta mikäli se suinkin on mahdollista joten korjatkaa jos olen väärässä mutta teidän tietonne on täyttä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

arvoisa rouva puhemies tässä on siis kysymys hallituksen esityksestä jolla nostetaan kiinteistöveroa me kävimme täällä ykköskäsittelyssä pitkän keskustelun valitettavasti vain kovin harvoin voimin silloin eli hallituspuolueiden edustajia oli tasan nolla salissa puolustamassa tätä esitystä enkä minä sitä yhtään sinänsä ihmettele koska voi ehkä olla vähän vaikeaa tätä esitystä tässä tilanteessa puolustaa nimittäin me lähdemme siitä että hallitus tekee nyt niin että se jo toisen kerran peräkkäin kiinteistöveroa eli sitä alinta rajaa nostetaan ja näin ollen kunnat pakotetaan nostamaan kiinteistöveroa me tiedämme että sillä on kuitenkin omat kielteiset vaikutuksensa asumiskustannuksiin iso osa tästä pakkokorotuksesta kohdistuu tänne pääkaupunkiseudulle helsinkiin espooseen missä jo muutenkin on todella liian suuret asumiskustannukset toinen asia mistä puhuimme paljon on tämän esityksen tulonjakovaikutukset me tiedämme että kiinteistövero iskee rankemmalla kouralla nimenomaan pieni ja keskituloiseen väkeen asumiskustannusten nousun myötä kiinteistövero ei ole rakenteeltaan oikeudenmukainen se on se on regressiivinen ja me haluamme nimenomaisesti toisen suuntaista kehitystä puhemies siksi me haluamme esittää tässä käsittelyssä tämän lakiesityksen hylkäämistä ja teen tässä yhteydessä sen esityksen lisäksi totean että tällä hetkellä parhaillaan on käynnissä kiinteistöveron kokonaisuudistus me haluamme toden totta kiinteistöverolle kokonaisuudistuksen jossa nimenomaisesti huomioidaan paremmin sen vaikutukset pieni ja keskituloisten asumiskustannuksiin ja muutetaan sitä veron suuntaa siten että se toimisi

lisäksi esitämme kahta lausumaa lausumaa jotka täältä kaivan esiin eli puhemies esitän ensimmäiseksi lausumaksi eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee kiinteistöveron kokonaisuudistuksen jossa rakennetta muutetaan nykyistä oikeudenmukaisemmaksi niin että se edistää pieni ja keskituloisten kohtuuhintaista asumista

nostaa kiinteistöveroa osin pakolla ja käytännössä me pidämme sinänsä asuntopoliittisesti viisaana sitä ajatusta mutta tämä malli mitä hallitus tarjoaa ei ole viisas siksi koska se esimerkiksi pakkokorottaa myös sen kaltaisissa kunnissa missä tällaisia ongelmia ei sinänsä ole monissa maaseutuvaltaisissa pääkaupunkiseudun kunnissa siellä pakkonousee nyt sitten rakentamattoman rakennusmaan rakennusmaan

me koemme että asuntopoliittisesti tämän kaltainen kannustus ei ole viisasta eikä oikein kohdennettua välttääksemme nämä niin sanotut mummonmökkiongelmat me haluamme nimenomaisesti että että tulee valmistella malli jossa se koskee yhteisöjä ja yrityksiä jotka harjoittavat rakennustoimintaa eikä luonnollisia henkilöitä nämä ovat muuten hyviä ponsia niiden puolesta kannattaa äänestää

sitä meidän ajatteluamme mikä täällä nyt on käsitteillä
arvoisa rouva puhemies aivan kuten edustaja viitanen sanoi tämä hallituksen esitys käytännössä merkitsee kiinteistöveron pakkonostoa jopa sadassakahdessakymmenessäviidessä kunnassa eli yli kolmasosassa meidän kuntia joudutaan nyt pakkonostamaan kiinteistöveroa

kaikki nämä toimenpiteet heikentävät merkittävästi kuntien itsemääräämisoikeutta sekä heikentävät kuntalaisten mahdollisuutta demokraattiseen vaikuttamiseen ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä kiinteistöveron tulisi myös jatkossa olla kunnallinen vero jossa kunnat saavat itse määritellä veron tason omien paikallisten tarpeiden mukaan siksi me esitämme että lakiehdotus hylätään

arvoisa rouva puhemies kiinteistöveron alarajan korotus iskee aivan niin kuin tässä on kuultu loven monen pienituloisen arkeen sillä se nostaa asumisen kustannuksia riippumatta siitä asuuko vuokralla vai omassa asunnossa vielä viime vuonna suomessa oli arviolta kymmeniätuhansia rakennuksia joista verottajalle ole ilmoitettu kuntaliiton arvion mukaan kiinteistöveroja jää koko maassa näiden rekisteripuutteiden takia keräämättä satoja miljoonia päivitetyt rakennusrekisteritiedot olisivat sekä kuntalaisten että kunnan etu puutteellisina ne taas vaikuttavat nyt suoraan maksettavaan kiinteistöveron määrään sekä kaupungin kiinteistöverotuloihin

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa pia viitasen tekemää hylkyesitystä

sosialidemokraattien valiokunnassa esittämään vastalauseeseen jossa edellytetään että hallitus seuraisi toimiensa vaikutuksia asumisen kustannuksiin ja varautuisi hillitsemään nousupaineita erityisesti kasvukeskuksissa tämähän on hyvä ja oikea tavoite ja toivoisin että myös sosialidemokraatit itse toteuttaisivat sitä toiminnassaan kuten hyvin tiedetään vuosikymmenet sitten ammattiliitot ja vasemmistolainen osuuspääoma perustivat valtakunnallisen vuokratalo osuuskunnan varmistamaan etteivät asumisen kustannukset ja vuokrien nousupaineet estä vähävaraisempaa asumasta pääkaupunkiseudulla nyt suosittelisin että vaikuttaisitte kontaktienne ja ammattiliittotoverienne kautta kun teillä on monta liittotaustaista edustajaakin salissa että siellä liitoissa harkittaisiin voisivatko ne tinkiä siitä vuokrajohtajan asemasta ja valtavista verottomista osingoistaan valtion vuokratalo osuuskunta nykyään osakeyhtiönä on tosiaankin tiennäyttäjä mitä tulee vuokrien korotuksiin siitä tulisi hieman uskottavuutta tähän demarien huoleen kohtuuhintaisesta asumisesta jos te hillitsisitte tätä kehitystä uskottavuus on tämän asian suhteen kärsinyt jo aiemminkin keväällä kun esimerkiksi edustaja viitanen oli kovin huolissaan yli viidenkymmenen neliön kokoisten autotallien ympäristötodistusten kohtuuttomuudesta monellakohan pienituloisella on varaa sellainen rakentaa
yksi vastauspuheenvuoro ja se menee edustaja viitaselle

ovat sitä mieltä että on aivan oikein pistää autotallitkin energiatodistuksen piiriin tämä on todella hämmästyttävää samaan aikaan kun puhutaan normien purusta kustannuksia nostavien normien purusta perussuomalaiset pistävät jopa autotallit energiatodistuksen piiriin ja vieläpä mielellään tämä on mielestäni jälleen kerran hieman yllättävää mutta kaikkeenhan tässä joutuu puhemies tottumaan me sosialidemokraatit emme hyväksy kohtuuttomuuksia me edellytämme kohtuullisuutta kaikilta se koskee vvota ja kaikkia ja tämän me olemme toistaneet moneen kertaan meidän vaihtoehtobudjettimme itse asiassa sisältää tämän kiinteistöveroajatuksen lisäksi myös muita asioita millä asumisen kohtuuhintaisuutta edistetään me voimme puhua siitä lisää mutta täällä on erittäin hyviä ideoita muun muassa siitä että parantaisimme vuokratalotuotannon ehtoja ja sitä kautta laskisimme asumisen kun asuntotuotantoa syntyisi

arvoisa rouva puhemies itse en veroja noin yleisestikään rakasta enkä niiden korottamista varsinkaan

tämä kiinteistöverokysymys on on yksi joka nyt on tässä kokonaisuudessa millä yritetään myös kuntien taloustilannetta hivenen helpottaa mehän muistamme kaikki sen tilanteen kuinka meillä oli kuntia ja kaupunkeja jotka rakensivat oman palveluverkkonsa esimerkiksi yhteisöverotuottojen varaan jotka kasvoivat merkittävällä tavalla pitkään sitten romahtivat ja kunta olikin erittäin suurissa vaikeuksissa

myös nämä kunnat jotka nyt joutuvat korottamaan ovat kyllä julkisuudessakin tuskailleet tiukan kuntatalouden kanssa mutta siitä huolimatta heillä on ollut halu ja vara pitää tämä vero alarajalla kun moni muu kunta on joutunut menemään ylärajalle silloin ehkä voi itse miettiä myös sitä että tietynlainen oikeudenmukaisuuskysymys koko maan näkökulmasta on se että se ero ei kasvaisi liian suureksi

ei kovin isosta korotuksesta kuitenkaan lopulta ole kyse edustaja viitanen toi esille rakentamattoman rakennuspaikan veron ja jos itse oikein muistan niin se on näistä veroista kuitenkin vapaaehtoinen kaupungille ja kunnalle onko muuttunut joo eli kunta voi itse päättää ottaako se käyttöön puhemies tulen

arvoisa rouva puhemies jatkan hetken täältä eli kun edustaja viitanen viittasi tähän rakentamattoman rakennuspaikan ja siihen huoleen että meillä on paljon sellaisia alueita missä missä sitä ei ole edes mitään syytä kerätä niin ei ole myöskään tarvetta kerätä eikä sitä lainsäädäntö myöskään pakota keräämään eli kunta voi itse todeta että meillä ei ole nyt sellaista pakottavaa tarvetta saada esimerkiksi näitä yksityisen omistamia omakotitalotontteja liikkeelle tai niille ei ole sellaista kysyntää ja sitä veroa ei ole pakko ottaa käyttöön tämä löytyy lainsäädännöstä elikkä tässä kiinteistöverossa kunta tekee itse päätöksen ottaako sen käyttöön ja sen jälkeen nämä alarajat ovat käytössä tässä on myös hyvällä tavalla tuotu pääkaupunkiseudun kuntien

asuntoja ja pystymme kohtuullistamaan asumiskustannuksia sen takia pääkaupunkiseudulla on tämä hivenen korkeampi alaraja joka on siis vähintään kolme kun se on muualla kaksi prosenttia vielä aivan loppuun yksi kysymys siitä että kun täällä esimerkiksi rkp vastusti näitä korotuksia ja toi esille että te haluatte luottaa kuntapäättäjiin että kunnat saavat tehdä nämä päätökset niin onko teidän esityksenne se että näistä alarajoista luovuttaisiin kokonaan

miksi teidän mielestänne on oikeudenmukaista että kunta pakotetaan keräämään vakituisesta asunnosta nolla pilkku kolmekymmentäyhdeksän prosenttia kiinteistöveroa se on teidän mielestänne siis oikeudenmukaista ja oikein mutta jos se on nolla pilkku neljäkymmentäyksi prosenttia niin se loukkaa kunnan päätösvaltaa mielestäni olisi reilua silloin tehdä esitys jossa näistä alarajoista luovuttaisiin kokonaan ja kunnat voisivat itse tehdä ratkaisun siitä mitä haluavat käyttää oikeastaan saman kysymyksen voisin kysyä edustaja

onko teidän mielestänne oikeudenmukaista että vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alaraja on nolla pilkku kolmekymmentäyhdeksän prosenttia onko se oikeudenmukaista kuntademokratian näkökulmasta ja onko se jos tämä alaraja on nolla pilkku neljäkymmentäyksi prosenttia sitten epäoikeudenmukaista eli missä se teidän oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden rajanne menee

arvoisa puhemies kiinteistöveroa pitää käyttää viisaasti se sopii erittäin huonosti kuntatalouden äkillisen kassavajeen täyttämiseen joka nyt on tässä hallituksen esityksen taustalla kiinteistöveron yhteiskunnalliset vaikutukset laajat se vaikuttaa asumisen hintaan asuntorakentamiseen aluekehitykseen työpaikkojen sijoittumiseen työvoiman liikkuvuuteen ja työllisyyden kautta koko kansantalouteen sillä on huomattavia tulonjakovaikutuksia kiinteistöveron korottaminen edellyttää muita mahdollisesti negatiivisia ulkoisvaikutuksia korjaavia toimia sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitetään asumisen ja liikenteen toimenpideohjelma nimittäin hallituksen haaveet talouden ja työllisyysasteen kasvusta kompastuvat jo siihen että kasvukeskuksiin ei ole saatavissa työvoimaa kun kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ei ole saatavissa se heikentää yrittäjyyttä nimenomaan pääkaupunkiseudulla

kiinteistövero siirtyy asumisen kustannuksiin jotka jo nyt ovat monissa kasvukeskuksissa kestämättömät tämä lisää veron regressiivisyyttä nykyjärjestelmässä kiinteistöveron arvo on suhteellisesti ankarampi pienituloisilla kuin suurituloisilla lisäksi veronkorotus siirtyy vuokriin jolloin maksajiksi joutuvat vuokralla asujat joiden enemmistöltä asumiskulut vievät jo nyt liian suuren osan käytettävissä olevista tuloista hallitus nostaa jo toistamiseen kiinteistöveron alarajaa lisäverotuksella tavoitellaan tuoton kaksinkertaistamista mikä on näin lyhyessä ajassa kohtuuton rasitus kuten edustaja viitanen sanoi täällä ei ollut lähetekeskustelussa yhtään hallituspuolueen edustajaa eikä ennen kaikkea yhtään helsingin ja uudenmaan edustajaa jotka puolustaisivat sitä että kuusikymmentä prosenttia tästä lisäverosta lankeaa helsingille ja espoolle nyt heillä on tilaisuus kertoa äänestäjille miksi juuri kalleimman asumisen kunnissa asumisen hinta kallistuu entisestään kun katson ympärilleni täällä salissa heitä ei nytkään näytä olevan ihan tungokseksi asti mutta jos täällä on helsingin ja uudenmaan

samaan aikaan alennetaan perintö ja lahjaveroa sekä nostetaan kiinteistöveroa suunnilleen samoilla vaikutuksilla kahden miljoonan arvoisen asunnon perijä hyötyy ensi vuonna viisikymmentätuhatta euroa ja tämä summa peritään sitten omakotitaloissa asuvilta vanhuksilta joilta jo nyt asumismenot vievät suuren osan elinkustannuksista

puolestaan miksi helsingissä ja espoossa asuminen kallistuu entisestään samalla kun hallituksen esitys heikentäisi asuntopolitiikkaa kasvukeskuksissa siihen sisältyy pakottavia toimia asuntorakentamisen lisäämiseksi rakentamattoman rakennusmaan lisäverotus on asuntopoliittisesti perusteltu kannustin mutta nyt sitä ei kohdisteta oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti kun pakkonosto rajoittuu pääkaupunkiseutuun jopa maaseutumaisiin kehyskuntiin korotus pitää suunnata kuten edustaja viitanen jo totesi vain yhteisöihin ja rakennustoimintaa harjoittaviin yrityksiin ei luonnollisiin henkilöihin kiinteistöveron lisäkorotus korostaa entisestään nykyisen veropohjan ja arvostustasojen puutteita ja vääristää verotusta valtiovarainministeriössä on valmisteilla kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus jota ennen ei ole syytä puhtaasti fiskaaliseen ja epäoikeudenmukaiseen korotukseen arvoisa puhemies kannatan sekä edustaja viitasen hylkäysesitystä että hänen esittämiään lausumia

henkilökohtaisesti pidän kiinteistöveroa erittäin huonona verona koska se huomioon verovelvollisen veronmaksukykyä eikä myöskään sitten kiinteistöomaisuuden tuottomahdollisuuksia enkä vakuutu tämän kiinteistöveron hyvyydestä edes sen takia että ekonomistit sitä aina mainitsevat hyväksi ja ja korostavat sitä että sitä pakoon ei pääse muulla tavalla kuin myymällä kiinteistön pois sosialidemokraattien vastalause alkaa alkaa heti että kiinteistövero itsessään on hyvä verotuksen keino tämä ei ole millään tavalla yllättävää kylläkään mutta yllättävää on se että nyt sitten se ei olekaan hyvä keino kun se kohdistuu muutamaan maan vauraimpaan alueeseen jotka ovat tähän saakka voineet käyttää tätä kiinteistöveron alarajaa ja kun se hiukan nousee niin sitten helsinki espoo ja ja muutamat muut maan vauraimmat alueet joutuvat nostamaan kiinteistöveroa tämä sosialidemokraattien ajatuskulku on aika ristiriitaista

varsinkin kun tiedetään että viime kaudella sosialidemokraatit olivat varsin ansiokkaasti nostamassa tonttien ja rakennusten kiinteistöveroa myös niin että se kohdistui nimenomaan pääkaupunkiseutuun kaikkein rankimmin oikeastaan hyvin ristiriitaista on tämä sosialidemokraattien sanoma mutta haluan kuitenkin vapauttaa tästä ristiriitaisuudesta edustaja harakan joka ei ollut täällä eduskunnassa viime kaudella ollenkaan
edustaja aalto puheenvuoroja voi varata p painiketta käyttäen

arvoisa puhemies kiinteistövero on siinä mielessä hyvä vero että vero kohdistuu omistukseen ja sen tuotto on vakaa sekä ennakoitavissa että veropohja ei karkaa panamaan ja se täydentää muuta verojärjestelmää kiitos kiinteistöveron paineet korottaa tuloverotusta ja muita maksuja ovat pienemmät koska euro on myös hyvä ohjain kiinteistövero edistää maan ja rakennuskannan tehokasta käyttöä ja kustannustehokasta yhdyskuntarakenteen kehittämistä arvoisa puhemies vaikka kiinteistövero on suomessa kansainvälisesti verrattuna matala siihen kytkeytyy myös isoja ongelmia joita tässä salissa on ihan ansiokkaasti tuotu esiin kiinteistövero muodostaa monelle ison kuluerän verotusarvo ei usein vastaa asuntojen markkina arvoa ja kiinteistövero ei katso omistajansa kukkaroa eikä se näin myöskään nouse kun tulot nousevat arvoisa puhemies vaikka kannatan kiinteistöveron alarajojen korotuksia hallituksen esittämällä tavalla itse kiinteistöveroa tulee uudistaa siksi jätän vastalause sisältävät lausumaehdotukset ja ne kuuluvat seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus seuraa toimiensa vaikutuksia asumisen kustannuksiin ja varautuu hillitsemään nousupaineita erityisesti kasvukeskuksissa eduskunta edellyttää että hallitus uudistaa kiinteistöverotusta siten että veropohja on nykyistä tiiviimpi verotusarvot nykyistä oikeellisemmat nykyistä oikeellisemmat ja vero kokonaisuudessaan vähemmän regressiivinen kuin nykyisin

kannatan edustaja aallon tekemiä lausumaehdotuksia hän kävi ansiokkaasti läpi tähän esitykseen liittyviä hyviä ja huonoja ongelmallisia puolia samalla haluan todeta että on hienoa että muun muassa edustaja mäkelä ja monet muut täällä puhuneet ovat kantaneet huolta kohtuuhintaisten asuntojen puutteesta edustaja mäkelä nosti omassa puheenvuorossaan taas kerran vvon ja saton esille vvo ja satohan ovat käytännössä nyt molemmat luopuneet kokonaan kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta ja toimivat siis käytännössä samalla tavalla kuin mikä tahansa muu vapailla markkinoilla toimiva yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö onko tämä oikein mielestäni on harmillista että ne ovat tällaiseen ratkaisuun päätyneet sillä suomen markkinoilla on huutava tarve toimijoille jotka nimenomaan huolehtisivat siitä että meillä on kohtuuhintaista asuntotuotantoa riittävästi kun nämä toimijat vähenevät siirtyy vastuuta entistä enemmän kuntien hartioille ja ja erityisesti kunnallisten vuokra asuntoyhtiöiden rooli tulee jatkossa olemaan entistä merkittävämpi mitä tulee kohtuuhintaisten asuntojen varmistamiseen toivoisi että perussuomalaisetkin käyttäisivät sen saman tarmon ja energian millä he täällä jatkuvasti nostavat vvon esille esimerkiksi siihen että edistäisivät kunnallisella tasolla sitä että lisätään kohtuuhintaisten vuokra asuntojen määrää ja sitä tuotantoa kunnallisten vuokra asuntoyhtiöiden kautta

arvoisa puhemies suunta on oikea silloin kun verotetaan omaisuutta se on selvä asia mutta silloin kun verotetaan kiinteistöä kun verotetaan asumista tällä tavalla niin suunta on väärä koska meillä suomessa jokainen tarvitsee asunnon jokainen tarvitsee kodin meillä on ilmasto jossa on asteen vaihtelut vuosittain kaikkein suurimmillaan ja kiinteistövero kohdistuu ihmisiin jotka asuvat kodeissa olivatpa ne kodit vuokrakoteja tai omistuskoteja se tulee nostamaan ilman muuta vuokria ja se tulee nostamaan myöskin asuntojen hintoja ja tulevaisuudessa yhä enemmän tulee niin sanotusti ilmaa asuntojen hintoihin yhä harvemmilla tulee olemaan varaa ostaa asunto ja maksaa näitä veroja tällä tavalla

tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa maksavat tuloistaan puolet vuokrana pois puolet se on aivan liian paljon maassa missä ei itse asiassa edes kesäaikaan voi asua rannalla tai veneen alla meillä on pakko olla koti ihan jokaisella on käsittämätöntä että tässäkään hallitus vaikka hyvä ajatus on että omistusta verotetaan ei osaa katsoa sen mitalin toiselle puolelle miten se vaikuttaa se vaikuttaa asujiin miten se vaikuttaa vuokralaisiin kyllä jossakin kohdassa toivoisin että tulisi sitä inhimillisyyttä vaikka niin kovasti halutaankin tätä kapitalismia viedä eteenpäin mutta jossakin kohdassa on myöskin tämän hallituksen otettava ihan tavallinen ihminen köyhä ihminen huomioon

edustaja kiviranta ei kyllä kuunnellut perusteluitani miksi juuri tässä tilanteessa kiinteistöveron lisäkorotus on vahingollinen luettelin pitkän listan ulkoisvaikutuksia jotka heikentävät työllisyyden ja talouskasvun edellytyksiä nimenomaan kasvukeskuksissa jotka nimensäkin mukaan ovat niitä ainoita talouden kasvun ja toimeliaisuuden valopilkkuja tässä nykyisessä tilanteessa väittääkö edustaja kiviranta todellakin että kiinteistöveron lisäkorotus lisää työllisyyttä ja kasvua että se edistää hallituksen tavoitteita sadastakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta kun työvoimalla ei ole varaa asua siellä missä työtä on ja talouskasvusta kun yritykset eivät saa työvoimaa jota kasvu vaatii

pitää odottaa linjakasta ja nykyistä parempaa kiinteistöveromallia eikä seurata hallituksen säntäilyä veropolitiikassa jossa mitään linjaa on vaikea hahmottaa hallitus

arvoisa puhemies

ilmeisesti tätä pääkaupunkiseudun asiaa voitaisiin parhaiten hoitaa sillä tavalla että kaavoitettaisiin tontteja ja saataisiin aikaan uutta rakentamista sillä tavallahan täällä asuntojen hinta laskisi tarvittaisiin ilmeisesti aika vähän tätä niin sanottua sosiaalista asuntotuotantoa josta jotkut keräävät rahaa eli suosittelen että tonttien tarjontaa lisätään niin eiköhän se asuntojen hinta

suuret kiitokset arvoisa puhemies edustaja kiviranta ei ole kuitenkaan vaalipiiriltään pääkaupunkiseudulta kuten täällä juuri jo haastoin niin tulkaa nyt pääkaupunkiseudun helsingin ja espoon edustajat kertomaan miksi hallituksen kiinteistöveron lisäkorotus on teistä välttämätön tässä tilanteessa ja esimerkiksi edustaja eestilän haastan tässä kertomaan millä tavalla nämä asumisen ja liikenteen pullonkaulat ja työvoiman saatavuuden pullonkaulat tällä tavoin paranevat ja millä tavalla hallituksen työllisyystavoitteet oikeasti toteutuvat siellä missä työtä on

arvoisa herra puhemies tässä itse asiassa käytiin jo äskeisessä debatissa läpi pari olennaista tässä nyt ovat edustaja kiviranta ja muut pielessä tässä on pielessä se että hallitus tekee jo toistamiseen pakkonoston jo toistamiseen ja tietenkin se vaikuttaa kun kuusikymmentä prosenttia siitä menee nimenomaan helsinkiin espooseen tänne missä muutenkin asumiskustannukset ovat varsin korkeat aivan liian korkeat ja silloin tietenkään ei ole järkevää kaksi kertaa tehdä tällaista pakkonostoa hallituksen toimesta asumiskustannukset nousevat ja toinen seikka minkä

muutos sellaiseksi että se ihan oikeasti palvelisi paremmin keski ja pienituloisten asumista mikä tarkoittaa että siihen pitäisi tulla tietyllä lailla tällaista tulonjaollista elementtiä ja katsoa ettei se niin haitallisesti vaikuttaisi nimenomaan tavanomaisen asumisen kustannuksiin tästä on kysymys ja juuri tätä uudistusta sosialidemokraatit haluavat kiinteistöverossa

ja silti me emme nosta veroastetta sinänsä me laajennamme veropohjaa emmekä anna näitä kaverikapitalismin varsin anteliaita veronkevennyksiä mistä täällä edustaja harakka on moneen kertaan sanonut esimerkiksi apteekkarivähennystä metsälahjavähennystä miljoonaperintöjen verotusta kevennetään puhemies se on tavatonta tässä tilanteessa että näihin rahaa kyllä riittää

kiinteistöverojen muuttaminen alarajan hienoinen korotus on kieltämättä korotus ja se menee kuntien hyväksi ainakin osittain mutta liian vähälle huomiolle minun mielestäni on on jäänyt tässä keskustelussa se että vuonna kaksituhattakolmetoistahan nostettiin nostettiin tätä kiinteistöverojen laskupohjaa elikkä varojen arvostamisesta annettua lakia muutettiin niin että kiinteistöjen verotusarvoja nostettiin ainakin monessa kunnassa ja myös omalta omalta osaltani entisen työn puitteissa olen joutunut törmäämään siihen että kun näitten kiinteistöjen arvot nousivat tämän arvostamislain muutoksen jälkeen se aiheutti valtavan valtavan kiusallisia tilanteita kun hyvinkin heikkoarvoisten kiinteistöjen arvoa nostettiin ja se johti siihen sitten että ihmiset kiukkuisina soittelivat että miksi tällaista on tapahtunut ovatko kiinteistöveroja kunnat nostaneet paljon vaikka kotikunnassanikin kiinteistövero on ollut alarajalla aina niin silloin kun näitä kiinteistöjen arvoja nostettiin kaksituhattakolmetoista edustaja viitanen varmaan muistaa sen hyvin tehän silloin aiheutitte mikäli mikäli muisti pelaa niin näinhän tapahtui kaksituhattakolmetoista mikäli oikein katsoin siitä aikaisemmasta esityksestä no en minä minä halusin vain kertoa teille kun te innokkaasti kerrotte tätä totuutta ja minä haluan valaista myös sen toisen puolen joka tapauksessa kun kiinteistöjen verotusarvoja korotettiin se johti tähän tilanteeseen missä nyt olemme kun nämä varojenarvostamislain mukaiset arvot nousivat niin tietenkin kun kertoimella otetaan siitä veroa siinä tulee veronkorotusta yhteiskunta kerää tietyn määrän veroja ja saavutammeko koskaan tilanteen jossa olemme absoluuttisen oikeudenmukaisia tuskinpa vain mutta tärkeintä on kuitenkin huomata se että pyrimme siihen että veronmaksukyky huomioituisi verotuksessa mahdollisimman hyvin aina emme ole siinä onnistuneet mutta ainakin kannattaa yrittää

edustaja andersson otti esille kohtuuhintaisten vuokra asuntojen saatavuuden edistämisen kunnallisella tasolla ja tämä onkin hyvä ja tärkeä asia haluan todeta siihen että tuolla meillä maakunnassa missä kunnalla ei ole varaa pitää näitä kiinteistöveroja minimissään eikä kasvua tule ovista ja ja ikkunoista pyytämättä ja tilaamatta tähän asiaan kiinnitetään huomiota aivan yli puoluerajojen pidetään huolta siitä että kunnalla on tarjota vuokra asuntoja ainakin meillä lappeenrannassa asiat toimivat vaikka kuntaa laskennallisesti velkaannuttaakin tämä vuokra asuntojen rakentaminen niin käyttöaste asunnoissa ja palvelu tarpeen

arvoisa puhemies edustaja harakka täällä viittasi minuun ja pyysi vähän kertomaan omia näkemyksiäni mitä pitäisi tehdä ainakin minulla on semmoinen periaate ollut että verotuksen pitäisi aina olla oikeudenmukaista ja myös ottaen huomioon että jos jotakin omaisuutta verotetaan niin sen verotuksen pitäisi olla suhteessa siihen omaisuuden todelliseen arvoon ja nyt ei täällä ole edustaja hoskonen puhui aivan oikein eräs valtiovarainministeri allekirjoituksellaan on muuttanut näitä määritelmiä miten kiinteistöveron perusteet muodostuvat nyt on tullut suomeen sellainen tilanne että muuttoliikkeen takia totta kai kiinteistöjen arvot heittelevät mutta verotusarvot pysyvät samoina riippumatta siitä onko pääkaupunkiseudulla se asunto vai onko se utsjoella tai ranualla ja se johtaa sellaiseen tilanteeseen jossa verotus ei mitenkään voi olla enää oikeudenmukaista minun mielestäni jos kiinteistövero suoritetaan oikein sillä ei niin suurta väliä ole mikä on ala ja yläraja mutta sillä on iso väli mihin tämä kiinteistö verotuksessa arvostetaan sen verotuksen pitäisi suurin piirtein kohdistua siihen määrään mikä sen rakennuksen ja kiinteistön todellinen arvo on että tämä on se iso ongelma jos täällä lähdetään haastamaan jonkun puolueen edustajaa että mitä te te olette tehneet omalla kaudellanne niin jokainen puolue tässä salissa on ollut nostamassa sekä kiinteistöverotusta että autoiluun liittyvää

minun mielestäni ei ole kilpailukyvyn kannaltakaan enää mikään pikku homma

kuunnellut tätä keskustelua ja kenellekään nämä verot eivät ole mitään mukavia ja ja tämä on näitä pieniä nousuja mutta kysyisin arvon edustajat pankaa käsi sydämelle mitä olette tehneet nyt kun näistä kiinteistöveroprosenteista olette omissa kunnissanne päättäneet löysin tampereen kaupungin minkä takia edustaja viitanen olette laittaneet yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi yksi pilkku viisitoista vaikka pitäisi olla vain nolla pilkku yhdeksänkymmentäkolme samoin vakituiset asunnot nolla pilkku viisikymmentäviisi minkä takia olette nostaneet sitä koska kaupunki tarvitsee rahaa näin se vain on te te olette ollut päättämässä samoin rakentamaton maa te olette nostaneet nyt viimeiseksi kolmesta neljään prosenttiin kiinteistöveroa eli on hyvä täällä arvostella meillä oli juuri eilen valtuuston kokous me pidimme ne entisellänsä täällä en olisi mielelläni mihinkään puuttumassa mutta kun tiedän että tämä meidän valtiomme on valitettavasti kuralla ja siihen ovat kaikki syyllisiä niin miettikääs nyt jokainen mitä olette viime valtuustokaudella kun vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kiinteistöverosta olette päättäneet että oletteko laskeneet niin kuin täällä nyt on oppositio on mielenkiintoista todeta että tampere on nostanut pitänyt kaksi vuotta samana mutta aika korkeita nämä prosentit ovat niin että minkä takia olette lähteneet tähän näitä köyhiä tamperelaisia rankaisette myös

puhemies siis nythän on kysymys nimenomaan siitä mitä hallitus tekee ja hallitus tekee niin että täällä pääkaupunkiseudulla kohdistetusti pakkonostetaan kaksi kertaa kiinteistöveroa ja koska tämä kuuluu kunnallisen päätöksenteon oikeuksiin oikeuksiin muuten paitsi että täällä määritellään se alaraja ja sitä kautta se mikä sen on vähintään oltava

nämä asumiskustannukset muutenkin ovat kaikkein kalleimmat tämä on todettu moneen kertaan toinen ongelma mihin täälläkin viitattiin kiitos siitä että täällä nyt on muutamia hallituspuolueiden paikalla tosin ei pääkaupunkiseudun ole paikalla heitä en näe edelleenkään mutta muutama sentään hieman perustelee viimeksi täällä oli nolla nyt on tärkeää kun me nimenomaisesti tiedämme että tätä kokonaisuudistusta juuri nyt tehdään juuri nyt tehdään että varmasti aika monikin ajattelija voisi olla sitä mieltä että silloin kun ollaan juuri korjaamassa näitä teidänkin kertomianne epäkohtia niin miksi ihmeessä nyt täytyy toistamiseen tehdä tämä pakkokorotus huonolla rakenteella tehdään parempi rakenne tehdään oikeudenmukaisempi rakenne niin sillä se ja tästä on kysymys minä nyt vielä kerran sanon kaksi kertaa peräkkäin pakkonosto joka iskee nimenomaan tällä alueella missä asumisen kustannukset ovat varsin korkeat ja toivon että tähän tulee vastauksia myös pääkaupunkiseudun hallituspuolueiden edustajilta puheenvuoroja
voi pyytää p painikkeella
arvoisa puhemies pääkaupunkiseudun kokoomuslaiset ovat tässä varmaan samantyyppisen ristiriidan edessä kuin tämän sote ratkaisun suhteen että hallituksessa joutuu kannattamaan sellaista sote ratkaisua jota pääkaupunkiseudun kunnallispolitiikkoina yhtä tarmokkaasti vastustavat eli espoon kokoomuslaiset ovat käsittääkseni pitäneet tärkeänä että kiinteistövero pysyy alhaisena ja houkuttelevana täällä salissa ei näy edustaja lauslahtea joka oli tässä kyllä aikaisemmin kovastikin äänekäs ei näy edustaja outi mäkelää eikä ministeri mykkästä on kiinnostavaa nähdä muuttuuko ääni kellossa sitten kun kunnallisvallit lähestyvät äänestäjän kuluttajansuoja on tässä kysymyksessä

arvoisa puhemies suomen eduskunta on käsittääkseni paikka missä arvioidaan ja laitetaan kuntoon suomen asioita silloin on minun mielestäni jopa väärin verrata johonkin paikkakuntaan että tuleeko joku kansanedustaja joltakin paikkakunnalta hän on aina kansan edustaja ja suomalaisten ihmisten edustaja täällä eduskunnassa kun me puhumme verotuksesta niin minun mielestäni verotuksen pitää olla oikeudenmukaista ja kun tämä on selvästi omaisuuteen liittyvä vero niin silloin sen veron pitää olla laskentaperusteeltaan lähellä sitä arvoa mikä sillä omaisuudella todellisuudessa on tämähän johtaa nyt tietyllä paikkakunnalla tämä verotus on selvästi liian ankaraa ja tietyillä paikkakunnilla se on selvästi liian löysää koska nämä rakennuksen ikään kuin veroperusteet muodostuvat rakennusteknisten laskennallisten seikkojen perusteella vain maapohjan arvo otetaan huomioon missä päin suomea se maapohja on mutta rakennusta ei oteta eli se on ihan kylmä laskentakaava tämä kiinteistöveron perusteiden laskeminen on niin suuri epäkohta tämän päivän suomessa

että siihen täytyy joku muutos olla koska ihmisten omaisuuden arvo muuttuu koko ajan ja jokainen tietää mihin suuntaan se muuttuu ei ole kysymys siitä pitääkö rangaista jotakin paikkakuntaa tai jonkin ikään kuin antaa mennä helpommalla kysymys on puhtaasti oikeudenmukaisuudesta ja minä toivon että maan hallitus ryhtyy toimenpiteisiin

arvoisa puhemies on todettava että tämä kiinteistövero tulee kunnille mutta vielä kaikella ystävyydellä viitaselta kun hän on hyvin voimakkaasti kritisoinut sitä että näitä alarajoja nostetaan minä kysyn minkä takia kun täällä te te olette vaatimassa että niitä pitäisi päinvastoin ei päinvastoin olette laskemassa minkä takia te olette olleet tampereen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa sitä mieltä että yleinen kiinteistöveroprosentti olisi yksi pilkku viisitoista ja samoin vakituiset asunnot nolla pilkku viisikymmentäviisi vaikka täällä surkea hallitus hallitus määrää alarajaksi vain nolla että pitää sitten myös toimia siellä samalla

edustaja eestilä toi täällä varsin vakavan asian esille sehän on ollut näin niin kauan kuin minä muistan että tonttien arvo vaihtelee kiinteistöverotuksessa sen mukaan missä osassa maata ollaan mutta sen sijaan rakennusten arvo on nimenomaan määritelty sillä tavalla että se perustuu näihin teknisiin arvoihin ja sitten mahdollisiin ikäalennuksiin se tarkoittaa sitä että rakennus on käytännössä samanarvoinen riippumatta siitä sijaitseeko se espoon parhaalla alueella vai vai esimerkiksi hyrynsalmella tämä on tietysti aikamoinen epäoikeudenmukaisuuskohta kiinteistöverolainsäädännössä

arvoisa herra puhemies minä kerran vastanneeni tähän kysymykseen että nyt nimenomaisesti se ongelma on on se että täällä pakkonostetaan kaksi kertaa ja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla

on vähän vaikea seurata sitä logiikkaa että kun me olemme kaikki yksimielisiä siitä että nykyisen kiinteistöveron rakenne on epäoikeudenmukainen ja vääristävä ja kun on meneillään juuri tätä epäkohtaa korjaamaan pyrkivä suuri uudistus niin miksi me lisäämme tätä vääristävyyttä tämän nykyisen huonon järjestelmän vääristävyyttä tekemällä tämän lisäkorotuksen siis ei ainoastaan korotuksen vaan lisäkorotuksen teidän johtopäätöksennehän pitäisi olla jos verojärjestelmä on huono niin sitä ei pidä entisestään vääristää

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa herra puhemies

on keskeisenä tavoitteena varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa riittävä osaaminen niissä toimipaikoissa yksiköissä joissa palveluja jatkossa tarjotaan ja aivan keskeisenä asiakas ja potilasturvallisuus lisäksi tämän ja sosiaalihuoltolain uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua tässä esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus ohjata sairaalaverkon ja päivystystoiminnan muutosta huom ohjata sairaalaverkon ja päivystystoiminnan muutosta hyvät kollegat tämän uudistuksen tärkeyttä palvelujen laadun ammattilaisten ja muiden resurssien riittävyyden sekä palveluiden saatavuuden turvaamisen näkökulmasta ei voi korostaa liikaa
erikoissairaanhoitoa on tarkoitus koota suurempiin yksiköihin sekä tiettyjä tutkimuksia toimenpiteitä hoitoja niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin erikoissairaanhoidon työnjaon piiriin liittyvät niin erityisalojen keskinäinen työnjako eri sairaanhoitopiirien sairaaloiden välillä kuin tutkimukset toimenpiteet tai hoidot jotka harvoin esiintyvinä tai vaativina edellyttävät toistettavuutta tai usean alan erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja riittävän osaamisen ja taidon ylläpitämiseksi tai

sairaaloiden sairaanhoitopiirien välillä erikoissairaanhoidon osalta tulee tehdä erva alueittain sairaanhoitopiirien kesken ja nykyisten sairaanhoitopiirien sisällä meillä on jatkossakin keskussairaalat se keskussairaalaverkko meillä on on tänäkin päivänä mutta voi sanoa että kaikkien näiden keskussairaaloiden tehtäviin tulee tavalla tai toisella muutoksia leikkaustoiminta joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa tullaan kokoamaan niihin sairaaloihin joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys eli käytännössä tämä tarkoittaa siis nykyisiä keskussairaaloita ja yliopistosairaanhoitopiirien suuria aluesairaaloita yliopistosairaanhoitopiirien suuria aluesairaaloita pienten sairaaloiden toiminnan pääpaino tulee siirtymään perusterveydenhuoltoa tukevaan toimintaan konservatiivisten erikoisalojen palveluja tuottaviksi tuottaviksi toistan tämänkin konservatiivisten erikoisalojen palveluita tuottaviksi yksiköiksi sekä kuntouttaviksi sairaaloiksi niissä voisi olla laajasti eri erikoisalojen poliklinikkatoimintaa tämän lakiehdotuksen mukaan tämä edellä sanomani on mahdollista valtioneuvoston asetuksella säädetään valtakunnallisesta ja alueellisesta sairaaloiden välisestä työnjaosta niiltä osin kuin valtakunnallista työnjaon ohjausta tarvitaan esimerkiksi keskitettävien tutkimusten toimenpiteiden ja hoitojen määrällisten tai muiden edellytysten edellytysten niin vaatiessa käytännön tasolla työnjaosta edelleen sovitaan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa tekee mieli kysyä ovatkohan kaikki sairaanhoitopiirit ja erityisvastuualueet noudattaneet sitä terveydenhuoltolain pykälää jossa tämä järjestämissopimus pitää laatia nykyiset keskussairaalat jatkavat ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä jonka yhteyteen tullaan järjestämään tämän lakiehdotuksen pohjalta pohjalta sosiaalipäivystystä niissä säilyy myös tavallisimmin tarvittavien lääketieteen erikoisalojen osaaminen aivan keskeistä on se että myös päiväsaikaan niillä henkilöillä jotka ovat näissä päivystyksen ringeissä niin niin kuin itse tätä termiä käytän en tiedä onko se oikein vai väärin mutta kansantajuinen kuitenkin pitää olla sitä tekemistä joka on koulutuksen mukaista täsmällisestä päivystysyksiköiden välisestä työnjaosta kullakin erityisvastuualueella on tarkoitus sopia erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa vaativin erikoissairaanhoito järjestettäisiin jatkossa kahdessatoista ympärivuorokautisesti päivystävässä yksikössä joista siis viisi on yliopistollisia sairaaloita tämän lisäksi meillä on kuten jo aiemmin puheessani sanoin nykyiset keskussairaalat joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä siten kuten tuon lakiehdotuksen terveydenhuoltolain viidennenkymmenennen pykälän muun muassa neljännessä momentissa asiasta kerrotaan lisäksi joissakin muissa sairaaloissa sekä joissakin terveyskeskuksissa tulee olemaan tarpeen järjestää perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystystä jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät

mahdollisuus saada sosiaali ja terveysministeriön poikkeuslupa mikäli synnytysten määrä on alle tuhat synnytystä vuodessa haluan tässä yhteydessä erityisesti korostaa että poikkeuslupa voidaan myöntää koskien synnytysten määrää mutta laatukriteereistä ja tätä kautta potilasturvallisuudesta ei voida tinkiä edelleen esityksellä pyritään siihen että terveyskeskuksissa järjestettäisiin lähipalveluina virka aikaisen toiminnan lisäksi väestön niin tarvitessa ilta ja viikonlopun päiväaikaista kiirevastaanottoa lisäämällä vastaanottoaikoja iltaisin ja viikonloppuisin voidaan purkaa päivystysten ruuhkautumista ja toivonkin että tätä mahdollisuutta joka lakiin on kirjattu hyödynnetään kullekin alueelle toimivimmalla tavalla arvoisa herra puhemies esityksessä on täsmennetty ensihoitopalvelun sisältöä korostamalla kotiin vietävän hoidon tarpeen arviointia ja toiminnallista kokonaisuutta muiden kotona annettavien päivystyksellisten lähipalvelujen kanssa lisäksi suhdetta ensihoitopalveluun kuulumattomiin hoitolaitossiirtoihin täsmennetään siten että äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa kuuluvat ensihoitopalveluun ensihoitopalveluun puhemies esityksen mukaan jatkossa sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä tämä ei tarkoita välttämättä fyysistä yhteyttä joten tämän takia ei käy uuden rakennuksen perusteluksi rakentamisratkaisun perusteluksi se että tulee sosiaalipäivystys mukaan asioita tehdään yhdessä yhtään uutta pytinkiä ei pidä rakentaa sillä perusteella että lainsäädännössä

lisäksi terveydenhuoltolaissa korostetaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuutta ohjata ilmeisessä ilmeisessä sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa näitten sosiaalihuollon palvelujen piiriin ehdotuksessa korostetaan velvoitetta järjestää jatkohoidon turvaamiseksi mielenterveys ja päihdetyön päivystys osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä

haluan tässä kohtaa esityksessä erityisesti nostaa esiin sen että tässä ollaan matkalla kohti sotea myös päivystyksen osalta eli sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukainen päivystystoiminta nivotaan yhteen nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön sosiaali ja terveyspäivystyksen ammattilaisten tuominen tiiviiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen toistensa kanssa on myös koko sotea ajatellen yksi niitä raja aitoja joita pitää ylittää raja aitoja joita pitää häivyttää ja

ja tämä koskee ihan koko suomea kaikkia nykyisiä sairaanhoitopiirejä kaikkia kaikkia niitä alueita joilla terveydenhuollon päivystystoimintaa on on äärimmäisen tärkeää että alueilla ympäri suomen käydään sitä tiivistä keskustelua jota on jo pääosassa suomea aloitettu siitä mikä on tulevaisuuden tavoite millainen palveluverkko kullakin alueella kullakin erityisvastuualueella on sairaalat pitää roolittaa tehtäviä tulee jakaa ihmisen näkökulmasta on oltava saatavilla korkeatasoisina silloin kun niitä tarvitaan tämäkin muutos arvoisat kollegat tehdään viime kädessä alueilla

keskustelu asiasta alkaa otetaan ensin muutama puheenvuoro ja sen jälkeen mennään debattiin

värderade

arvoisa puhemies keskustajohtoisen hallituksen esitys päivystysuudistukseksi on kova isku vasten kasvoja monille alueille keskisuurille ja pienille kaupungeille sekä ennen kaikkea monelle kansalaiselle uudistusta ei tehdä palveluiden parantamiseksi vaan ennennäkemättömän keskittämisinnon ja kustannusmetsästyksen innoittamana hallitus on päättänyt ajaa maamme aluesairaaloita alas raahen pietarsaaren forssan ja jämsän kaltaisilla paikkakunnilla ei saisi jatkossa hoitaa edes suunniteltua päiväkirurgiaa hallitus on valinnut jakaa maan kahteentoista täyden päivystyksen keskussairaalaan oikeutettuun a maakuntaan ja kuuteen b maakuntaan joilta nämä oikeudet puuttuvat missä on logiikka missä oikeus missä huoli kaikkien ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta

sitäkin käsittämättömämpää on että hallitus puhuu työllisyyden parantamisesta ja kasvun lisäämisestä miten kukaan voi olla niin täydellisen sokea sille että toimiva korkealaatuinen hoito on tarpeen menestyvässä maakunnassa jotta sen kehittyminen voisi jatkua ja uusia työpaikkoja syntyisi kokonaisarvio päivystysuudistuksen vaikutuksista puuttuukin ennen viime vaaleja perussuomalaiset lupasivat että he romuttavat päivystysasetuksen tuolloin kyseessä olivat synnytykset ja tuhannen synnytyksen raja nyt kyse on suoranaisesta pienten sairaaloiden alasajosta perussuomalaisten päivystysuudistusta vastustavat äänet ovat vaienneet myös tässä asiassa takki on kääntynyt arvoisa puhemies rkp vaatii päivystysuudistuksen panemista jäihin ja sen käsittelemistä kokonaisuutena sote sote uudistuksen kanssa katsomme että päivystysasetus puuttuu voimakkaasti kuntien sairaanhoitopiirien ja tulevien maakuntien oikeuteen päättää itsenäisesti asukkailleen tarjottavista palveluista ja että asia on käsiteltävä perustuslain ja lain tasolla eikä suinkaan asetuksessa katsomme arvioitujen kustannussäästöjen olevan suoranaista utopiaa kuudentoista aluesairaalan leikkausosastojen sulkeminen ei voi tuottaa sadankuudenkymmenen miljoonan euron säästöä kun katson malmin sairaalaa pietarsaaressa leikkausosaston budjetti ei ole edes kuutta miljoonaa euroa säästöä voisi tulla kymmenen miljoonaa mielestämme kaikille maakunnille on annettava samat edellytykset päättää päivystyksensä laajuudesta samat edellytykset sopia samat edellytykset tehdä yhteistyötä siinä olemme

mieltään vaadimme että asiasta tehdään kunnollinen kielellisten vaikutusten arviointi sen arvioimiseksi mikä vaihtoehto siis vaasa vai seinäjoki turvaa parhaiten kielelliset perusoikeudet jos hallitus ei päätä lisätä laajan päivystyksen sairaaloiden määrää

arvoisa puhemies ministeri yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut kuuluvat jokaiselle kansalaiselle asuinpaikasta riippumatta kaunis ja hieno tavoite mutta vaatii ympärilleen myös konkretiaa hallituksen keskittämispolitiikka saa tänään valitettavasti jälleen jatkoa kun laajaa päivystystä esitetään keskitettävän kahdelletoista sairaalalle keskittäminen päivystysuudistuksella on jo jonkin aikaa ministerin pöydällä mutta yllätyksellistä on se että hallitus tuo päivystysuudistuksen eduskuntaan nyt kiireellä budjettilakina eikä osana sote uudistusta päivystysten järkevöittäminen on fiksua osana sote uudistusta mutta terveydenhuoltolain erikoissairaanhoidon keskittämistä ensihoitoa ja kiireellistä hoitoa koskevia säännöksiä sekä sosiaalihuoltolain sosiaalipäivystystä ja sosiaalihuollon saatavuutta ja saavutettavuutta koskevia säännöksiä muuttamalla nimenomaan säästöt edellä hallitus mielestäni sortuu palveluiden leikkaamiseen haja asutusalueilta sekä pienistä että keskisuurista kaupungeista täytyykin ihmetellä että hallituksella ei ole tämän enempää ymmärrystä haja asutusalueiden ihmisten arjesta hallituksen esityksessä nimittäin todetaan että toimintojen keskittäminen voi pidentää potilaan matkaa hoitopaikkaan tämä lienee itsestäänselvyys välimatkojen pidentymistä pidentymistä halutaan kompensoida sillä että esityksessä ehdotetaan lisättäväksi perusterveydenhuollon kiireellistä vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa ja tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon poliklinikoilla kysynkin ministeriltä millä vastaanottotoiminnan lisäämistä resursoidaan terveyskeskuksissa kun koko päivystysuudistus tehdään nyt säästöt edellä hallituksen esityksessä myös itse arvioidaan että jos lisätään lähipalveluina järjestettävää ilta ja viikonloppuaikaista kiireellistä vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa saattaa se edellyttää lisävoimavaroja ilta ja viikonloppuaikaiseen kiireelliseen vastaanottotoimintaan

raahen ja vaasan seuduille vaasassa oman laajan päivystyksen puolesta mieltään osoitti jo kymmenentuhatta ihmistä miten hallitus kuuntelee heitä päivystystoiminnan keskittäminen voi olla järkevää silloin jos se ei tarkoita tiettyjen alueiden terveydenhuollon näivettymistä myös vaikutukset henkilöstöön ovat hallituksen esityksen mukaan negatiiviset negatiiviset hallituksen esityksen mukaan pienissä sairaaloissa erityisesti aluesairaaloissa henkilökunnan kokonaismäärä voi vähentyä esimerkiksi raahessa leikkaustoiminnan loppumisen loppumisen arvioidaan tarkoittavan jopa viidenkymmenen työntekijän vähenemistä ja kärsijöinä ovat siis jälleen julkisen sektorin naisvaltaiset alat kun kyseessä ovat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut leikkaustoiminta esimerkiksi raahessa on kustannustehokasta ja yksikkö on keskittänyt keskittänyt toimintojaan jatkuvasti ja kehittänyt niitä laadukkaampaan suuntaan leikkaustoiminnan lopettaminen ei saa ymmärrystä paikallisilta päättäjiltä tai alan ammattilaisilta nyt tarvitaankin tarvitaankin puoluerajat ylittävää yhteistyötä jotta voimme yhdessä turvata pienten sairaaloiden kuten raahen oulaskankaan kajaanin ja vaasan laadukkaat ja toimivat palvelut myös tulevaisuudessa vielä tähän loppuun haluan tukea edustaja henrikssonin esitystä siitä että tämä asia pitäisi jättää odottamaan sote uudistusta tähän samaan kantaan yhtyy myös raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä toteamalla että aluesairaaloiden leikkaustoiminta ja siihen liittyvä työnjako tulee jättää maakuntien ratkaistavaksi
edustaja ja sen jälkeen menemme debattiin

arvoisa puhemies hallituspuolueen edustajana minulla on ollut tapana tukea hallituksen esityksiä ja joskus tukea kriittisesti hallituksen esityksiä mutta tässä esityksessä on yksi momentti joka minun on kerta kaikkiaan vaikea niellä arvoisa puhemies kokonaisuudessaan pidän tätä hallituksen esitystä hyvänä ja perusteltuna minä olen hyväksymässä ja pontevastikin kannattamassa laajan päivystyksen sairaalaa erikoissairaanhoidon valtakunnallista työnjakoa ja myöskin sosiaalipäivystystä joka minusta tässä ehdotuksessa on ratkaistu erinomaisesti niin ikään nämä perusterveydenhuollon kiirevastaanotot jotka hallituksen esityksessä ovat mukana ovat minusta mainio ajatus mutta se yksi momentti joka tuntuu minusta mahdottomalta nieleskeltävältä on neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmas momentti jota tosin hallitus huolimattomasti perustelee neljäntenä momenttina perusteluissaan

tämä saattaa johtaa uusien seinien rakentamiseen vaikka ministeri äsken totesi että uusia seiniä ei taatusti tämän lain perusteella rakenneta monissa pienemmissä sairaaloissa esimerkiksi raahessa kuusamossa raumalla tai iisalmessa toimii kaksikymmentäneljä kautta seitsemän perusterveydenhuollon asianmukainen päivystys

nimenomaan tämä tukisi myös sitä että

arvoisa puhemies on erikoista että sairaalaverkkoa ja sairaaloiden välistä työnjakoa sementoidaan ja aluesairaaloita ajetaan alas juuri ison sote uudistuksen kynnyksellä tulevilta maakunnilta ja erva alueilta sidotaan kädet tehdä oman alueensa tarpeiden ja erityispiirteiden kannalta tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta työnjakoa valtakunnalliset kaavamaiset keskittämislinjaukset voivat aiheuttaa ongelmia alueiden tarpeita vastaavien ja kustannustehokkaiden palvelurakenteiden rakentamisessa erityisesti harvaan asutussa pohjois suomessa edustaja keränen kuvaili äsken hyvin että tällaiset kaavamaiset linjaukset saattavat jopa aiheuttaa lisäkustannuksia ja tarpeita lisäkapasiteetin rakentamiseen arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministereiltä miksi te haluatte sitoa tulevien maakuntien kädet tehdä järkeviä työnjakopäätöksiä juuri sote ja maakuntauudistuksen kynnyksellä

arvoisa puhemies minusta maan hallitus on tuonut eduskuntaan nyt esityksen joka on myönnettäköön monin tavoin kimurantti ja aluepoliittisestikin kuumottava kuten nyt jo puheenvuoroista ollaan kuultu mutta samanaikaisesti täysin välttämätön riippumatta siitä minkälainen sote malli suomeen olisi tulossa rakenteiden osalta verrattuna viime kaudella valmisteltuihin tai tämän hallituksen valmistelemaan malliin jonka lausuntokierros on parhaillaan päättymässä tämä päivystysasetuksen kaltainen kokonaisuus keskittävästä vaativimmasta erikoissairaanhoidon päivystyksestä on väistämätöntä tehdä kustannustemme näkökulmasta on hyvä huomioida muutamia asioita hämmentää että osassa puheenvuoroja selvästi ollaan huolissaan sairaaloista ja seinistä ei niinkään potilaista tai potilasturvallisuudesta kiitän siitä että tässä esityksessä sosiaalipäivystys integroituu nyt hienolla tavalla osaksi terveydenhuoltoa ja ihmistä katsotaan tässäkin kokonaisuutena

arvoisa puhemies tässä vaiheessa esitetään keskussairaaloiden jakoa päivystyksen laajuuden perusteella kahteen ryhmään laajan päivystyksen ja muihin sairaaloihin kuitenkin myös virka aikaisten leikkausten toimintaa on suunniteltu vahvasti keskitettäväksi näihin laajan päivystyksen sairaaloihin mutta nämä ratkaisut tehdään vasta vuoden kaksituhattaseitsemäntoista puolella arvoisa ministeri miten eduskunta voisi etukäteen hyväksyä sairaaloiden jaon kahteen ryhmään päivystyksen laajuuden osalta tietämättä mitään näistä tähän jakoon liittyvistä virka asemien toiminnan laajuutta koskevista ratkaisuista

värderade talman arvoisa puhemies sana keskittämisinto on leimannut tätä sote uudistusta etäisyydet lähimpään päivystävään sairaalaan pitenevät ja kiireellisen hoidon saanti ajoissa vaikeutuu tämä on paradoksaalista kun ottaa huomioon sote uudistuksen päätavoitteen eli kansalaisten yhdenvertaisen hoidon ja hoivan turvaamisen koko maassa miten kansalaisten yhdenvertaisuus paranee jos palveluita keskitetään ja etäisyydet lähimpään pitenevät ja jos terveyskeskuksen ilta viikonloppu ja yöpäivystystä rajoitetaan

sitä kautta sen nopea tulo sitten perille jolloin potilas on saanut vaikka sydän tai aivoinfarktin on sen paranemisen kannalta lain perusteluissa mainitaan että ensihoidon tehtävämäärissä on tapahtunut viiden viimeisen vuoden aikana merkittävä lisääntyminen johon ei ole yhtä selittävää tekijää kysyisin arvoisa ministeri teiltä kun me tiedämme että on olemassa maakuntia joiden ihmisillä on aika raskas työhistoria takanaan on olemassa maakuntia joissa sairastavuusindeksit poikkeavat merkittävästi maan keskiarvosta niin onko yksi syy ensihoidon tehtävien lisääntymiseen näillä alueilla se että liian huonokuntoisia ihmisiä asuu kotona lain perusteluissa todetaan että ensihoidon tehtävät menevät tuonne hoito ja hoivakoteihin mutta ainakin nämä ihmiset jotka tekevät tätä käytännön työtä ensihoidossa kertovat että heidän mielestään monessa tapauksessa kyse on siitä että liian huonokuntoisia ihmisiä asuu kotonaan

arvoisa puhemies päivystystoiminta ja laaja elektiivinen leikkaustoiminta kulkevat käsi kädessä tätä puoltaa sekä osaamisen ylläpito että päivystyksestä johtuva resursointi jo aluesairaaloiden operatiivisen toiminnan alasajo on suuri muutos joka lisää leikkausvolyymiä nykyisissä keskussairaaloissa hallituksen esitys tarkoittaa esimerkiksi esimerkiksi pietarsaaren ja oulaskankaan aluesairaaloiden operatiivisen toiminnan loppumista on monta maakuntaa joissa ervan alueella välimatkat ovat hyvin pitkiä edustaja saarikko päivystyksen puuttuminen tietyistä keskussairaaloista vaarantaa potilasturvallisuuden sillä pohjanmaan metsissä on vaikea tehdä leikkauksia seiniäkin siis tarvitaan

arvoisa puhemies hyvät ministerit tässä lakiesityksessä on erittäin huolestuttavia piirteitä kansalaiset ovat huolissaan sekä näistä päivystykseen liittyvistä asioista että myöskin ensihoidosta ja siitä että maakunnat jaetaan kahteen erilaiseen kastiin eli osalle maakunnista on tulossa tämä laaja päivystys ja osa jää sitä vaille aivan kuin tähän lakiin olisi jäänyt semmoinen henki yhdessä vaiheessa sote uudistuksessa kun on puhuttu tästä kahdentoista ja viiden mallista nyt kun on tehty tämä kompromissi tästä kahdeksantoista maakunnan mallista niin miksi se kompromissin henki ei ole päätynyt tähän lakiesitykseen sen lisäksi että me etelä savossa haluamme säilyttää nykytasoisen päivystyssairaalan kaksikymmentäneljä kautta seitsemän

muassa sitran tilaamassa selvityksessä on laskettu optimaalinen sijainti tulevaisuuden kahdelletoista laajasti päivystävälle sairaalalle huomioiden väestökehitys laskennalliset käynnit ja matka aika selvityksessä vaasa oli sijalla viisi selvästi mukana kartalla viisas hallitus korjaisi esityksensä tältä osin mainittakoon että vaasasta lähtee neljäkymmentä prosenttia energiateknologiaviennistä koko maan energiateknologiaviennistä siitä nyt kysyn teiltä jälleen kerran huomioidaanko ylipäätään vaikutukset yrityksiin ja ennen kaikkea vientiin josta puhutaan jos esitystä oliko se sivu kaksikymmentäneljä tai kaksikymmentäviisi niin siellä todetaan ei merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan arvoisa ministeri oletteko aidosti tätä mieltä onko suomen edun mukaista heikentää miljardeja maahan tuovaa vientirannikkoa kuka julkisia palveluita de facto rahoittaa elleivät yritykset onko seudullisia työllisyysvaikutuksia tehty ja ennen kaikkea suhteessa korkean jalostusasteen vientiteollisuuteen

arvoisa puhemies ymmärrän edustaja saarikon tavoin sen että kustannuksista pitää jatkossa säästää ja toimenpiteitä pitää tehdä kun päivystyksiä keskitetään niin mukana on vaara että menee samalla iso osa poliklinikka ja ja jälkihoitoa ja muuta leikkaustoimintaa ja se tarkoittaa silloin isoa näivettymistä monelle paikkakunnalle jopa joillekin maakunnille kuten on sanottu

hallituksen suunnalta on korostettu että sote ja maakuntauudistuksessa maakuntien päätösvalta lisääntyy ja maakunnat päättävät palvelurakenteesta nyt käsittelyssä oleva lakiesitys näyttää kuitenkin tosiasiallisesti vievän merkittävän osan maakuntien omasta päätösvallasta ennen kuin maakunnille on tullutkaan tätä päätösvaltaa mielestäni edustaja keränen lääkintöneuvos keränen joka on mielestäni tällä hetkellä salissa paras sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija kuvasi hyvin tätä ongelmatilannetta toivoisin että että ministerillä olisi valmiutta valiokunnan kanssa vielä hyvässä yhteistyössä katsoa miten tätä esitystä voidaan parantaa jotta se hallituksen hyvä tavoite maakuntien päätösvallasta aidosti toteutuisi esimerkiksi pohjois pohjanmaalla on se tilanne että oysillä ei ole kapasiteettia hoitaa näitä leikkaustoimintoja vaan se ostaa yksityisiltä toimijoilta oulusta tämäkö on tämän lakiesityksen tavoite toivottavasti ei tässä mielessä

käsittelyä pitäisi siis lykätä kunnes maakuntauudistus tulee eduskunnan käsiteltäväksi nythän tässä käy juuri näin kuin edustaja rantakangaskin sanoi että maakunnilta viedään päätösvalta jo ennen kuin kuin heille on annettu mitään päätösvaltaa näissä asioissa ja se ei ole minusta hyvä asia sitä olen aikaisemmin kysynyt ministeriltä ja vielä kerran kysyn eikö olisi järkevämpää toteuttaa tämä kokonaisuudistus kokonaisuutena

puhemies yleensä on tapana sanoa että norsu kannattaa syödä palasina koska se on liian iso yhdelle haukkaukselle mutta tässä kyllä tuntuu siltä että sitä norsua pitäisi ensin katsoa kokonaisuutena on iso huoli siitä mitä tapahtuu alueellisesti tavoitteet jotka tässä esityksessä ovat liittyvät siihen että turvataan potilasturvallisuus ja esimerkiksi osaava työvoima mutta nyt kun me lähdemme ikään kuin tällä tavalla etunojassa ohjaamaan sitä mitä missäkin saa tehdä niin se työvoima liikkuu nyt jo se liikkuu ennen kuin siellä alueella on pystytty miettimään mitä tapahtuu ja sen vuoksi keskussairaalatasoinen joka ei siis tule kuulumaan tähän laajaan päivystykseen saattaa tämän seurauksena näivettyä enemmän kuin on ollut ollenkaan ajatus siksi olisi tärkeää että maakuntatasolla ja laajan päivystyksen alueilla voitaisiin sopia mitä missäkin tehdään vapaammin kuin tässä esityksessä näyttäisi tapahtuvan toivoisinkin että ministeri perustelisi

arvoisa puhemies tässä on ollut hyviä puheenvuoroja ja edelleen minäkin peräänkuulutan ministeri rehulalta rehulalta vastausta siihen miksi tässä halutaan jakaa maatamme kahteentoista a maakuntaan joille annetaan mahdollisuus täyden päivystyksen sairaalaan ja kuuden muuhun maakuntaan ja miksi tässä halutaan

arvoisa puhemies haluaisin tässä kumota yhden myytin joka liittyy kahteentoista laajan päivystyksen sairaalaan näissäkään kahdessatoista ei taatusti tule olemaan kaikkien erikoisalojen päivystystä ja jo tänä päivänä meillä on keskitetty päivystystä niin että vain viisi yliopistosairaalaa päivystää todella laajasti ja jatkossa tulee olemaan vielä vähemmän kuin nämäkin viisi joissakin asioissa

puhemies tässä on käytetty hyviä ja rakentavia puheenvuoroja edelleen kysyisin ministeriltä olisitteko valmis tarkastelemaan edustaja keräsen tekemää esitystä siitä että tästä lakiesityksestä poistettaisiin neljännestäkymmenennestäviidennestä pykälästä tämä kolmas momentti ja jätettäisiin maakunnille sitä todellista päätäntävaltaa järjestää parhaaksi katsomallaan tavalla tulevaisuudessa sote palvelut niin kuin

puhemies tämän esityksen mukaan jatkossa puolella suomalaisista on alle kolmenkymmenen minuutin matka tänne laajan vaativimman päivystyksen pariin ja kahdeksallakymmenellä prosentilla suomalaisista tuo matka sinne vaativaan erikoissairaanhoidon päivystykseen on alle viisikymmentä minuuttia yhtäkään sairaalaa ei minun ymmärtääkseni tämän esityksen puitteissa olla sulkemassa joidenkin sairaaloiden rooli muuttuu toisekseen täällä on saatettu antaa kuva että ikään kuin päivystys olisi kokonaan lakkaamassa esimerkiksi keskussairaaloista mikkelistä vaasasta tai savonlinnasta näin ei tapahdu on eritasoisia päivystyksen tarjoamisia pidän hyvin perusteltuna täällä esiin nostettua huolta ensihoidon kasvavasta roolista siihen tulee jokaisen sote maakunnan kiinnittää huomiota että ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu se on monesti se taho joka turvaa ensimmäisenä hengen säilymisen tiukassa tilanteessa ja se vaatii paljon kehitystyötä

arvoisa puhemies ensinnäkin tässä

ei ole laitettu yhtään maakuntaa toista maakuntaa vastaan ei yhtään maakuntaa toista maakuntaa vastaan vaan valmistelu on lähtenyt siitä ajatuksesta että on kriteeristö kriteerien perusteella saavutettavuus osaamisen taso väestöpohja ja niin edelleen ovat olleet niitä mittareita joilla on lähdetty rakentamaan tätä kokonaisuutta toisekseen meitä on viisi pilkku viisi miljoonaa ja väestö lasketaan kahteenkin kertaan osalla alueista joilla perustellaan sen oman sairaalan ja anteeksi nyt vain edustaja aika monelle on kyse seinistä tilanteessa jossa kyse on siitä mitä seinien sisällä tapahtuu

tässä esityksessä on yritetty katsoa koko maata ja erityisesti sitä että pitkien etäisyyksien alueella ne erityispiirteet huomioidaan samoin tämä esitys pitää sisällään sen että kielelliset oikeudet turvataan siinä ehdotuksessa joka on ollut lausuntokierroksella kielellisten oikeuksien arviointia on näin valmistelun näkökulmasta merkittävällä tavalla lisätty onko se sitten riittävä siihen minulla ei ole vastausta mutta tässä muutaman kuukauden aikana on tehty näiltä osin paljon töitä mitä tulee alueelliseen päätösvaltaan ja alueelliseen toimivaltaan edustaja rantakangas kantoi huolta raahesta teiltä varmaankin unohtui oulaskankaan sairaala joka myöskin on pohjois pohjanmaan alueella tulevan maakunnan alueella kuusamo mitä tapahtuu mitä tehdään kyllä sillä on iso merkitys on ollut ja tulee olemaan mitä tapahtuu maakunnallisten päätöksentekijöitten voimin tässä ja nyt siitä matkasta joka tämän lakiesityksen osalta on valmistelusta noin vuoden aikana tapahtunut olennainen osa on ollut sitä että yhtäältä nykyisillä erva toisaalta tulevilla yhteistoiminta alueilla ammattilaiset myös luottamushenkilöt käyvät keskustelua työnjaosta ja tekevät myös ratkaisuja näiltä osin minulle asti on tullut viidestä erva alueesta neljältä ihan konkreettinen ehdotus siitä miten alueella tilanne nähdään ne valitettavasti osassa ovat sellaisia että edelleen tätä yhteistyötä tarvitaan kuten sanoin avauspuheenvuorossani näitä ratkaisuja mitä tapahtuu alueella toki tämä laki ohjaa ja myönnän että tämä laki on hyvin tiukka mutta tämän lain vuoksi ei tule rakentaa yhtään uutta rakennusta ei ensimmäistäkään toisekseen niille jotka kantavat huolta haja asutusalueitten palveluista tämä lakiluonnos lähtee siitä että kellonaikoja lisätään niillä oikeilla haja asutusalueilla jotta ei tarvittaisi ensihoidon palveluja jotta ei tarvitsisi lähteä sinne tulevaan sairaalaan voi olla ihan nyanssi ja saivartelua mutta meillähän ei lainsäädännössä ole enää aluesairaaloita ollut kahdeksankymmentä luvun puolivälin jälkeen tiedän että se on yleisesti käytössä oleva termi niistä ei keskussairaaloista jotka ovat seutukunnille tärkeitä näitten sairaaloiden tulevaisuus ihan näitten kirjoitettujen pykälien mukaan lähtee siitä ratkaisusta mitä alueella tehdään täällä edustaja keränen esitti konkreettisen ehdotuksen neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmannen momentin muutoksesta minä toivon että edustaja keränen ja muutkin edustajat lukevat myös viidennenkymmenennen pykälän ja myös neljännen momentin joilla on merkitystä tässä jos tämä kohta vaatii sitten jotakin selkeyttämistä niin tehtäköön se valiokuntakäsittelyn aikana tämänhän pitää olla niin selkeä että se epävarmuus johon edustaja filatov viittasi saataisiin mahdollisimman nopeasti pois yksi perustelu sille miksi tätä työtä tehdään yksi meidän palvelut rapautuvat joku muutos pitää kyetä tekemään kaksi jos tämä siirrettäisiin kahden kolmen vuoden päähän se epävarmuustilannehan joka osassa suomea on joka jäytää ja joka vaikuttaa jo ihan potilasturvallisuuteenkin jatkuisi tasan niin kauan kuin tämä ehdotus ehdotus on pöydällä mitä asioita tässä on sitten otettu huomioon arvon edustajat jotka jotka kysytte ja perustellusti olette aluetalouden näkökulmasta asiaa lähestyneet tässä jos missä vastoin väitteitä kansalaisten yhdenvertaisuus terveyspalveluiden osalta on se ykkösasia hallitus ei ole täydellisen sokea ihmisten huolille eikä turvattomuudentunteelle tämä paketti on sellainen joka joka tulee lisäämään turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta

debatin tarvetta joten otamme vielä toisen debattikierroksen

pohjanmaalla tämä tulee tarkoittamaan sitä että jokaisen pohjalaisen osalta tie täyden päivystyksen sairaalaan ja matka sinne tulevat pitenemään me emme edustaja saarikko ole siinä samassa tilanteessa kuin viisikymmentä prosenttia suomen kansalaisista tai kahdeksankymmentä prosenttia kansalaisista me emme ole prosenttilukuja me olemme ihmisiä ja meitä kaikkia pitäisi kohdella oikeudenmukaisesti

ne paikkakunnat joille ei tule täyden päivystyksen sairaaloita tulevat tässä häviämään ja myös aluesairaaloitten paikkakunnat tulevat no kertokaa meille miksi tässä lukee sitten näin että satakuusikymmentä miljoonaa tullaan säästämään sillä että aluesairaaloita ajetaan alas

arvoisa puhemies erikoissairaanhoito ja sosiaalipäivystys on yksi osa hoitoketjua ja ihmisille tämä yhtenäinen hoitoketju alkaa kotona ensihoidosta ja päättyy sairaalajakson jälkeen kuntoutukseen hyvin usein näin no nyt tässä lakiesityksessä tämä ensihoito joka tällä hetkellä on sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulla aiotaankin siirtää sieltä pois viiteen erva alueeseen ja ja tässä kyllä rikotaan sellaista integraatiota mitä tällä hetkellä esimerkiksi meillä etelä savossa on tapahtunut tämän päivystystoiminnan ja ensihoidon välillä

arvoisa puhemies siitä lienemme yksimielisiä että nyt käsittelyssä oleva laki tulee keskittämään leikkauksia tiedän myös että kirurgian järjestämistä kaksituhattakaksikymmentä luvulla miettineet selvityshenkilöt sanovat että on potilaan ja veronmaksajan etu jos kirurgiaa keskitetään eli toimitaan juuri tämän lain mukaisesti heidän mukaansa henkilökunnan osaaminen kasvaa kun on sairaalassa riittävän paljon tässä kohtaa haluaisin muistuttaa kuitenkin siitä että oleellista ei ole se kuinka paljon joitain tiettyjä leikkauksia tehdään yhdessä sairaalassa vaan se kuinka paljon samat ja kyseiset lääkärit leikkaavat jo tällä hetkellä on paljon alueita joilla lääkärit kiertävät useassa sairaalassa mikä käytännössä tarkoittaa sitä että yhden sairaalan leikkausluvut voivat voivat olla pienet mutta lääkärin osaamisalue paljon laajempi

hallituksen esityksessä todetaan etteivät matka ajat laajan päivystyksen sairaalaan merkittävästi väestötasolla kasva tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa esimerkiksi kainuussa missä kuhmosta on ouluun erittäin pitkä matka niin pitkä että se voi jo vaarantaa arvoisa puhemies kun tällä esityksellä lopetetaan toimiva työnjako ja leikkaustoiminta useissa sairaaloissa niin haluan kyllä kysyä miten te ajattelette kustannuksille käyvän kun keskussairaalat ruuhkautuvat ja joutuvat jatkossa todennäköisesti purkamaan jonoja poikkeusjärjestelyillä ja kalliilla ostopalveluilla

arvoisa herra puhemies ministeri sanoi että ruotsinkielisten oikeudet turvataan kysymys kuuluu että miten käytännössä uskon kyllä että seinäjoelta löytyy lääkäreitä jotka osaavat niin sanottua kouluruotsia mutta niin kuin tiedämme kun ihminen sairastuu suurimman osan ajastaan potilas viettää muun hoitohenkilökunnan kanssa kysymys on kyetäänkö siihen oikeasti uskooko ministerikin että seinäjoella kyettäisiin oikeasti palvelemaan närpiöläisiä potilaita kun he tulevat sinne tai vastaavasti voitaisiinko väittää että esimerkiksi maarianhaminassa osattaisiin palvella suomenkielisiä tyydyttävällä tavalla haluaisin vielä kuulla miten nämä kielelliset oikeudet oikeasti turvataan voisitteko vielä vääntää vaikka rautalangasta
vastauspuheenvuorot edustajille mäkipää ja strand ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro arvoisa puhemies

pitkälti toista sataa kilometriä ja kun täällä on puhuttu turvallisuudesta niin nyt ainakin täytyy muistuttaa siitä että tämä ensihoidon turvaaminen juuri tälle haja asutusalueelle on numero yksi että siellä voidaan antaa tätä ensiapua

lähipalveluna tarjottavat perustason ilta ja viikonlopun viikonlopun päiväaikaiset palvelut vastaavasti vähentäisivät pitkiä matkoja niin mitenkä näitä sitten rakennetaan kyllä täytyy sanoa että vaikka olenkin hallituksen edustaja niin katsoisin itsekin että kun nyt tulee tämä uusi sote uudistus että kun ne kahdeksantoista maakuntaa tulevat niin niillä ei todellisuudessa sitten ole valtaa jos tämä lakiesitys menee tällä viisiin sitten vasta tämän sote uudistuksen myötä nämä

arvoisa puhemies ei

ei sataatuhatta eikä sataaviittäkymmentätuhatta suomalaista olla jättämässä tämän kokonaisuuden tämän muutoksen ulkopuolelle tämä koskee kaikkia viittä pilkku viittä miljoonaa lähtökohtaisesti aivan samalla lailla aivan samalla lailla edustaja östman kysyi maarianhaminasta minulla olevien tietojen mukaan myös maarianhaminalla on tällä hetkellä erittäin tiivis yhteistyö turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa ja toki siellä hyödynnetään myös naapurivaltion palveluja mutta on erittäin tiivis yhteistyö jolla joita ei maarianhaminassa voida tehdä voidaan huolehtia sen erityisen erityisen vaativan osalta voidaan hoitaa asioita äidinkielellä ruotsiksi se väite että tämä lakiesitys lakkauttaisi kuusitoista nykyistä aluesairaalaa niin kuin täällä yritetään väittää tämä lakiesitys ei pidä sellaista sisällään sen tämä pitää että toimipisteiden yksiköiden luonne muuttuu ja ne asiat joita siellä tehdään muuttuvat se koskee kaikkia sairaaloita termi täyden palvelun sairaala meillä on todellisuudessa koko maassa vain yksi sellainen sairaala jossa on sitten aivan kaikki palvelut mitä voi olla ja näidenkin osalta pitää tehdä työnjakoa sitten ensihoidon osalta sitä kysyttiin jo edellisessäkin debattivaiheessa kainuu on esimerkki maakunnasta jossa on käsittääkseni ainakin yksi parhaista ellei paras ensihoitopalvelu integroitu siihen päivystystoimintaan kainuun tulokset osoittavat että seurantajaksolla ettei tule väärää vuosilukua mutta seurantajakso muutama vuosi tästä taaksepäin verrattuna tähän päivään neljä tapausta kymmenestä jossa ensihoidon yksikkö on lähetetty avuntarvitsijan luo on pystytty hoitamaan siellä kotona ilman että on tarvinnut lähteä siirtoon sieltä kotoa päivystävään sairaalaan näin kainuussa se on tätä päivää ja se on ollut välttämätöntä niillä etäisyyksillä jotka kainuussa ovat

sitten maakuntien päätösvalta vetoan tänäänkin siihen mitä olen aiemmin tavatessani erva alueitten johtoa ja aikaisemmassa puheenvuorossa tämän kokonaisuuden rakentaminen on aivan keskeisiltä osiltaan kiinni yhteistyöhalusta yhteistyötahdosta ja yhteisestä tekemisestä esimerkiksi hämeenlinnan osalta tiedän että on hyvin tiiviit neuvottelut käynnissä tukeutuen yliopistolliseen sairaalaan siitä millä tasolla ja tavalla asioita hoidetaan näin tulee olla koko maassa niin hämeessä kuin pohjanmaalla kiitos

puhemies ei tullut juurikaan ministeriltä vastauksia äsken mutta ei ole tullut tässä matkan varrellakaan hirveästi suoria vastauksia

niin sanottu sote ja maakuntauudistus ja nyt sitä ennen puolivaivihkaa hyväksyttäväksi esitetty terveydenhuoltolain ja päivystysjärjestelmän muutos poliittisen lehmänkaupan perusteella ollaan laittavinaan suomea kuntoon ikään kuin asioita voisi hoitaa excel taulukolla huomioimatta dynaamisia vaikutuksia sote palveluiden maksajan eli elinkeinoelämän kannalta hallituksen esityksessä sivulla kaksikymmentäneljä asia kuitataan yhdellä lauseella ei merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan mielestäni aika surullista tulevia ja yhä enemmän velkaantuneen suomen sukupolvia ajatellen etteivät esitysten vaikutukset yrityksiin kiinnosta maassamme on aloja ja alueita jotka pärjäävät globaalissa kilpailussa erinomaisen hyvin takoen koko suomen hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi huomattavasti enemmän miljardeja kuin mitä itse kuluttavat kuluttavat esimerkiksi vaasan seudulla asuu kaksi prosenttia maamme väestöstä mutta alueelta lähtee lähes prosenttia koko suomen energiateknologiaviennistä euroissa mitattuna pohjanmaan yritykset tuovat maahan enemmän rahaa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kuin viisi vähiten vievää maakuntaa yhteensä tällä rahalla rahoitetaan muuten monet sairaalat ja paljon muuta pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisen alla toivoisi maamme hallituksen olevan ylpeä siitä että pohjoismaiden johtava energiaklusteri sijaitsee tällä hetkellä suomessa ja vaasassa myös ainoana paikkakuntana suomessa jossa yritykset viime vuosina ovat lisänneet panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen energiaklusterin kärkiyritys wärtsilä finlandin toimitusjohtaja totesi julkisesti kuinka vaasan keskussairaalalla on merkittävä rooli heidän ekosysteemissään ja kuinka sairaalan asemaa olisi vahvistettava tulevien vuosien kasvuodotusta huom kasvuodotusta silmällä pitäen

hirveästi maapalloa tutkailla kun huomaa että merkittävät vienti ja osaamiskeskittymät sijaitsevat nimenomaan rannikoilla sitä se kansainvälinen kauppa on ja siihen kykeneviä alueita on syytä suomen kannalta vahvistaa hallitus joka välillä yrittää puhua kauniisti normien purusta viennistä ja vapaudesta on nyt siis lailla kieltämässä hallituksen oman työllisyystavoitteen ajat sitten saavuttanutta pohjanmaan vientirannikkoa ylläpitämästä itse luomillaan rahoilla sellaista erikoissairaanhoidon järjestelmää joka globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten ekosysteemiin ehdottomasti kuuluu arvoisa hallitus älkää nyt tietoisesti ampuko lypsävää lehmää vaasan keskussairaalan lisääminen laajasti päivystävien sairaaloiden joukkoon vahvistaa koko suomen julkisen sektorin rahoituspohjaa nyt ja tulevaisuudessa kaikissa päätöksissä on huomioitava viennin

arvoisa herra puhemies on hyvä että tehdään sote uudistus suomessa mutta sitä pitää toteuttaa niin että se on oikeudenmukainen ja niin että kansalaiset kokevat uudistuksen hyväksi ja yhdenvertaiseksi eri puolilla suomea

sairaaloita sulkea lisää synnytysosastoja ja vähentää niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin

päivystystä ja vasta sitten syntyy kahdeksantoista maakuntaa joille annetaan vastuu siitä mitä jää jäljelle eikä näillä maakunnilla ole tähän asiaan mitään sanottavaa minusta tämä ei ole oikea lähestymistapa uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon myös palveluintegraatiosta minun on vaikea ymmärtää ja nähdä miten integraatio toteutuu kun ensihoito hoidetaan viidessä ervassa päivystys tapahtuu osittain terveyskeskuksessa osittain keskussairaalassa ja osittain toisen kun tähän vielä sitten lisätään sote uudistuksen valinnanvapaus mikä sinänsä on hyvä asia niin kyllä tässä on vaikea nähdä miten tämä integraatio voidaan hoitaa arvoisa puhemies jotta kielelliset oikeudet toteutuvat pelkkä hyväntahtoisuus ei riitä tarvitaan myös valintoja ja tekoja jotka aktiivisesti turvaavat turvaavat ruotsinkielisten oikeudet käytännössä ohjenuorana hallituksella voisi olla esimerkiksi kansalliskielistrategia joka tehtiin juuri siitä syystä että kielilaki ei yksin riitä hallitus uudistuksessa valinnut helpon tien toteamalla että palvelut ruotsiksi turvataan mutta ilman että tälle väitteelle löytyy oikeastaan mitään katetta

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on aiemmin käytännössä selkeästi todennut että kun tehdään isoja hallinnollisia uudistuksia niin pitää myös tehdä perusteellinen kielellisten vaikutusten arviointi tässä tapauksessa voidaan todeta että kotiläksyt ovat hallitukselta jääneet tekemättä ruotsia äidinkielenään puhuvat eivät ole vain tilastoja he eivät ole olemassa jotta he voivat vaikeuttaa ministerin työtä ei he ovat tai me olemme suomalaisia samanlaisia kansalaisia kuin kaikki täällä salissa

jotka nyt ovat epävarmoja siitä voidaanko hädän hetkellä turvata heille palvelut ymmärtääkö joku heitä kun heillä on iso hätä en halua epäillä ministerin enkä hallituksen tahtoa siitä että palvelut ruotsiksi turvataan mutta nyt kyllä tarvitaan tekoja ja ehdotuksia jotka tukevat

arvoisa puhemies lain tavoite on hyvä ja kannatettava mutta sitten kun tulemme yksityiskohtiin niin ongelmat alkavat itse asiassa tämä arvio siitä että kaksitoista aluetta laajaksi päivystysalueeksi on optimaalinen perustuu on laskettu matka aikoja mutta sitten kun menemme sen järjestelmän sisälle niin huomaamme että jollakin alueella väestöpohja on paljon laajempi kuin mitä tarpeen olisi jollakin pohjalla se jää taas ohuemmaksi elikkä tämä peruskriteeristö on hieman ontuvalla pohjalla mutta jos lähtee silti tästä asiasta eteenpäin niin oleellista olisi se että se tieto olisi näillä alueellisilla ja maakunnallisilla toimijoilla joilla on kiistatta paras näkemys siitä minkälaista hoidon porrastusta minkälaisia päivystyspisteitä minkälaisia määriä päivystyspisteitä tarvitaan miten leikkaustoimintojen työnjako pitää toteuttaa minkälaisia järjestelyjä tarvitaan jotta takapäivystys voidaan

ja silloin on järkevää että nämä päätökset näistä rakenteista tehdään myös siellä alueilla eikä kannata puuttua niihin oikeastaan tällaisilla aika kaavamaisilla laeilla tai asetuksilla joita tietysti vasta sitten odotamme että mitä tässä jatkoprosessissa tulee tämä lakiesitys antaa mahdollisuuden pitkälle menevään keskittämiseen ja sillä on isoja vaikutuksia myös maakuntien alueelliseen elinvoimaan täällä on hieman väheksytty sitä että ei saisi puhua seinistä minusta on hyvin ymmärrettävää että edustajat puhuvat oman alueensa terveydenhuollon palveluista ei siinä puhuta pelkästään seinistä vaan siinä puhutaan siitä omasta alueintressistä ja tämä menee meillä eri alueilta tulevilla ihmisillä hieman ristiin lainsäätäjinä meidän on katsottava kokonaisuutta nämä kaksi intressiristiriitaa voidaan yhdistää sillä että okei hyväksytään tietyntyyppinen keskittäminen hyväksytään se että meillä tietyillä alueilla tehdään enemmän isommalla väestöpohjalla kuin pienemmällä mutta sitten

järjestelyistä esimerkiksi edustaja järvinen kuvasi hyvin sitä että voi olla että jossakin yksikössä ei ole riittävästi volyymiä jotta osaaminen säilyy mutta voi olla että sillä henkilökunnalla joka tuolla yhdessä yksikössä työtä tekee on riittävästi osaamista tai toisinpäin itse asiassa me emme tiedä miten tämä osaaminen ja miten nämä volyymit kohtaavat silloin kun me teemme kaavamaista lainsäädäntöä mutta siellä alueilla me tunnemme nämä erityispiirteet ja jos niitä otetaan siellä huomioon niin saadaan varmasti parempi kokonaisuus

pidän selvänä että hallitus aidosti uskoo tämän keskittämisen parantavan palvelujen laatua ja ja myös sitten ajan mittaan alentavan kustannuksia ja nostavan tuottavuutta arvostan kuitenkin edustaja keräsen pitkää kokemusta ja asiantuntemusta ja tuntuu että tämä neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmas momentti terveydenhuoltolakia koskevassa esityksessä on kirjoitettu liian ehdottomaan muotoon nykyaikana lainsäädäntöhän suosii kuitenkin joustavia normituksia ja minusta tässä nyt voisi ajatella niin että valiokuntatasolla päätettäisiin että erityisistä syistä voidaan myös sopia toisin

sitten haluaisin sanoa sen että pidän hieman ylimielisenä sitä että alueittensa ja seutujensa asukkaiden etuja puolustavia kansanedustajia täällä sanotaan seinistä puhujiksi ei kuitenkaan onneksi seinähulluiksi mutta kuitenkin ei varmasti kukaan ajattele näissä asioissa muuta kuin sitä palvelujen laatua mitä näillä alueilla pystytään takaamaan kyllä minä esimerkiksi olen kiinnostunut omalta alueeltani siitä mitä salon uudenkaupungin ja loimaan aluesairaaloissa tapahtuu sen jälkeen kun siellä leikkaustoiminta ehkä loppuu siitä olisi hyvä saada aika aika pian tieto jos jos näin tulee tapahtumaan

olisin mielelläni vielä jatkanut tätä keskustelua ministereitten kanssa koska auki jäi monta kysymystä mihin vieläkään ei olla saatu vastauksia muun muassa tässä ministeri rehula itse sanoi että eihän aluesairaaloita ajeta alas no joka tapauksessa tässä hallituksen esityksessä lukee näin sivulla kaksikymmentäyhdeksän lakimuutoksen edellyttämien säästöjen toteutuminen edellyttää että toimintoja lakkautetaan kokonaan pienemmistä yksiköistä kuten aluesairaaloista minusta tämä on hyvin selvää suomen kieltä

sitten tämä jatkuu on arvioitu että jopa sadankuudenkymmenen miljoonan euron säästö toteutuisi suoraan aluesairaaloiden operatiivisen toiminnan keskussairaaloiden yhteyteen siirtämisen kautta sitten sanotaan vielä että tässä on kyse kuudentoista aluesairaalan operatiivisen toiminnan kustannuksista jotka ovat tällä hetkellä yhteensä kaksisataa miljoonaa miten sen voi selkeämmin sanoa hallituksen esityksessä kuin näin että näitä lakkauttamalla syntyy näin paljon säästöjä no me emme oikein usko näihin säästöihin me tiedämme että ne potilaathan eivät häivy minnekään niitä potilaita pitää kuitenkin jatkossakin leikata minun mielestäni se on aivan nurinkurista että meillä tulee sitten olemaan aluesairaaloita missä on

missä on myös päiväkirurgiaa varten tehty uusiakin leikkausosastoja ja huoneita jotka nyt sitten jäisivät käyttämättä ja samalla rakennettaisiin lisää tilaa näihin kahteentoista keskussairaalaan onko tässä järkeä ei ole

minä sanoin just murteella että asiahan on näin että kun minä sairastun niin minun pitää myös saada hoitoa kielellä jonka ymmärrän minä luulen että edes tulkki ei pysynyt tässä mukana hän pysyi se on hyvä meillä on hyvä tulkki mutta kaikki tulkit eivät pysyisi ja tämä oli nyt vain tavallista pohjanmaan murretta eikä mitään närpion murretta arvoisa puhemies hallitus tuntuu unohtaneen että sillä on myös kokonaisvastuu yhteiskunnasta puhuessaan täällä istuntosalissa työllistymisen tärkeydestä ei voi samalla heikentää menestyksekkään yrittämisen ja alueiden kasvuedellytyksiä hallituksen olisi varmistettava että kaikilla alueilla kaikissa maakunnissa olisi kasvun edellytykset myös tulevaisuudessa ja sen takia hallituksen keskittämisinto herättää huolta ympäri maata esimerkiksi kotkassa ja hämeenlinnassa ihmiset ovat huolissaan sairaanhoitonsa tulevaisuudesta olemme täällä kuulleet että sitä huolta on myös raahessa sitä on ympäri suomea tänä päivänä lokakuun alussa vaasassa kymmenentuhatta pohjalaista osallistui mielenilmaisuun vaasan keskussairaalan puolesta ja viesti oli hyvin selkeä ihmiset odottavat oikeudenmukaisia esityksiä täyden päivystyksen sairaaloista olisi korkea aika että hallitus nyt ymmärtäisi että ei ole viisasta viedä nyt tätä päivystysuudistusta eteenpäin tällä vauhdilla kytkemättä sitä sote uudistukseen tämä on erittäin suuri kokonaisuus ja päivystysuudistuksella luodaan ne askelmerkit tärkeät askelmerkit myös koko sote uudistukselle ei ole sota uudistus mutta sote uudistus tästä näkökulmasta katsottuna toivoisin että meillä eduskunnassa löytyisi sen verran yhteistyökykyä koska olen täällä salissa tänään huomannut että moni kansanedustaja on tätä mieltä ja olen myös huomannut että esimerkiksi edustaja keränen on tuonut esille hyvän ehdotuksen tästä pykälästä oliko se

sen kolmannesta momentista minusta nämä avaukset on nyt syytä ottaa ottaa sellaisella huolella mukaan sinne käsittelyyn sekä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että myös

me tarvitsemme sitä me tarvitsemme sellaisen uudistuksen että kansalaiset tuntevat että heitä kuunnellaan ja että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva päivystyssairaaloita koskeva hallituksen esitys on herättänyt erittäin paljon keskustelua ja ymmärrän sen tuskan mikä tämän hallituksen esityksen taakse liittyy oikeastaan tämä hallituksen esityshän keskittää erikoissairaanhoitoa niin että laajan päivystyksen sairaalaa jää jäljelle ja sitten näissä sairaaloissa on saatavissa kaiken maailman erilaista kiireellistä hoitoa tarvitseville ihmisille apua kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa vuoden ympäriinsä siitähän tässä periaatteessa on kysymys nämä kaksitoista sairaalaa tietenkin ovat sitten omalla alueellaan niitä tärkeimpiä pisteitä jotka oikeastaan koko sen alueen terveydenhuoltoa tulevat kehittämään ja hoitamaan sitä aluetta hyvin kaiken takana on kuitenkin se että

liittyy myös sosiaali ja terveydenhuollon uudistus vääjäämättä ja kun se lakiesityshän on parhaillaan lausuntokierroksella niin minusta on liian vähälle huomiolle jäänyt se että kun päivystykseenhän mennään vain sitten kun asiat ovat heikosti ja nämä huippusairaalat ovat sitä varten tietenkin että sinnehän ihminen viedään vain siinä tapauksessa että hänen terveydentilansa vaatii välittömiä esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä niin on suotavaa että sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa sitten kuntien ruvetaan vihdoinkin kehittämään meillähän on ollut pitkä periodi tässä ehkä viimeiset viisitoista vuotta että kuntien terveyskeskukset ja niiden palvelut ovat jääneet liian vähälle huomiolle ja se taas luo paineita näihin isompiin sairaaloihin ja viime kädessähän se näkyy näissä laajan päivystyksen sairaaloissa kun terveydenhuolto on huonolla tolalla sitten ihminen menee huonoon kuntoon ja hänet viedään sitten tämmöiseen erittäin kalliiseen sairaalaan hoidettavaksi mikä on se kaikista vaihtoehdoista ylivoimaisesti kallein ja tähän asiaan liittyvät ne kaksi tämänkin keskustelun aikana hyvin terävästi esille noussutta asiaa tämä kielikysymys tässä olemme saaneet kuulla erilaisia esimerkkejä monen edustajan suusta miten ruotsin kielellä on erilaisia murteita niin voin teille hyvät ystävät vakuuttaa että kun joku savolainen ukko viedään tuonne sairaalaan ja se viänttää oikein kunnon savon murretta niin otapa siitä selvää jos on vaikka helsingistä tullut

ainahan on sanottu että jokaisessa asiassa täytyy olla sääntö mutta yhtään sääntöä ei kuitenkaan ole ettei siinä yhtä poikkeusta sallita ja tältä osin toivoisin että vaikka ministeri rehula ei nyt ole paikalla hän kuulisi tässä asiassa näin merkittävän talouskeskittymän huolta asiasta koska sillä on suomen kannalta ja nimenomaan tämän laman torjunnan kannalta ja vientiteollisuuden kannalta aivan ensiarvoisen suuri merkitys kysymyksessä on maailman huippuluokan tekniikka mitä vaasan seutu tuottaa ja toivoisin että tämä alue kehittyy edelleen ja pysyy suomessa on syytä meidän kaikkien kansanedustajien muistaa että tämän päivän maailmassa yhtiön siirtäminen toiseen maahan vaatii yhden hallituksen päätöksen yhtiön hallituksen päätöksen rupeaa tapahtumaan kaikilla on tuoreessa muistissa että kun aikoinaan paperikoneita ruvettiin tässä maassa lakkauttamaan niin ei mennyt monta kuukautta kun ne samat paperikoneet lähtivät pyörimään mikä lähti intiassa mikä missäkin elikkä muutos muutos tapahtuu hyvin äkkiä koneet kyllä lähtevät jäljelle jäävät vain tyhjät hallit ja työttömät toivoisin että tämä asia otetaan nyt vakavasti hallituksessa ja ministeri paneutuu seutukunnan osaajien kanssa tähän asiaan vielä kerran varmasti sitä on jo mietitty moneen kertaan mutta vielä kerran kannattaisi ehkä yrittää sitten pari huomiota vielä tämän päivystysuudistuksen vaikutuksista koko suomeen kotimaakunnassani pohjois karjalassa meillä on semmoinen suuri onni että aikoinaan luoja oli kaukaa viisas ja suunnitteli maakunnan sillä keinoin että meidän maakuntakeskuksemme joensuu on suurin piirtein maakunnan keskipisteessä että siltä osin ei ole ongelmaa

alueilla missä tämä ongelma on kouriintuntuva se se on joka tapauksessa hyväksyttävä jossakin mitassa koska yhteiskunnan resurssit eivät riitä sen suurempaan nyt puhutaan ja varmaan joitakin sairaaloita ehkä joudutaan lakkauttamaan mutta varmaan sekin on ymmärrettävää mutta sitten lopuksi arvoisa puhemies tästä sote uudistuksesta vielä kun lakiesitys on nyt lausuntokierroksella niin nythän voi vielä mielipiteen vapaasti lausua jos sote uudistuksessa emme saa niitä terveyskeskusten palveluita kuntoon sinne lääkäreitä hommattua niin että siellä on aidosti osaavat lääkärit jolloin sairaudet hoidetaan jo niiden alkuvaiheessa ja kuntoutetaan ihmiset kuntoon ja ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa harjoitetaan myös pienemmissä kunnissa ympäri suomea niin se johtaa varmasti nouseviin kustannuksiin on syytä muistaa kaikkien suomen kansanedustajien että meillä on tällä hetkellä maailman mittapuussa ehdottomasti yksi halvimmista terveydenhuoltojärjestelmistä mitä koko tässä maailmassa on jos katsotaan vaikka verrokkimaita ruotsia tanskaa tai norjaa niillä on on noin kaksi viiva kolme prosenttiyksikköä kalliimmat terveydenhuoltokulut bruttokansantuotteeseen verrattuna kuin suomessa ja siinä puhutaan jo hyvin helposti neljästä viiva viidestä miljardista eurosta

joku valtio niin katsoo nyt tämän uudistuksen myötähän valtio saa kunnista suurin piirtein en sano tiukan kurkkuotteen mutta kuitenkin tiukan hallinnan

siihen ei missään nimessä saa mennä koska sote uudistuksen ydinkysymys oli se että kaikille taataan tässä maassa hyvät palvelut ja kohtuullisella kustannusrasituksella niin että ihmiset saavat ne lähipalveluna ja se heijastuu suoraan myös tänne erikoissairaanhoidon puolelle jos siellä puolella menevät hommat mönkään se johtaa vääjäämättä siihen että erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat viittaan vielä lopuksi arvoisa puhemies edustaja niilo keräsen erinomaiseen puheenvuoroon hänellä on ihan varmasti tässä salissa niin kansanedustajana kuin omalla erikoisalallaan lääkärinä paras osaaminen vuosikymmenten ajalta hänen puheenvuoronsa oli kyllä erittäin asiantunteva ja allekirjoitan siitä joka

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat sote uudistus on merkittävä uudistus ehkä yksi merkittävimpiä maakuntauudistuksen kanssa mitä suomessa on vuosikymmeniin nähty täytyy toivoa että se kokonaisuutena tulee onnistumaan tämä on yksi palanen sitä mutta ymmärrän tämän keskustelun huolen ja olen itse tähän keskusteluun osallistunut jo ennen ennen tätä salikeskustelua niin blogeissa kuin julkisuudessakin paljon ja jaan sen huolen mikä täällä on esimerkiksi tuotu vaasan osalta mutta myös laajemmin sen huolen tästä päätösvallasta mikä rajautuisi ehkä liiankin tiukasti pois itse toivon että tätä päätösvaltaa jätettäisiin maakuntiin enempi tässä tilanteessa varsinkin kun sote uudistuksen yhtenä keskeisenä kulmakivenä on myös valinnanvapauslaki joka tulevaisuudessa tulee ulottumaan myös erikoissairaanhoitoon niin silloin on oikeus ja kohtuus että myös nämä alueet voivat kehittää niitä niitä palveluitaan palveluitaan itse täällä on arvosteltu sitä jos oma maakunta nostetaan esille minut on valittu hämeestä täällä on valittu osa toisaalta suomesta ja itse kannan huolta esimerkiksi siitä että meillä erittäin keskeinen sairaala hämeenlinnassa ei ole näiden kahdentoista joukossa kun me katsomme millä tavalla suomi kehittyy kasvukäytävällä mitä kulkee tällä hetkellä iso osa meidän etelä pohjoissuuntaisesta raskaasta liikenteestämme plus pääraiteet ja muut niin se kasvu mitä sinne tulee mutta myös mahdolliset onnettomuudet ja muut ovat sellaisia joita pitää tällaisissa päätöksissä ottaa huomioon myös lääkärihelikopteriasiasta on tullut ja toivon että se myös myös nousee tässä sote uudistuksessa keskeisellä tavalla esille meillä etäisyydet ovat väistämättä monin paikoin jo niin pitkiä että tarvitaan erilaista mahdollisuutta saada apua olen itse hivenen ihmetellyt sitä miksi tämä raja on kahdessatoista sairaalassa ja se on tietyllä tavalla minun mielestäni keinotekoinen edustaja filatov kävi läpi tätä alueellista kysymystä miten sitä on tehty väestöpohjan ja ja muun näkökulmasta ja siitäkään ei tule tämäntyyppisessä maassa millään tavalla yhtenevää

tasan vuoden takaa kun yhdeksästoista marraskuuta ykkösaamussa oli vieraana sosiaali ja terveysministeriön lääkintöneuvos timo keistinen itse kuuntelin sitä työmatkalla ja kun pääsin eduskunnan työhuoneeseen niin päätin litteroida sen haastattelun itselleni ja se on täällä blogissani kirjoitettuna ajattelin siitä muutaman kohdan myös nostaa tähän keskusteluun esille silloin oli kerrottu että meillä tulee olemaan kaksitoista sairaalaa ja todettiin että on on kerrottu että maahamme jää kahdentoista laajan täyden päivystyksen sairaalaa joista viisi on nykyiset yliopistolliset sairaalat sen lisäksi jää joitain sairaaloita myös päivystäviksi mutta ei näin laajalla repertoaarilla näinhän on nyt jäämässäkin ykkösaamussa sosiaali ja terveysministeriön lääkintöneuvos timo keistinen kävi minusta hyvin läpi tulevaisuuden sairaalarakennetta keistinen totesi ykkösaamussa että keskittämistä tapahtuu siksi että korkeimman tason ammattihenkilöstöä ei riitä joka paikkaan kun lääketiede on on muuttunut yhä vaativammaksi vaaditaan hyvin monen erikois alan osaamista silloin kun todella potilas on sairaana ja tämän takia on jouduttu tilanteeseen että päivystystoimintaa keskitetään isompiin yksiköihin kaksitoista sairaalaa on tullut pohjaksi osaksi myös maantieteen kautta timo keistinen kävi läpi kuvaavasti näitä kahtatoista sairaalaa ja niiden roolia hän totesi että itse asiassa nämä sairaalaakin ovat hyvin erilaisia meilahden sairaalassa helsingin yliopistosairaalassa päivystää yli viisikymmentä erikoisalaa ja siellä tehdään valtakunnallisesti keskitettyä päivystystoimintaa meilahteen siis siirtyy tarvittaessa potilaita koko suomesta sitten on yliopistosairaalat joissa päivystää myös hyvin moni erikoisala kaksikymmentä viiva kolmekymmentä tavanomaisesti keistinen totesi näissäkin muun muassa oulussa kuopiossa turussa siis pystytään hoitamaan vaativia tilanteita sitten on seitsemän muuta sairaalaa joissa on hiukan yli kymmenen erikoisalaa edustettuna näissäkin siis pystytään tekemään vaativaa toimintaa ja niissä olisi myös muun muassa teho osasto ja ympärivuorokautiset leikkaukset näissä olisi myös verikeskukset ja kaikki muut eli hyvin laaja palvelukokonaisuus ja itse asiassa keskellä yötäkin toistasataa ihmistä työssä keistinen totesi eli kaikissa kahdessatoista sairaalassa pystytään tekemään kaksikymmentäneljä kautta seitsemän vaativia leikkauksia hoitamaan tehohoitopotilaita kuten myös pehmytosakirurgiaa ja myös synnytykset ja paikalla ovat myös sisätautien tai niin konservatiivisen lääketieteen erikoisosaajat mutta hän totesi myös että synnytyksiä ei kuitenkaan pystytä todennäköisesti keskittämään vain näihin kahteentoista sairaalaan hän totesi tosiasiahan on että kun katsotaan suomen maantiedettä niin kahdentoista sairaalaahan on liian vähän synnytyksiä hoitamaan me tarvitsemme enemmän synnytysyksiköitä suomeen kuin kaksitoista riskisynnytykset ja tämäntyyliset varmasti keskittyvät näihin kahteentoista ja itse asiassa vieläkin pienempiin viiteen yliopistosairaalaan mutta sitten kun katsotaan karttaa niin aika vaikeahan on ajatella että kahdellatoista selvittäisiin kun puhutaan synnytyksistä näin totesi timo keistinen

keistinen myös kertoi mitä hänen mukaansa tapahtuu sitten niille sairaaloille jotka eivät nyt mahdu näiden kahdentoista joukkoon hänen mukaansa yhtään sairaalaa ei suljeta vaan kaikki keskussairaalat jatkavat toimintaansa hän totesi niissä välttämättä ei sitten ole esimerkiksi päivystysaikana laajaa leikkaustoimintaa mutta niissä kuitenkin tehdään kiireetöntä toimintaa ja osassa on varmasti synnytykset edelleen näissä sairaaloissa pystytään tekemään pienempiä leikkaustoimintoja myös päivystysaikana mutta lähinnä se että kun tällaisessa täyden palvelun sairaalassa päivystää esimerkiksi kaksitoista erikoisalaa ympäri vuoden näissä sitten ehkä viisi viiva kuusi erikoisalaa koko ajan päivystää näin hän totesi sairaalat eivät siis katoa hänen mukaansa mihinkään tässä haastattelussa keistinen kävi läpi myös sitä mitä on tapahtunut esimerkiksi ensihoidon osaamistasossa viime vuosina hänen mukaansa on tärkeää että mahdollisimman usein osattaisiin hakeutua suoraan oikeaan paikkaan hoitoon hän kertoi viidestäsadasta ambulanssista mitkä ovat liikenteessä ja missä on korkeasti osaavaa henkilökuntaa ensihoitotehtävissä arvioimassa tilannetta ja mahdollisesti myös he konsultoivat ensihoitolääkäriä esimerkiksi autokolareissa oikean hoitopaikan määrittelemiseksi heti suoraan

tärkein tekijä miksi tähän ollaan joutumassa se että nyt lääketiede on tietyllä tapaa kapeutunut tai sanotaan osaaminen kapeutunut johtuu siitä että tietoa on tullut niin paljon ei ole enää yleiskirurgeja jotka osaavat leikata luita ja suolia vaan tilanne on se että siellä on erikoistuttu jo niin pitkälle ja haettu sitä osaamista

täällä ovat puhuneet ammattilaisetkin tästä asiasta mutta minulle maallikkona tämä avasi hyvällä tavalla tätä meidän sairaalarakennettamme eli ne sairaalat ovat hyvin erilaisia ja nyt kun puhutaan kahdestatoista sairaalasta niin ne kaksitoistakaan sairaalaa eivät siis ole identtisiä toistensa kanssa vaan siellä on yksi sairaala joka on aivan selkeästi ylitse muiden muiden ja sinne tuodaan koko suomesta potilaita tietyissä tilanteissa ja sitten on vielä eritasoisia sairaaloita sen alapuolella ainakin minulle tämä hyvällä tavalla avasi avasi tätä kokonaisuutta missä missä mennään mutta tämä myös vahvisti käsitystäni siitä että tämä kaksitoista on täysin teennäinen raja eli siinä kahdessatoista ei tapahdu itse asiassa mitään ihmeellistä itse toivon että valiokunnassa käsitellään vielä erityisesti tätä päätösvaltakysymystä maakuntien näkökulmasta

kun tässä nyt sanottiin kuinka keistinen on nämä asiat tulkinnut niin kertoiko keistinen myös sen miten näihin sairaaloihin jotka jäävät jäljelle mahtuvat kaikki ne hoidettavat ihmiset jo tällä hetkellä me tiedämme että esimerkiksi yliopistosairaaloihin ihmiset joutuvat jonottamaan sen takia että sinne ei mahdu yhtä aikaa ihmiset ovat myöskin käytävillä ei ole huonepaikkaa vaan he joutuvat olemaan jopa leikkauksen jälkeen käytävillä onko tässä otettu huomioon sitä että kun tulee lisää sairaita yhteen paikkaan tarvitaan lisää lääkäreitä lisää hoitajia lisää huoneita lisää seiniä mitä se maksaa kun ne tehdään se kuulostaa hienolta että kaikki tuodaan sinne ja asiat vain hoituvat mutta eivät hoidu kun ne sairaalat on jo nyt mitoitettu sen mukaan mikä sen alueen asujaimisto on

kaksitoista on teennäinen raja ja hallituksellahan on kaikki valta sitä muuttaa hän puhui myös hyvin potilasturvallisuudesta ja juuri tässä muun muassa vaasa on maamme huippua ruotsissa kun heikennettiin sairaalaverkkoa tai ajettiin osa alas aloitettiin huonoimmasta päästä ei parhaimmasta päästä ja nyt en enää lähde siihen

sitä että mistä tämä kaksitoista on tullut se on tullut siitä kun hallitus mukaan lukien kokoomus keskusta ja perussuomalaiset että meille tulee kahdeksantoista maakuntaa ja sitten tulee kaksitoista tällaista maakuntaa joissa on täyden palvelun päivystys ja sitten tulee viisi muuta kun muistaa vielä tarkemmin miten asiat ensin olivat niin silloinhan puhuttiin siitä että meillä olisi ollut kahdeksantoista viidentoista ja kahdentoista järjestelmä no sitten siitä viidestätoista luovuttiin mutta tämä oli se hallituksen sisäinen kompromissi on hieman

edustaja ei oikein tiedä mistä tämä tämä on tullut mutta timo keistinenhän on virkamies joka on kirjoittanut varmasti paljon tästä esityksestä minä haluaisin tietää

koska on hyvin vaikeata nähdä mistä nämä miljoonasäästöt tulisivat ilman että meillä jää monta monta monta sairaanhoitajaa työttömäksi

herra puhemies en sanonut sitä että en tietäisi mistä se on tullut tiedän hyvin että se on kompromissi missä haettiin maakuntajako ja sen jälkeen tulivat nämä sairaalat ja ja näin poispäin itse halusin nimenomaan kuvata sitä että siinä kahdessatoista ne kaksitoista sairaalaa eivät ole millään tavalla identtisiä toistensa kanssa eli se kolmastoista ei ole täysin erilainen kuin se kahdestoista mutta se ykkönen on täysin erilainen kuin ne yksitoista muuta siinä joukossa olevaa sairaalaa sen takia halusin tätä nimenomaan

on keinotekoinen ja itse en haluaisi että asetuksella tehdään sellaisia rajauksia jotka sitten jatkossa sulkisivat esimerkiksi näitä mahdollisuuksia kehittää maakunnittain näitä sairaaloita se on se on keskeinen osa kuitenkin tätä koko sote uudistusta jatkossa ja yritin

herra puhemies palaan näihin pieniin sairaaloihin ja jotta minua ei syytettäisi maakuntapoliitikoksi niin minä en nyt mainitse ollenkaan raahea enkä kuusamoa enkä oulaskangasta vaan otan esille kaksi isoa aluesairaalaa iisalmen ja rauman joitten puolustajia täällä ei näköjänsä näy näissä molemmissa aluesairaaloissa tehdään todella merkittävästi kirurgista työtä mutta siellä ei ole kirurgista päivystystä yön yli siellä on vain perusterveydenhuollon päivystys ja jos tämä hallituksen esitys toteutuu neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmannen momentin kohdalla niin niistä täytyy tämä leikkaustoiminta lopettaa minusta se on surullista ministeri rehula sanoi tuossa lähtiessään että pitää lukea myöskin hallituksen esityksen pykälä ja ja siitä kolme ja neljä momentit en ehtinyt sanoa rehulalle hänen lähtiessään että myös hänen on syytä lukea ne nimittäin niissä ei tilanne yhtään muutu vaan siellä vaaditaan yhteispäivystystä yliopistosairaalan muihin sairaaloihin jotta siellä voisi jatkaa kirurgista toimintaa ja näissä vanhoissa aluesairaaloissa on nyt vain perusterveydenhuollon päivystys

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi sisältää paljon hyviä ja kannatettavia uudistuksia on totta että erikoissairaanhoidon toimenpiteiden keskittäminen osaamisen ja potilasturvallisuuden ja hoidon tason turvaamiseksi pitää paikkansa toistot tuovat varmuutta ja rutiininomaista osaamista tehtiinpä työ yhdessä tai useammassa sairaalassa täällä esiin tulleella tavalla alueellinen näkökulma on myös syytä aina pitää keskustelussa mukana suomi on laaja maa ja alueet ovat etäisyyksiltään ja väestöltään hyvinkin erilaisia näillä muutoksilla tulisi aina myös harvemmin asutuilla alueilla ihmisten palvelut maakunta sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä päätösvallan palvelujen järjestämisestä tulisi pysyä aidosti maakunnilla se ei toimi jos tiukalla lain ohjauksella kiristetään väljyys tiheään asutun alueen tavalla toivon kuten täällä moni muukin edustaja samoiten edustaja keräsen esille nostamaa muutosta tuohon

pykälän kolmanteen momenttiin jotta valiokuntakäsittelyssä voitaisiin tätä kohtaa hieman tarkentaa ja tästä löytyisi semmoinen sopiva kompromissi että tämä laki olisi entistä parempi

puhemies tätä keskustelua olen tässä seurannut ja se noudattelee varsin odotettuja raiteita elikkä lähinnä keskitytään siihen kipuiluun mikä tietysti syntyy siitä jos kaikkiin maakuntiin ei jää sitä laajan päivystyksen sairaalaa se oli sinänsä täysin odotettavissa silloin kun tähän kompromissiin kahdestatoista sairaalasta päädyttiin eikä pysytty kahdeksassatoista tai viidessätoista omasta puolestani se olisi voinut pysyä mutta monta kertaa mainituista syistä tässä nyt sitten ollaan toisaalta kun katsotaan suomen karttaa jossa ne sairaalat ovat niin eipä niitä kahtatoista sairaalaa paljon tuon tasapuolisemmin pystyisi jakamaan jos kaksitoista sairaalaa on jaettavana jos olisi viitenätoista jaettavana jakautuma voisi olla tasaisempi mutta kyllä tuo maantieteellisesti näyttää varsin oikealta murehdittu palveluita joita saa omalla kielellä tai sitten ei saa mutta tämä ongelma voi tulla esiin yllättävissäkin yhteyksissä esimerkiksi meillä etelä karjalassa monet kokevat ongelmalliseksi sen että lääkäripulan johdosta ei ole aina saatavilla suomenkielisiä lääkäreitä vaan hoitotyötä tekevät esimerkiksi venäläiset tai virolaiset lääkärit joiden suomen kielen taito ei ole parhaimmasta päästä ja ja kommunikaatio tuottaa vaikeuksia eli tässäkin pitää muistaa että maassa on erilaisia alueita toisaalta nyt on kuitenkin niin että niihin viiteen yliopistolliseen sairaalaan jää paljon laajemmat palvelut kuin näihin maakuntien laajankin päivystyksen aluesairaaloihin ja toisaalta kuitenkin niin että ei se sairaalatoiminta täysin lopu sieltäkään mitkä eivät nyt tällä kartalla ole tämä asia on juurikin niin että se liittyy sote uudistukseen se on hoidettava paikallisella tasolla siellä on vastuu palveluiden tuottamisesta ja siellä pitää myös olla viisaus palveluiden tuottamisesta että ne palvelut voidaan tuottaa tasapuolisesti näiden sote piirien alueella toisena asiana tämän ohella nostaisin esiin sen en tiedä onko kukaan muu huomannut että tiestön ja erityisesti valtateiden parannushankkeet on nyt otettava vakavasti näiden etäisyyksien johdosta on selvää että kun sairaaloita keskitetään täytyy pitää huolta että niihin sairaaloihin myös käytännössä päästään

talman haluan vain tähän loppuun vielä todeta että kun varmaan huomenna puhutaan enemmän taloudesta ja vaihtoehtobudjeteista niin puhutaan taas normienpurusta hienosti ja viennistä ja työllisyydestä siinä kun välillä kauniisti puhutaan normienpurusta ja viennistä ja vapaudesta yrittää niin haluan vain muistuttaa että nyt tällä lailla mitä käsitellään ollaan kieltämässä hallituksen oman työllisyystavoitteen ajat sitten saavuttanutta pohjanmaan vientirannikkoa ylläpitämästä itse luomillaan rahoilla sellaista erikoissairaanhoidon järjestelmää joka globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten ekosysteemiin ehdottomasti kuuluu kun verrataan energiaklusterimme yritysten kilpailijoita maailmalla niin siellä ei ole paljon mitään suppean päivystyksen sairaaloita ja se on se suomeen jää jos ne pohjanmaalta lähtevät pyydän teitä nyt harkitsemaan uudestaan ja lisäämään vaasan laajan päivystyksen listalle kiitos
arvoisa puhemies sitä perusongelmaa mikä tässä maassa sairaanhoidossa on tämä uudistus ei muuta miksikään ja se perusongelma on se että meillä on liian vähän lääkäreitä meillä on hyvin paljon ulkomaalaisia lääkäreitä työskentelemässä täällä kaikki kunnia heille mutta he eivät valitettavasti puhu sellaisia kieliä joita suomessa puhutaan jos meillä on kreikkalainen lääkäri hän ei puhu suomea sen enempää kuin ruotsiakaan saatikka saamen kieltä yksi semmoinen asia joka parantaisi ehdottomasti potilasturvallisuutta olisi se että meillä lisättäisiin lääkärikoulutusta tehtäisiin lääkärikoulutusta niin paljon että lääkäreitä riittäisi joka paikkaan tällä hetkellä ei näin ole mutta jos meillä kuvitellaan että tämä ongelma poistuu sillä että me pienennämme sairaaloiden toimintamahdollisuuksia se olettamus on väärä se ei kerta kaikkiaan toimi sillä tavalla kyllä meidän on annettava ne palvelut ja jaettava niitä resursseja mitä meillä on tasaisesti koko maahan ja oltava tasapuolisia jokaista paikkakuntaa ja jokaista aluetta kohtaan on täysin käsittämätöntä että pannaan toimivia sairaaloita kiinni sairaaloita jotka eivät pyöri tappiolla vaan jotka pyörivät ihan ihan niillä rahoilla mitä on nyt niitä sitten ajetaan alas ja siellä ei voi enää harrastaa sellaista toimintaa mitä tähän saakka on ollut kyllä meillä on vastuu tässä salissa on vastuu siitä että ollaan tasapuolisia eri alueita kohtaan ja myöskin eri kieliryhmiä kohtaan

osoittaa kuinka vaikean asian äärellä me todella olemme mutta pakko oli reagoida edustaja tolppasen kysymykseen lääkärien määrän lisäämisestä kun takavuosina vähennettiin aloituspaikkoja lääketieteellisissä tiedekunnissa se ei luonnollisestikaan ollut hyvä asia mutta se että lääkäreitä koulutettaisiin enemmän ei todellakaan ratkaise tätä kysymystä meillä on lääkäreitä niin sanotusti väärissä paikoissa tarvittaisiin enemmän lääkäreitä perustyöhön terveyskeskustyöhön mutta liian paljon on houkuttelevassa terveysbisneksessä ja sitten

puhemies edelleenkään meille ei ole selvinnyt se mistä juuri nämä kaksitoista sairaalaa on valittu tässä edustaja en muista kuka se oli mutta joku teistä sanoi että että karttaa katsomalla nämä kaksitoista on nyt sijoitettu hyvin tasaisesti ympäri suomenmaata no nyt se on vain niin että ei voi tehdä päätöksiä vain karttaa katsomalla pitää katsoa mitä myös sen paikkakunnan takana on nyt meillä on maa jossa meillä on kaksi virallista kansalliskieltä suomi ja ruotsi meillä on lainsäädäntö perustuslaki joka lähtee siitä että sekä suomen että ruotsinkielisten pitää saada palvelut samalla tavalla ja oikeudenmukaisesti ja molemmilla on samanlaiset oikeudet myös perusoikeudet silloin hallituksen ja viime kädessä eduskunnan on katsottava sen perään että ne uudistukset jotka tehdään ovat sellaisia että ne myös pitkällä tähtäimellä pystyvät sitten toteuttamaan niitä kansalaisten perusoikeuksia ja ja myös kielellisiä oikeuksia tämä on nyt tässä sivuutettu ja tässä on se ongelma ja se problematiikka mikä koskee pohjanmaata ja vaasaa kunnon kielellisten vaikutusten arviointia ei ole tehty pitänyt olla yksi kriteeri kun valitaan nämä kaksitoista ja sen takiahan me olemme sanoneet että pitäisi laittaa kaikki samalle viivalle pitäisi päästä tästä luvusta kaksitoista pois ja kaikkien maakuntien pitäisi saada kehittää omat päivystyksensä yhteistyössä muitten maakuntien kanssa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies haluan itsekin palata edustaja tolppasen puheenvuoroon jotta korjataan se väärinkäsitys eli yhtään sairaalaa ei olla lopettamassa tämän uudistuksen yhteydessä kaikki sairaalat jatkavat ja jokaisessa maakunnassa säilyy ympärivuorokautisesti päivystävä sairaala ja tämä työnjako mikä tehdään sairaaloitten kesken tehdään nimenomaan näitten alueitten yhteistyöllä esimerkkinä tuolla pohjois suomessa lappi kainuu keski pohjanmaa pohjois pohjanmaa ovat yhdessä tehneet tämän erityisvastuualueen yhteisen esityksen siitä työnjaosta johon on oltu tyytyväisiä oltu yksimielisiä siitä miten se työnjako tehdään meillä on ollut täysin tiedossa se että esimerkiksi kainuussa ei ole nytkään laajan päivystyksen sairaalaa eikä ole jatkossakaan eikä kukaan ole sellaista pyytänytkään ainoa mikä on ollut se kipupiste on ollut leikkaustoiminta päivystystoiminta synnytystoiminta on meille se kriittinen kriittinen siellä että meillä ei ole tosiaan kahden kahden viiva neljän tunnin matkaa seuraavaan synnytyssairaalaan vaan se on ollut tärkeätä että siellä säilyy tämä toiminta mutta se on myös tärkeätä tämän muun leikkaustoiminnan ja päivystystoiminnan osalta jotta meillä siellä on se kriittinen määrä niitä tehtäviä ja saadaan niitä lääkäreitä jatkossa kokemus kainuun yli kymmenen vuoden ajalta että maakunnallisesti on toteutettu siellä sote tehtäviä yhteistyössä kunnilta siirrettiin ne silloin yli kymmenen vuotta sitten maakunnalle ja nimenomaan se hyöty siitä on ollut se että perusterveydenhoito ja on siellä toteutunut noin sata miljoonaa euroa ehdittiin säästää sinä aikana kun oli tämä maakunnallinen toiminta ja sitten isompi työnantaja pystyy tarjoamaan näitä erikoistehtäviä erikoistumista koulutuspalveluja tutkimustoimintaa yhteistyötä ja muuta jotka houkuttelevat näitä lääkäreitä tämä on myös se idea miksi tehdään myös tämä isommille hartioille siirtäminen tässä on kustannussäästö tehokkaampaa laadukkaampaa palvelua mutta ennen kaikkea se että niitä lääkäreitä saadaan ympäri suomea tällä hyvällä työnjaolla

sairaalaa ei ajeta alas se on tosiaankin harras toiveeni mutta minä haluan nähdä tämän tilanteen kun meiltä viedään päivystykset kun meiltä viedään esimerkiksi kirurgia pois niin uskotaan siihen että sinne tulee kirurgi tai kirurgeja pelkästään synnytysten takia kuten nyt näyttää että vaasan keskussairaalan osalta ollaan tekemässä pahoin pelkään että sinne ei tule yhtään kirurgia pelkästään kahden kolmen synnytyksen takia viikossa ja kun sieltä lähtee kirurgia sieltä lähtee anestesia kun sieltä lähtee anestesia ja kun lähtee kirurgia niin synnytykset lähtevät lastentaudit lähtevät naistentaudit tämä on dominoilmiö jonka lopputulos on se että ei ole sairaalaa on terveyspiste onhan sekin tietenkin tyhjää parempi mutta se ei vain palvele sitä aluetta se ei palvele sen alueen ihmisiä se ei luo turvallisuutta se on se on pelottava asia meille

vielä muistuttaa perussuomalaisia heidän vaalilupauksestaan ennen edellisiä eduskuntavaaleja minulla on täällä teidän perussuomalaisten sosiaali ja terveyspoliittinen ohjelma vuodelta kaksituhattaviisitoista jossa lukee näin päivystysasetus joka astui äskettäin voimaan tulee mielestämme purkaa sitten tässä lukee näin lisäksi päivystysasetus uhkaa lopettaa synnytystoiminnan lukuisista sairaaloista ympäri suomen jos tietty määrä synnytyksiä ei vuositasolla täyttyisi tätä pidämme erityisen vastuuttomana toimintana perussuomalaiset eivät hyväksy synnytysten keskittämistä vain suuriin yksiköihin ja sitten edellinen ministeri hanna mäntylä on muun muassa ilmaissut asian seuraavasti tästä tulee dominoefekti kaikki muukin ajetaan alas ääni näyttää nyt muuttuneen kellossa kun perussuomalaiset ovat päässeet hallitukseen kysynkin teiltä edustajilta jotka nyt täällä puolustamassa tätä hallituksen esitystä oletteko todella tämän takana haluatteko keskittää näin valtavasti kuin hallitus nyt

arvoisa puhemies kun edustaja henriksson esitti kysymyksen niin siltä osin vastaan että kuten aikaisemmin sanoin kaksitoista aluetta on kompromissi omasta puolestani viisitoista tai kahdeksantoistakin aluetta olisi parantanut vanhaa tilannetta merkittävästi järjestäjien määrä olisi vähentynyt useista sadoista kahdeksaantoista ei siinäkään olisi mitään vikaa sote järjestelynä ollut mutta kuten sanottu tämä on kompromissi ja tämän mukaan nyt mennään

arvoisa puhemies

kokonaan asumistuen piirin ulkopuolelle että erityisesti perheellisten opiskelijoiden taloudelliseen asemaan tulevaisuudessa tämän esityksen keskeinen kipukohta on myöskin se että menoja jotka syntyvät siitä että tätä uudistusta tehdään pyritään kattamaan asumistukijärjestelmän sisältä mikä tarkoittaa jotka kohdistuvat kaikkiin asumistuen saajiin opiskelijoiden nykyisen asumislisän ongelma on sen riittämätön taso sekä se että se ei huomioi asumiskustannusten eroja eri paikkakunnilla muun muassa suomen ylioppilaskuntien liiton mukaan yksi opiskelijoiden suurimmista menoeristä tällä hetkellä on asuminen iso osa opiskelijoista käyttääkin koko opintotukensa asumismenojen kattamiseen lisäksi monella paikkakunnalla pelkkä vuokran maksaminen edellyttää lisätuloja yleisen asumistuen piiriin siirtämisen hyvä puoli on se että eri paikkakuntien suuret erot vuokra asumisen kustannuksissa tulevat paremmin huomioiduiksi kuin opiskelijoiden asumislisässä yleinen asumistuki on myöskin ympärivuotinen siihen liittyy kuitenkin myös ongelmia joihin tulisi kiinnittää huomiota tämän siirron toteuttamisen yhteydessä ne liittyvät siihen että yleistä asumistukea myönnettäessä samassa osoitteessa katsotaan yleensä automaattisesti muodostavan yhden ruokakunnan jonka taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena lain määrittelystä johtuen yhdessä asuvien mutta ei avoliitossa olevien asumistuen hakijoiden on ollut vaikeaa osoittaa että kyse ei ole avoliitosta jos määritellyt kriteerit tai osa niistä eivät täyty tämä voi johtaa ongelmiin sellaisissa talouksissa joissa esimerkiksi opiskelijat ja työssäkäyvät asuvat yhdessä sekä tilanteissa joissa asutaan kimppakämpässä erilaiset yhdessä asumisen muodot ovat yleistyneet erityisesti nuorten aikuisten kohdalla vuokrien nousun myötä opiskelijoiden yleisen asumistuen piiriin siirtämisen yhteydessä asumistukea tulisi kehittää yksilöllisempään suuntaan ja varmistaa että esimerkiksi kimppakämpissä asuvat jaetaan omiin ruokakuntiinsa

suuri huolenaihe kuitenkin liittyy perheellisten opiskelijoiden taloudelliseen asemaan joka tulee heikkenemään jos opintorahaan ei tämän siirron yhteydessä säädetä huoltajakorotuksesta jota ei otettaisi huomioon tulona asumistukea määriteltäessä

tällä hetkellä perheelliset opiskelijat ovat olleet yleisen asumistuen piirissä mutta tällä hetkellä opintorahaa heidän ei lasketa tuloksi ansiotulojen tapaan yleistä asumistukea määriteltäessä nyt tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että tästä luovutaan mikä tarkoittaa sitä että erityisesti perheellisten opiskelijoiden toimeentulo tulee laskemaan tämän uudistuksen myötä hallituksen esityksessä arvioidaan että lapsiperheiden keskimääräisen tuen määrä laskisi uudistuksesta johtuen kahdellakymmenelläseitsemällä eurolla kuukaudessa ja tämä olisi suurempi kahden huoltajan perheissä joissa se olisi keskimäärin euroa kuukaudessa ja yksinhuoltajaperheissä sitten seitsemäntoista euroa kuukaudessa ammattikorkeaopiskelijoiden järjestö samok on myöskin arvioinut että perheellisen opiskelijan käytettävissä olevat tulot voivat laskea jopa tuhatseitsemänsataa euroa vuodessa kun myös huomioidaan hallituksen suunnittelemat leikkaukset opintotukeen

se on siis kolmas vuosi peräkkäin jolloin niitä ei koroteta minkä lisäksi lisäsäästöjä vielä haetaan sillä että enimmäisasumismääriä lasketaan tietyissä kuntaryhmissä vasemmistoliitto siis katsoo että hallituksen on ryhdyttävä toimiin erityisesti perheellisten opiskelijoiden aseman parantamiseksi tarve huoltajakorotukselle on hallituksen leikkausten jälkeen ja tämän uudistuksen jälkeen suurempi kuin koskaan aikaisemmin

mielestäni opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on sinänsä kannatettava ja selkeyttä lisäävä asia rinnakkaiset järjestelmät samasta asiasta helposti lisäävät kokonaiskustannuksia hallinnoinninkin takia ei liene tarkoitus työllistää etuuskäsittelijöitä rinnakkaisilla järjestelmillä vaan tuottaa selkeitä palveluita tuensaajille se on myös heidän intressinsä totta kai itse asumistukijärjestelmää sinänsä tulee kehittää järjestelmät on rakennettu niin monimutkaisiksi että väliinputoamisia voi aina tapahtua kun muutoksia tehdään sitten vain korjata noin muutenkin tässä lakiesityksessä käy ilmi tämän lainsäädännön vaikeus että tekemällä lakiin yhden yhdenmukaisuutta lisäävän toimenpiteen voi muualla seurata ongelmia tarkoitan esimerkiksi kansanopistoissa maksullisilla linjoilla opiskelevien asemaa he opiskelevat sisäoppilaitoksissa yhteisöllisen pedagogiikan mukaisesti eivätkä välttämättä solmi asumisestaan vuokrasopimuksia joista yleistä asumistukea voisi saada niinpä kiitänkin hallitusta siitä että tässä lakiesityksessä on huomioitu tämä kansanopistojen tarve ja ollaan esittämässä että asumisen tuki säilyisi ennallaan suomessa kansanopiston mutta myös liikunnan koulutuskeskuksen ja saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisilla linjoilla

kyseessä on todella merkittävä opiskelijoiden sosiaalipoliittinen uudistus ja tämä todistaa että vastoin opposition kritiikkiä kyllä hallituksella on tasa arvoistamislinja ja ei todellakaan hallituksella ole päätavoitteena tai ylipäätänsä tavoitteena että opiskelijoilta opiskelijoilta leikattaisiin ja heitä kurjistettaisiin kyllä tässä on sosiaalinen ajattelu taustalla opiskelijat asetetaan samaan tasa arvoiseen tilanteeseen muiden vuokralla asuvien asumistukea saavien kanssa mutta sen sijaan suurena vaarana on että jättimäiset ja ahneet vuokrataloyhtiöt sellaisetkin joita on tuettu verovaroin jatkavat sellaista toimintaansa mistä mediassa on viime aikoina julkisuudessa kerrottu voitot tuloutetaan omistajille sen sijaan että niillä pidettäisiin rakennuskanta kunnossa tai jopa rakennettaisiin uusia asuntoja eli lapsi menee pesuveden mukana viimeistään silloin kun opiskelijat haluavat muuttaa kalliimpiin asuntoihin vuokrat nousevat ja lisälasku siirtyy vuokranmaksajille ja esimerkiksi ay liikkeen omistama vuokrataloyhtiö käärii osinkoja tämä voi olla oikein nimenomaan hallituksen pitää seurata tätä uudistusta mitä tästä seuraa kuka lopulta hyötyy hallituksen tavoitteen pitää olla että opiskelija on

tämä esitys joka sinänsä on kokonaisuudessaan askel parempaan suuntaan ei todellakaan ole aivan ongelmaton kuten jo näissä edeltävissä puheenvuoroissa on tullut esille hyvää on lyhyesti se että uudistus parantaa etenkin yksin asuvien opiskelijoiden pienituloisten opiskelijoiden asemaa nimenomaan sellaisten jotka maksavat nyt korkeita asumismenoja mutta suurimmat ongelmat liittyvät tosiaan siihen että toisin kuin tämä opiskelijoiden nykyinen asumislisä tämä yleinen asumistuki ei ole yksilökohtainen vaan se on nimenomaan ruokakuntakohtainen ja siitä seuraa erilaisia erilaisia ongelmia olen edustaja kivelän kanssa samaa mieltä siitä että että näiden ongelmien vuoksi joita tähän lakiesitykseen liittyy on aiheellista tehdä varmasti monenlaisia seurantaponsia esimerkiksi asuntopolitiikan kannalta tällä voi olla merkittäviä seurauksia voi olla niin että että kun yhdessä seurustelukumppanin tai tai puolison kanssa asuminen ei ei enää taloudellisesti yksinkertaisesti ole mahdollista niin nykyistä useampi joutuu valitsemaan yksin asumisen nykyistä kalliimmassa asumismuodossa mikä varmaan tulee nostamaan sitten yksiöiden hintoja jotka jo nyt ovat aika kohtuuttomia isoissa kaupungeissa tässä kohtaa voi mainita esimerkiksi sen että että helsingissä kaikkein nopeimmin kasvava asunnottomien joukko on nimenomaan helsinkiläisten perheiden omat nuoret joilla ei ole varaa asua omassa asunnossa tai ylipäätänsä missään eli tässä puhutaan köyhyyspolitiikankin näkökulmasta aika aika vakavasta asiasta ja sitten nämä perheelliset opiskelijat joiden toimeentulo heikkenee on selvää että että opintotukeen tarvittaisiin vihdoin huoltajakorotus jotta voitaisiin parantaa näiden

arvoisa puhemies käsillä on hallituksen esitys joka liittyy olennaisesti opintotukimuutoksiin joita on jo linjattu hallitusohjelmassa tässä yhteydessä on kyllä mainittava että että vaikka ikävä kyllä joka puolelle näitä säästöjä kohdistuu ja myös opintotuki saa osansa niin tällä muutoksella mikä nyt yleiseen asumistukeen tehdään opiskelijoitten kohdalla itse asiassa isolla osalla suurimmalla osalla opiskelijoista opintoaikana saatava tuki valtiolta paranee tämä on merkittävä asia tässä yhteydessä erityisesti yksin asuville ja

kaupungeissa joissa on korkea vuokrataso tämä on nimenomaan kädenojennus siihen että tosiaan näitä korkeita vuokria siellä joudutaan maksamaan kun tämä vuokrataso on korkea näissä isoissa kaupungeissa ja ja kun pelätään sitä että se vielä nousee nousee esimerkiksi tämmöisen esityksen myötä niin on

asetetaan muitten pienituloisten kanssa nyt yhdenvertaiseen asemaan järjestelmä myös yksinkertaistuu se mikä on mikä on tässä haasteena on on tämä perheellisten opiskelijoitten tilanne joka tiedostetaan todellakin esimerkiksi keskusta on pitkään ajanut sitä että huoltajakorotus olisi sellainen asia joka pitäisi toteuttaa opintotuen osana ja tässä yhteydessä pitää keväällä kyllä viimeistään käydä se keskustelu että tämä huoltajakorotus toteutetaan tässä yhteydessä että perheellisten opiskelijoitten asema ei heikkene sinänsä muuten erittäin hyvän uudistuksen yhteydessä
arvoisa herra puhemies itse olen aina lähtenyt siitä kun opintotuesta puhutaan ja kun puhutaan muistakin etuuksista että opintotuki on ennen kaikkea sosiaaliturvaa mielestäni tämä uudistus josta nyt keskustelemme kehittää meidän opintotukijärjestelmän kokonaisuutta nimenomaan sosiaaliturvan suuntaan yleistä asumistukea saavat ne ketkä ovat eniten sen tarpeessa ja nytten tämän uudistuksen myötä vaikka onkin näin että osalla tämä asumisen tuki heikkenee ne ketkä sitä eniten tarvitsevat tulevat jatkossa sitten saamaan enemmän enemmän tätä asumistukea tämä on myös niin kuin edustaja jarva tässä aikaisemmin totesi monien opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite ja ja siinäkin mielessä on hienoa että tämä nyt etenee läpi arvoisa puhemies asumistukijärjestelmän yhtenäistäminen on myös ollut

uudistamisen tavoite ja tämä myöskin sitä sitten osaltaan palvelee sinänsä nyt opintotukijärjestelmään tulevat muutokset joita myöhemmin tänään keskustelussa käsitellään myös liittyvät tähän ja tämä varmasti parantaa siihenkin peilaten sitten niiden heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden asumisen tuen tasoa tässä nyt on viitattu tähän kimppa asumiseen joka varmasti on monien opiskelijoiden kohdalla haaste nyt kun tulee tämä uusi järjestelmä yhdyn kyllä siinä niihin puheenvuoroihin että tätä asiaa on tarkasteltava ja pyrittävä kehittämään tätä asumistukijärjestelmää siihen suuntaan etteivät etteivät sitten tällaisista ihan taloudellisista syistä saman katon alla asuvat opiskelijat joudu eriarvoiseen asemaan tämän uudistuksen myötä

arvoisa herra puhemies kuten tässä on tullut esille tässä lakiesityksessä on on kyllä paljon semmoisia hyviä elementtejä jotka parantavat nykyistä tilannetta monien opiskelijoiden kohdalla mutta itsekin kyllä yhdyn siihen huoleen mikä tässä on tullut että yksinhuoltajaperheiden ja lapsiperheiden asumistuki vähenee ja sen takia olisi kyllä ensisijaisen tärkeää että tämä huoltajakorotus saataisiin opintotukeen toisaalta myös myös huolestuttaa se että että kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin niin siitä aiheutuvat lisäkustannukset katetaan nyt asumistuen enimmäisasumismenoja rajoittamalla elikkä muiden pienituloisten asumistukea leikkaamalla mehän tiedämme että tästä varmaankin tulee tulevaisuudessa osa valumaan toimeentulotukeen elikkä sieltä sieltä joutuu sitten osa pienituloisista enemmän hakemaan hakemaan tukea omaan elämiseensä olisikin syytä miettiä miten varmistetaan se että tämä ei nyt aiheuta

vaatii ihan perusteellista remonttia siitä on paljon nyt viime aikoina puhuttu että meillä on tilanne jossa varsinkin monissa kasvukeskuksissa asuminen on niin kallista että edes palkkatyötä tekevillä ei ole mahdollisuutta sitä sitä kustantaa ilman erillisiä tukia saati sitten jos on palkkatuen ulkopuolella tämä on mielestäni semmoinen asia missä meidän pitäisi miettiä kokonaisuudistusta sinänsä tämä palanen varmaan on on ihan hyvä mutta kuten tässä on tullut esille on syytä seurata sitä miten

arvoisa herra puhemies yhdyn näihin puheenvuoroihin joissa todetaan yleisellä kannalla että että hallituksen esitys on hyvä se parantaa ennen kaikkea kaikkea yksin asuvien opiskelijoitten asemaa ja huomioi myös paremmin todelliset asumiskustannukset mutta kuten täällä on todettu ongelmia syntyy heti välittömästi siinä tilanteessa kun esimerkiksi kaksi opiskelijaa haluaisi asua yhdessä tämmöinen yksittäisen asumislisän ja ja henkilökohtaisen asumistuen huomioiminen jää harkinnanvaraiseksi ja sitä kautta tulee ongelmia elikkä tämä palauttaa niin sanotun ruokakuntakohtaisen asumisen ja sitä kautta varmaan entistä useampi opiskelija haluaa asua yksin ja ja pienessä asunnossa kannan myös suurta huolta nimenomaan opiskelijalapsiperheistä meillä on tällä hetkellä neljäkymmentäviisituhatta perheellistä opiskelijaa joista kuusikymmentä prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella nyt kun tämä asumistukijärjestelmä muuttuu tämä tulee myös entisestään heikentämään heidän asemaansa mutta tähän liittyy koko opintotukijärjestelmän uudistus joka ei sinällään tue millään tavalla perheellisiä opiskelijoita tästä syystä tuen myös vahvasti sitä että huoltajakorotus on vähimmäisasia joka opiskelijaperheelle pitäisi mahdollistaa sekä perheellisille opiskelijoille myös ansaintarajan nostaminen jotta he pystyisivät omilla tuloillaan myös paremmin paremmin elättämään oman perheensä ja ja sitä kautta sitten

arvoisa herra puhemies ensinnäkin sellainen yllättäväkin tieto kollegoille mitä ette ehkä tienneet ja mikä voi sotia vastoin teidän perinteisiä käsityksiänne en tiedä tiesittekö mutta nyt ainakin tämän jälkeen tiedätte sen että keskustan kannattajista paljon tai enemmän kuin maanviljelijöitä on opiskelijoita keskusta on perinteisesti opiskelijoitten puolue keskusta on perinteisesti myös perusturvapuolue ja siihen liittyen tietysti tuntuu hyvältä käsitellä tällaista esitystä tämähän on saanut runsaasti kiitosta jo täällä salissa toki näitä haasteitakin tässä esityksessä on mutta voi sanoa että jonkinlaista yksimielisyyden henkeäkin on ollut havaittavissa pitkästä aikaa tämän suuren salin keskustelussa myös opiskelijajärjestöt ovat toivoneet tätä opiskelijoitten siirtymistä yleiseen asumistukijärjestelmään ja siihenkin liittyen nyt ollaan vastaamassa opiskelijoitten

paikkakunnilla sellaisissa kaupungeissa opiskelevia missä on korkea vuokrataso yksin asuvia opiskelijoita voidaan odottaa että tämä myös tulee jonkin verran vaikuttamaan valmistumisaikoihinkin kun ei ei ehkä tarvitse ihan niin monta sivutyötä tehdä siinä opintojen yhteydessä

arvoisa puhemies asumistukijärjestelmää ja ylipäätään asuntopolitiikkaa pitäisi katsoa aina kokonaisuutena sinänsä on tervetullutta että opiskelijat saavat nyt niin kuin kaikki muutkin asumistuen tarpeessa olevat ihmiset ympärivuotisen turvan koska ei ole ollut perusteltua se että osa ihmisistä saa kaksitoista kuukautta asumistukea ja osa huomattavasti vähemmän kuukausia mutta opiskelijan elämä on hyvin vaihtelevaa usein se kuka on asuinkumppanina vaihtelee sen mukaan miten kaverit valmistuvat ja miten heidän opintonsa toimivat toisena vaihtelee usein myös se paikkakunta jolla ollaan koska opiskelijat ovat hyvin paljon työn perässä liikkuva joukko kesätöiden perässä nimittäin ja toisaalta myös tulotasot vaihtelevat sen mukaan miten keikkatöitä onnistuu saamaan tai miten kesätöitä onnistuu saamaan ja miten opintoja niihin yhteensovittamaan kun hallitus paljon peräänkuuluttaa norminpurkutalkoita niin toivoisin että valiokunta erityisesti katsoisi

käsitellään koska vaikka periaatteessa uudistus on ilman muuta hyvä ja kannatettava niin voi olla että siinä käytännössä tulee monta sellaista mutkaa jotka tuovat viiveitä siihen toimeentuloon mikä opiskelijoille kuitenkin on kuukausittain erittäin tärkeä kun opintotuen osuus yhä edelleen on hyvin pieni osa siitä toimeentulosta huoli tietysti liittyy opiskelijaperheisiin koska he ovat ne jotka tässä ilmiselvästi ovat häviäjäpuolella ja siellä puolella tämä

arvoisa puhemies minä en kiellä sitä etteikö tämä olisi parannus joidenkin pienituloisten opiskelijoiden kohdalla mutta kyllä nämä hallituspuolueiden edustajien puheet sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kuulostavat nololta hurskastelulta hurskastelulta kun otetaan huomioon muun muassa se esitys josta tullaan keskustelemaan vielä myöhemmin tänään eli opintorahaan kohdistuva eli kyllä tämä hallituksen politiikka kokonaisuudessaan jos tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta on kaikkea muuta kuin sosiaalisesti oikeudenmukaista opintorahaan siis kohdistetaan suurin yksittäiseen etuuteen kohdistuva leikkaus että se on tämä opiskelijapuolue keskustan arvovalinta leikkausten osalta jos hallitus olisi halunnut tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa tämän asumistukiuudistuksen yhteydessä niin ette olisi kattaneet näitä lisämenoja asumistukijärjestelmän sisältä jolloin se kohdistuu kuten tässä todettiin kaikkiin muihinkin pienituloisiin asumistuen saajiin ja olisitte jo tässä vaiheessa antaneet lupauksen siitä että tämä huoltajakorotusasia hoidetaan nyt tämä jää teidän lupauksenne varaan toivotaan että tämä lupaus ei ole katteeton

arvoisa puhemies on ihan totta mitä edustaja andersson sanoi että tässähän on puutteita ja eletään taloudellisesti vaikeaa aikaa joudutaan nipsimään ja napsimaan joka suunnalta tekemään heikennyksiä eihän sitä kannata kieltää sitä suuremmalla syyllä pitää kiittää sellaisia esityksiä missä satsataan ja tämä on sellainen opiskelijoitten reilumpi asuminen minusta se on erittäin sosiaalisesti oikeudenmukainen ratkaisu yli kuusikymmentä prosenttia opiskelijoista kuitenkin voittaa tällä ratkaisulla noin satakaksikymmentätuhatta opiskelijaa voittaa tällä ratkaisulla minusta se koskee aika suurta joukkoa opiskelijoita tuosta huoltajakorotuksesta voisi todeta sen että edustaja anderssoninkin puolue taisi viime hallitusyritelmässä olla mukana miksi te ette silloin antaneet lupauksia joita olisitte voineet pitääkin siellä hallituksessa nyt sitten vaaditaan kaikenlaista oppositiossa

arvoisa puhemies viitaten edustaja anderssonin puheenvuoroon

suurimmalla osalla opiskelijoista todellakin tukitaso opintojen aikana nyt nousee täysin siis nousee rahamäärä näistä opintotukileikkauksista huolimatta ja koska nyt siirrytään tällaiseen järjestelmään joka on tasavertaisempi opiskelijoille ja myös muitten pienituloisten kesken

haluaisin kyllä huomauttaa että vaikka tässä jotkut hyötyvät niin noin viisikymmentätuhatta opiskelijaa tässä menettää ja kun me puhumme siitä että siitä että meidän pitäisi lyhentää opiskeluaikoja että ihmiset pääsisivät töihin aikaisemmin pääsisivät työn syrjään kiinni niin tämä ei kyllä ainakaan edesauta sitä se että joillakin menee paremmin tämän uudistuksen takia on hyvä asia heille mutta on syytä muistaa ne joilla tämä pienentää toimeentuloa tämä pienentää toimeentuloa esimerkiksi opiskelijoiden lapsiperheillä on siinä suhteessa erittäin huono asia ja varsinkin kun otetaan huomioon muut indeksisidonnaisten etuuksien leikkaukset niin tämä kyllä heikentää opiskelijoiden asemaa tämä lisää opiskeluaikaa ja se on erittäin huolestuttavaa meillä suomessa meillä kestää liian kauan aikaa valmistua maisteriksi ja päästä työhön kiinni
vastauspuheenvuoro edustaja andersson ja sitten siirrytään puhujalistaan täällä pyytävät vastauspuheenvuoroja samat edustajat jotka ovat pyytäneet myöskin varsinaisia puheenvuoroja
arvoisa puhemies vielä edustaja kurviselle ja edustaja jarvalle minä puhuin nimenomaan tämän hallituksen kokonaisuudesta eli siitä minkälaisesta opiskelijanäkökulmasta politiikkaa tehdään ja mitä muutoksia opintotukeen tulee edellisellä kaudella vasemmistoliitto teki erittäin kovaa työtä niin opintotuen puolustamisessa leikkauksilta kuin sen eteen että opintotuki saatiin sidottua indeksiin miten kävi miten kävi opintotuen osalta heti kun sipilän hallitus tuli te poistitte opintotuen indeksisidonnaisuuden ja nyt te esitätte sadankahdenkymmenen miljoonan euron leikkaukset opintorahaan kun tässä edustaja kurvinen puhuu pienistä nipsahduksista ja napsahduksista niin en minä kyllä kutsuisi sadankahdenkymmenen miljoonan

arvoisa herra puhemies iso ongelma tässä laissa liittyy siihen että että laista seuraavat seuraavat kustannusmuutokset rahoitetaan yleisen asumistuen sisältä ja se tarkoittaa käytännössä sitä että jatkossa siis kyllä jaetaan enemmän tukea joillekin mutta tosiaan harvemmille harvemmille kuin nykyään ja se tarkoittaa sitä että osa opiskelijoista väistämättä häviää kaikkein surullisinta on se että häviäjiin kuuluu nimenomaan näitä pienituloisia lapsiperheitä elikkä voi arvioida että lapsiköyhyys yhteiskunnassa

kuluryhmässä asumistuen puolella ei voi pitää asuntopoliittisesti perusteltuna se on vain keino rahoittaa tämä uudistus harmillisena pidän itse myöskin ideologisesti sitä että että tähän lakiesitykseen sisältyy se ideologia että pyritään ohjaamaan opiskelijoita ottamaan opintolainaa nykyistä enemmän se on sosiaalipoliittisesti arveluttavaa koska osa potentiaalisista opiskelijoista sitten ajattelee sillä tavalla että koska heillä ei ole varmuutta toimeentulosta niin he eivät uskalla lähteä opiskelemaan laisinkaan kun järjestelmästä tehdään opintolainapainotteinen tämä on tämä on tosiasia sitten myöskin jonkin verran kyseenalaisena pidän sitä ajatusta että että kun ajatellaan että yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen eli siinä otetaan sitten huomioon kaikkien taloudessa asuvien tulot niin se ohjaisi siihen siihen että että tehdään työtä vähemmän ja ja valmistutaan nopeammin ja edetään uralle nopeammin näin ei välttämättä käy ensinnäkin on paljon semmoisia akateemisia uria joissa työllistyminen opintojen jälkeen on paljon helpompaa jos on ollut mahdollisuus opintojen aikana

arvoisa puhemies opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen tietenkin poistaa päällekkäisyyksiä asumisen tuissa ja ja vähentää tuelta toiselle siirtymisen ongelmia tämä on tietenkin hyvä asia näissä norminpurkutalkoissa hyvää on myöskin se että yksin asuvien ja pienituloisten opiskelijoiden tulotaso paranee

köyhää lasta ja meillä on liki miljoona ihmistä jotka elävät alle köyhyysrajan sitä tilastoa minulla ei ole kuinka moni näistä opiskelijoiden lapsia mutta voinpa melkein vannoa että opiskelijoiden lapset kuuluvat tähän köyhien lasten joukkoon tämä on asia johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota tämä on juuri sitä mitä tämä hallitus tekee kiillottaa yhdeltä puolelta mutta ei malta nostaa sitä lanttia toisinpäin ja katsoa mitä se aiheuttaa

arvoisa herra puhemies asumistuki opiskelijoillekin ympärivuotiseksi on on kyllä kannatettava ja hyvä asia ja tämä tulee kattamaan paremmin näitä vuokrakustannuksia mutta yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa tätä

voitaisiin löytää ratkaisu joka olisi hyvin oikeudenmukainen opiskelijoiden näkökulmasta ja pystyttäisiin käyttämään nämä rahat niin että se mahdollistaisi nykypäivää paremmin täysipäiväisen opiskelun itse toivon tällaista kokonaisuudistusta jota voitaisiin tehdä jopa parlamentaarisesti tämä asia on mielestäni niin tärkeä mallin pitää olla kannustava asumistuki opintoraha opintolaina kokonaisuus varmasti tulevaisuudessakin tulee olemaan itse olen pitänyt myös esillä sitä huolta että meillähän opiskelijat ovat itse asiassa ainoat joita rangaistaan ahkeruudesta olen joskus verrannut siihen että maataloudessa saadaan tuotantotukea kun tehdään tulosta mutta opiskelija ei saa jos hän on vielä sen opiskelun rinnalla ahkera eli haluaa vielä hankkia itselleen työkokemusta itse olen puhunut myös näiden vapaan tulon rajojen korottamisen puolesta tai jopa jopa poistamisen puolesta itse en tässä salissa syyllisty siihen että vähättelisin opiskelijoille tulevia leikkauksia minun mielestäni ne ovat kovia ne ovat poikkeuksellisen kovia näinä vaikeinakin aikoina ja niitä on erittäin vaikea

puhemies tietysti on aina helppo olla kun ei vastuussa ole puhdasoppinen ja tietysti edustaja andersson osoittaa nyt loistavaa puhdasoppineisuutta täällä salissa tietysti hänelläkin ehkä kai vähän asiat ovat kertaamatta kertasin tuossa edellistä vaalikautta mutta on tainnut silloinkin kun vasemmisto ja sen edeltäjä vasemmistoliitto on ollut hallituksessa jopa oma ministerikin teidän sukunimikaimanne olla olla opintotukiministerinä leikkaamassa opintotukea että näinhän se menee kun taloutta laitetaan kuntoon niin silloin joudutaan tekemään kipeitä juttuja mutta onneksi nyt saadaan jotakin positiivistakin opiskelijoille se on erittäin hieno ja tärkeä asia pitää vielä todeta se että suurin osa opiskelijoista voittaa tässä ratkaisussa sellaiset opiskelijat joilla ei ole muita tuloja ei ole palkkatuloja ei ole sellaista avo tai aviopuolisoa joka saisi palkkatuloja voittavat tässä ratkaisussa tämä on erittäin tärkeää muistaa on tärkeää muistaa että tämä alentaa toimeentulotukimenoja senkin se tekee sekin on erittäin positiivinen juttu mutta arvoisa puhemies ehkä toteaisin vielä yleisesti opintotukijärjestelmästä sen että itsekin näen opintotuen ennen kaikkea sosiaaliturvana mutta jos koko opintotukijärjestelmää ajatellaan juuri näitten valmistumisaikojenkin näkökulmasta niin itse muokkaisin sitä vähän joustavampaan suuntaan niin että myös opiskelija voisi itse valita

loppuvaiheessa on ihan hyväkin hakea vaikka vuosi työkokemusta jostakin muualta ja sitten saattaa vaikka maisterina saada paremminkin töitä ja taas suomi menee eteenpäin ja kuntoon

arvoisa herra puhemies aivan kuten täällä on todettu opiskelijoitten toimeentulo on kokonaisuus ja ja opintorahaa tullaan leikkaamaan hallituksen toimesta kaksikymmentäkuusi prosenttia ja tulevaisuudessa opintoraha on ainoastaan

kaksisataaviisikymmentä euroa kuukaudessa jokainen meistä ymmärtää sen että ilman lainaa tai työtuloa kukaan opiskelija ei voi sillä tulolla elää tähän asumistukeen liittyen on aivan totta että meillä on tämän seurauksena satakaksikymmentätuhatta opiskelijaa pysyy joko nykyisellään tai nousee mutta viidelläkymmenelläneljällätuhannella opiskelijalla tämä pienenee ja noin

asumistuen kokonaan täällä on puhuttu lapsiperheköyhyydestä ja kannettu siitä huolta ja olen todella iloinen että siitä keskustellaan niin vahvasti nyt meillä on kuten aikaisemmin totesin jo neljäkymmentäviisituhatta perheellistä opiskelijaa ja heistä kuusikymmentä prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella tälläkin hetkellä he elävät tulevaisuudessa niillä tuilla joita sitten hallitus leikkaa ja käytännössä heidän erityistilannettaan ei kompensoida millään tavalla sen takia huoltajakorotus on vähimmäisasia mitä heidän kohdallaan pitäisi tehdä olen henkilökohtaisesti ajanut jo pitkään sellaista ajattelua että tätä ansaintarajaa perheellisten opiskelijoitten osalta pitäisi korottaa koska heillä on huoltajavastuu ja toimeentulovastuu perheestään

jos toimeentulo heikkenee niin tämän seurauksena se käytännössä tarkoittaa sitä että perheellinen opiskelija siirtyy työelämään ja riskinä on että hän keskeyttää opintonsa ja sitä kautta ei myöskään valmistu elikkä tämä perheellisten opiskelijoitten köyhyys ei ole millään tavalla perusteltua

puhemies tämän lakiesityksen vaikutuksia pitää tosiaan huolella huolella seurata koska koska epäilen että että tämän lain seurauksena seurauksena osa opiskelijoista joutuu vähentämään työntekoa saadakseen asumisen maksettua ja osa taas jotta tältä välttyisi joutuu muuttamaan erilleen erilleen puolisostaan tai tai kumppanistaan ja sitten taas työnteon kannustamisen vähentäminen ei ole ongelmatonta kaikkien kohdalla koska tosiaan on todettu tutkimuksessa että opiskelun aikainen työssäkäynti voi helpottaa työllistymistä opintojen valmistuttua olenkin sitä mieltä että että nämä yleisen asumistuen kannustinongelmat jotka liittyvät erityisesti erityisesti ruokakuntakohtaisuuteen pitäisi tutkia erikseen ja selvittää se olisiko edellytyksiä lisätä asumistuen yksilökohtaisuutta nimittäin jo tällä hetkellä tämä yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuus on iso ongelma jos ajatellaan esimerkiksi niitä nuoria jotka eivät ole päässeet opiskelemaan jotka joutuvat asumaan lapsuudenkodissaan sen vuoksi että töitä tai opiskelupaikkaa ei ole

eli tämä on merkittävä kannustinongelma joka varmasti lisää jo nyt nuorten syrjäytymistä eli sen vuoksi minä kyllä katsoisin että että kun tämä askel tehdään niin olisi aivan ehdottoman tärkeää tulevaisuudessa tarkastella sitä voidaanko tästä yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuudesta luopua varsinkin kun on odotettavissa että tämä uudistus kasvattaa erityisesti yksiöiden vuokria isoissa kaupungeissa toiseksi huomautan edustaja kurviselle joka vinoili tuolta takarivistä että että tässä toimeentulotukimenoja vähennetään että eihän se niin ole tämän hallituksen esityksenkin mukaan säästöt yleisessä asumistuessa johtavat lisääntyneisiin toimeentulotukimenoihin

ensimmäisen kauden edustaja kurvinen on jo löytänyt talon tavoille niin että hänkin nyt kaivaa esimerkkejä yhdeksänkymmentä luvulta oman hallituksen tänä vuonna tekemien huonojen päätösten perustelemiseksi mutta itse en lähde samaan mukaan kuten todettua minä en ole kieltänyt sitä etteikö tämä uudistus siis hyödyttäisi opiskelijoista ja ennen kaikkea pienituloisia yksin asuvia opiskelijoita mutta mielestäni on äärimmäisen tärkeää että tässä salissa myöskin käydään keskustelua niistä ongelmista joita tähän esitykseen sisältyy haluan erityisesti kiittää niitä hallituspuolueiden edustajia jotka täällä omissa puheenvuoroissaan ovat painottaneet tämän huoltajakorotuksen saamisen tärkeyttä jäämme odottamaan sitovaa lupausta hallitukselta ja ennen kaikkea tuloksia viimeistään sitten siinä ensi kevään puoliväliriihessä

kiitos toisena kohtana jonka toivon sosiaali ja terveysvaliokunnassa esille otettavan on asiantuntijalääkäreillä pitäisi olla sotilastapaturmien asiantuntemus vakuutustapaturman määrittelemiseen tarvitaan erikoiskoulutusta vakuutusyhtiöillä on omat lääkärit jotka antavat korvauksen epäämistä puoltavia lausuntoja henkilöitä koskaan näkemättä vaara uhka ja läheltä piti tilanteiden kohdalla selvitys ja kirjaaminen ovat ehdoton edellytys jotta voidaan todentaa syy yhteys tapahtumiin myöhemmin kolmantena kohtana eräs huolenaiheista on loukkaantuneet tai sairastuneet joita ei tavoiteta on suuri vaara että ne jotka todella tarvitsisivat apua eivät jaksa tai halua tulla sitä hakemaan myös tieto vuosien varrella eri rauhanturvaoperaatioissa haavoittuneista loukkaantuneista ja sairastuneista tuntuu olevan hajallaan asia korostuu kun viime vuosina kriisinhallintatehtävät ovat muuttuneet entistä vaativammiksi ja vaarallisemmiksi jolloin myös haavoittumisten ja loukkaantumisten riski on kohonnut taistelustressi ja kriisialueella koetut tapahtumat voivat aiheuttaa oireita vielä pitkänkin ajan kuluttua kotiutumisen jälkeen vaikka kotiutuessaan henkilö olisikin kokenut itsensä täysin terveeksi pitäisi organisoida koko suomen laajuinen koonti kaikille kriisinhallintatehtävissä palvelleille mukaan lukien siviilikriisinhallinta samalla periaatteella kuin järjestettiin seitsemänkymmentä luvulla sotaveteraaneillemme tuolloin saatiin hoidon kuntoutuksen ja korvausten piiriin sellaisetkin mielestään vähemmän haavoittuneet etenkin traumaperäisten stressireaktioiden tunnistaminen on nykyään hyväksytty diagnoosi toisin kuin aikaisemmin jolloin kyseessä olevaa aihetta välteltiin hulluksi leimaantumisen pelossa viimeisenä toivon että valiokunnassa otetaan vielä huomioon se että erityisesti tässä asiassa tämän alan ja

itse kokeneita huolettavat nuoret kotimaan ter veydenhuollolla voi tällaisissa tapauksissa olla vaikeuksia tunnistaa oirehtimisen syy yhteyksiä eräänä ratkaisuna on tiedotuksen lisääminen siten että siviilipuolen terveydenhoidossa ymmärrettäisiin paremmin taistelustressiin ja post traumaattiseen stressireaktioon liittyviä ongelmia puolustusvoimien ja valtiokonttorin välinen viides viidettä kaksituhattaneljätoista tehty sopimus psykososiaalisen hoidon kustannusten korvaamisesta on täysin riittämätön sopimusta sovelletaan vain vuoden ajan palveluksen päättymisestä ja se koskee henkilöitä jotka olivat palveluksessa kyseessä olevana sopimusajankohtana tai myöhemmin sopimuksen tulee olla aikaan sitomaton ja vanhat tapaukset on voitava ottaa uudelleen käsiteltäväksi arvoisa puhemies mutta asia oli tärkeä ja toivon että sosiaali ja terveysvaliokunnassa nämä kriisinhallintaveteraanien vaikeasti korvattavat ryn miesten ja naisten esille nostamat neljä erityistä asiaa otetaan

arvoisa puhemies

taikka euroopan unionin rajaturvallisuusviraston toimintaan esityksen tavoitteena on että palveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet tai niiden paheneminen korvataan riittävän kattavasti korvausedellytyksissä on tarkoitus ottaa nykyistä paremmin huomioon palvelusaikaiset olosuhteet jotka lisäävät sairastumisen ja vammautumisen riskiä samalla korotettaisiin ansionmenetyskorvauksen vähimmäistasoa nykylain mukaan kriisinhallintatehtävissä toimivien tapaturmat ja palvelussairaudet korvataan sotilastapaturmalain mukaan palveluolosuhteissa on viime vuosina tapahtunut isoja muutoksia kriisinhallintatehtävissä niin fyysisen kuin psyykkisenkin vammautumisen riskin on arvioitu nousseen aiempiin vuosikymmeniin psykososiaaliseen tukeen katsotaan lisääntyneen valtiokonttori käsitteli viime vuonna noin seitsemänkymmenen rauhanturvaajan korvaushakemuksen valtaosassa tapauksia korvaus myönnettiin hakemuksen mukaan hankaluuksiakin on ollut varsinkin palvelussuhteen päättymisen jälkeen ilmenneiden vammojen ja sairauksien syy yhteyden osoittamisessa erityisesti henkisten vammojen osalta palvelus kriisinhallinta alueilla muistuttaa usein työskentelyä sotatoiminta alueilla ja kotimaisista olosuhteista monin tavoin lainsäädäntöuudistusta valmisteltaessa on paneuduttu perusteellisesti kriisinhallintaoperaatioiden palveluolosuhteisiin ja hoitojärjestelyihin afganistanissa afganistanissa ja ja libanonissa vaarallisen toimintaympäristön lisäksi palvelus tällaisilla alueilla on henkisestikin henkisestikin kuormittavaa uudistuksen tavoite on saada vammautunut henkilö nopeasti hoitotoimenpiteisiin ja kuntoutukseen sekä turvata hänen taloutensa niin että hän tulee toimeen vammautumisestaan huolimatta ja palaa ehkä työelämään kriisinhallintatehtävästä palaavalle tulee oikeus yhden vuoden ajaksi erityiseen psyykkiseen tukeen joka koskee takautuvasti myös ennen uuden lain voimaantuloa palveluksessa olleita psyykkisen tuen saamisen kynnys olisi matala eikä se edellyttäisi hakijalla tapaturmana tai palvelussairautena korvattavaa vammaa tai sairautta tärkeää on myös se että valtio vihdoin ottaa vastuun vammautuneiden ja sairastuneiden varusmiesten hoidosta ja toimeentulosta suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin joten on luonnollista että siihen sisältyy velvollisuus varusmiespalveluksessa tai kertausharjoituksissa vammautuneen tai sairastuneen hoidosta ja ja toimeentulosta sairausaikana

yhteensä yli kahdeksantuhatta vahinkotapahtumaa näistä palvelussairauksia on ollut kaksituhatta ja loput tapaturmia varusmiesten osuus vahinkotapahtumista on ollut noin prosenttia sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuneiden runsaat kuusi prosenttia ja kertausharjoituksiin osallistuneiden noin runsaat kolme arvoisa puhemies vaikka vakavasti vammautuminen tai kuolemantapaus on todennäköisempää kriisinhallintatehtävissä myös varusmiesten pysyviä vammautumisia ja kuolemia on valitettavasti tapahtunut lakisääteiseen varusmiespalvelukseen osallistuu palkatta erikuntoisia ihmisiä joilla voi olla toimintarajoitteita jo ennestään kun kriisinhallintatehtävissä palvelee ammattisotilaita vakuutusturvan parantaminen ja oikeudenmukainen korvaustaso saattavat osaltaan motivoida valitsemaan siviilipalveluksen sijaan varusmiespalveluksen ja tämä saattaa lisätä myös naisten osallistumista vapaaehtoiseen maanpuolustukseen

hallitus on esityksellään uudistamassa voimassa olevaa sotilastapaturmia koskevaa täsmentämässä sen soveltamisalaa esityksessä täsmennetään sotilastapaturman ja palvelussairauden määrittelyjä niin että ne tulevat paremmin ja nimenomaan riittävän kattavasti korvattaviksi mielestäni on hyvä että tätä asiaa tarkastellaan uudestaan nyt jopa kolmenkymmenen vuoden jälkeen edellinen tarkastelu tehtiin

esimerkiksi kriisinhallinnan suhteen sitä ihmettelen laajemminkin jos aikaisempi lainsäädäntö ei ole riittävästi suojannut isänmaan palveluksessa olevan varusmiehen reserviläisen koulutettavan virka apua antavan vapaaehtoisen tai siviilipalvelusmiehen asemaa palvelusaikaisen loukkaantumisen tapahtuessa tai vamman pahentuessa miten tämä voi olla mahdollista että tätä ei ole aiemmin hoidettu kuntoon vaan meidän täytyy käsitellä sitä nyt täällä tämä osoittaa että vielä valmis hallituksen näistä ihmisistä on oikein tervetullut

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

ja valtiokonttori sekä henkilöstöjärjestöt ovat olleet tiiviissä yhteistyössä lainvalmistelutyössä jatkossa palveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet sekä palveluksesta johtuvien vammojen paheneminen on korvattava riittävän kattavasti erityisen hyvää laissa on psyykkisten vammojen nostaminen fyysisten vammojen rinnalle ja se että kriisinhallintatehtävästä palaavalle ehdotetaan oikeutta erityiseen psyykkiseen tukeen suomen sodissa sotineiden miesten mielen traumat jäivät usein kaiken avun ulkopuolelle sodan kauhujen ja kuolemanpelon vuoksi sotaneuroosista kärsineitä on suomessa ollut tuhansia ja näiden hoitamattomuus vaikuttaa varmasti vielä päivänä omassa sukupolvessani psykiatrista hoitoa ei ymmärretty eikä osattu silloin antaa nykyään onneksi tajutaan se että kenen tahansa mieli voi murtua raakuuksien edessä pikemminkin voisi kysyä että eikö ole epänormaalia se jos ihmisen mieli ei millään tavalla reagoisi kokemaansa kauhuun ja kuolemaan traumat tulevat pintaan usein vasta viiveellä ja sen vuoksi on hyvä että laissa ehdotetaan psyykkisen tuen koskevan takautuvasti myös ennen tämän lain voimaantuloa palveluksessa olleita pidän erinomaisena sitä että psyykkisen tuen saamisen kynnys tulisi olemaan matala eikä se edellyttäisi hakijalla tapaturmana tai palvelussairautena korvattavaa vammaa tai sairautta kenenkään ei pidä ensin joutua kokemaan avioeroa alkoholisoitua tai kärsiä unettomuudesta ja masennuksesta ja vasta pohjakosketuksen jälkeen päästä keskustelemaan traumoista ammattilaisen kanssa

kertautuessaan se muuttui jäytäväksi hitaaksi tylsistyttäväksi masentavaksi ihmistä kuluttavaksi silti suomessa psyykkisten häiriöiden syysuhteet sotaan kiellettiin on häpeällistä että sodissa psyykkisesti haavoittuneet sotilaat ja veteraanit eivät ole saaneet sotainvalidikorvauksia myös kynnys hakea korvausta psyykkisistä syistä on ollut erityisen korkea

hyvin samanlaiset toivon vilpittömästi että tämä tärkeä laki nyt vuosien odotusten jälkeen tulisi pikaisesti voimaan ja näin kaikkien kriisinhallintaan osallistuvien turva yhtenäistettäisiin yhtenäistettäisiin

joutua osaksi aktiivista hyökkäyksellistä sotatoimintaa varsinaisilla sotatoimialueilla siis joutua sotaan tällöin riskit ovat jotain ihan muuta kuin tarkkoihin riskianalyyseihin perustuvissa kriisinhallintaoperaatioissa siksi tämä laki ei sovellu käytettäväksi kv sotilasaputehtäviin toisin kuin kyseisen lain lakiesityksessä esitetään vaikka tätä tapaturmalakia ei ole lainkaan valmisteltu

vain siksi että sotilaiden pakottamiseen ulkomaille löydettäisiin edes joitakin myönteisiä perusteluja itse en kannata pakottamista vaan lähtemisen ulkomaisiin tehtäviin tulee jatkossakin perustua vapaaehtoisuuteen

jo käytännössä valmis runsaan vuoden ajan tämä kriisinhallintatehtävissä tapaturman tai palvelussairauden saaneiden korvaamista koskeva laki taitaa olla aika hyvässä kunnossa ja se on tietysti erinomainen asia sen sijaan tämä toinen esitys joka koskee pakollisessa varusmiespalveluksessa tai reserviläisharjoituksissa tai palvelussairauden saaneita on jäänyt puutteelliseksi ja toivoisin että sitä korjattaisiin ja täydennettäisiin eduskuntakäsittelyssä siihen pitäisi itse asiassa lisätä kriisinhallintatehtävissä palvelleiden lakiesityksestä yhdeksäs pykälä kymmenes pykälä ja yhdestoista pykälä sellaisinaan eli ne pitäisi lisätä tähän sotilastapaturmalakiin yhdeksäs pykälä koskee lisäkorvausta pysyvästä haitasta kymmenes pykälä kuolemantapauksen johdosta maksettavaa lisäkorvausta ja yhdestoista pykälä psyykkistä tukea ja hoitoa tällaisia pykäliä ei tuohon varusmiespalveluksessa loukkaantuneen lakiesitykseen sisälly siihen voitaisiin ottaa vielä sekin

kerroin esimerkiksi kaksi jollainen on kyllä vuosityöansioon liitetty kertoimena kolme sikäli kuin on kysymys tapaturmaeläkkeen ja perhe eläkkeen perusteena käytettävän vuosiansion vähimmäismäärästä aika usein on niin että tuo sairauspäivärahakausi jatkuu jopa vuoden ennen mahdollista eläkepäätöstä

puhemies tämä todellakin on tervetullut ja odotettu uudistus voikin kysyä miksi se annetaan vasta nyt tämä selkeyttää tilannetta ja toivon mukaan ja todennäköisesti vähentää monitulkintaisia tilanteita kun sanon että miksi vasta nyt niin nyt kun on perussuomalaiset hallituksessa meillä ovat ministerit panneet hihat heilumaan sosiaali ja terveysministeri ja puolustusministeri

niin päiväjärjestyksen tämän kohdan kuin seuraavankin kohdan niin sanotun lex lindströmin kohdalla perussuomalaiset ministerit saavat näin paljon hyvää aikaiseksi ja panevat tuulemaan niin kyllä se ihmetyttää että meidän puolueen kannatus ei tätä korkeammalla ole mutta kyllä uskon että kun tämä suomen kansalle kirkastuu että perussuomalaiset on hallituksessa se uudistava voima kansaa puolustava voima niin sitten todelliset gallupit eli eli vaalit kertovat jotakin aivan muuta tämä on tärkeää myös sikäli että kertausharjoituksissa olevien reserviläisten asemaan tulee turvaa samoin varusmiesten asemaan ja ennen kaikkea eikä vähimpänä ja viimeisenä on se että niin kuin edustaja heinonen sanoi olemme rauhanturvatehtävien suurvalta olleet jo kuusikymmentä vuotta ja omalta osaltaan tämä laki toteutuessaan auttaa sitä että myös jatkossa saadaan osaavia ja motivoituneita henkilöitä kriisinhallintatehtäviin

tämä on todellakin sellainen lakiesitys jonka ihan mielellään ottaa vastaan tätä on todellakin valmisteltu jo useamman vuoden ajan tänä vuonna sitä ei ole eikä tämän hallituksen aikanakaan käynnistetty mutta hyvä että se nyt saadaan maaliin se on erittäin hyvä asia että siellä on nyt sitten sitten mukana myöskin tämä psyykkinen puoli ja psyykkiset vammat satuin olemaan juuri silloin puolustusvaliokunnassa kun se lisättiin sinne erittäin kiva nähdä nytten että se on tässä lakiesityksessä edelleenkin mukana mutta se olisi hyvä jos tähän vielä saataisiin varusmiespalveluksessa tapahtuvat traumat ja onnettomuudet ja loukkaantumiset koska niitäkin on samoin kansainvälisissä tehtävissä kun ollaan kansainvälisissä tehtävissä kriisi tai sotatoimialueella joko tarkkailijana tai koulutustehtävissä ja siellä sattuu jotakin niin kyllä sellainenkin pitäisi korvata koska tuo kriisi ja sotatoimialueella oleskelu tahtoo olla vähän sellaista että mikään vakuutuskaan siinä ei tule matkaan koska tiedetään että se on aika vaarallista toimintaa se on erittäin hyvä että esimerkiksi rauhanturvaajat voivat nyt hakeutua vaikkapa heti kun kotoutuvat omasta palveluksestaan myöskin lääkärihoitoon ja saada myöskin traumoihinsa jonkinnäköistä apua se on nimittäin erittäin tavallista että jos on ollut rauhanturvaajana niin eivät ne ensimmäiset kuukaudet kyllä kauhean helppoja nukuttavia ole kyllä ne asiat elävät siellä mukana tästä täytyy kyllä antaa hallitukselle kiitos

se sitten on että tämä asia on saatu näin pitkälle että se on nytten viety maaliin sitä valmisteltiin tosiaan viime kaudellakin hartaasti

on helppo yhtyä niihin kiitoksiin mitä tässä on esitetty siitä että tämä laki nyt vihdoin valmistuu kuusikymmentä vuotta sitten ensimmäiset suomalaiset lähtivät kriisinhallintatehtäviin ja ja on todellakin korkea aika että me nyt saamme tämän lain ja nämä kriisinhallinnan veteraanit saavat apua ja tukea niihin vammoihin ja sairauksiin mitkä mahdollisesti aiheutuvat kun he ovat sekä sotilaallisissa että siviilikriisinhallintatehtävissä suomi on heidät sinne lähettänyt suomi on kantanut oman vastuunsa osallistumalla näihin erilaisiin kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin ja meillä on myös vastuu huolehtia niistä miehistä ja naisista jotka käytännössä tätä vastuuta siellä kentällä kantavat

miten tätä esitystä voimme vielä vielä parantaa ja edustaja taavitsainen kuvaili hyvin niitä psyykkisiä vammoja mitä helposti näissä tehtävissä syntyy on erittäin tärkeää että tämä psyykkinen tuki on tässä mukana ja on huolehdittava että se on riittävän kattava ja sitä saa myös myöhemmässä vaiheessa

nämä huolet jotka tässä keskustelussa on esitetty

ja vielä pyrimme parantamaan ja täydentämään tätä lakiesitystä

arvoisa rouva puhemies kyllä tästä iso kiitos kuuluu edellisen hallituksen puolustusministerille carl haglundille joka otti tämän mielestäni aika lailla sydämenasiakseen viedäkseen eteenpäin ja silloin nykyinen puolustusministeri jussi niinistö toimi puolustusvaliokunnan puheenjohtajana ja itse sain olla puolustusvaliokunnassa kyllä kiittäisin heistä kumpaakin ihan yhtä lailla tämän asian asian hoitamisesta ilman carl haglundia tämä ei olisi lähtenyt eteenpäin jussi niinistöllä oli valiokunnan puheenjohtajana merkittävä rooli siinä ja nyt sitten maaliin viemisessä tietysti sosiaali

yleisesti että tähän tähän rahat myös saadaan myös vaikeasti korvattavat ry joka on kriisinhallintaveteraanien vertaistukijärjestö ansaitsee kyllä ison ison kiitoksen se on järjestö johon ei pääse jäseneksi kuin vaikeimman kautta he ovat tehneet erittäin hyvää työtä tämän kokonaisuuden maaliin saamiseksi ja toivotaan että ne miehet ja naiset nyt tämän myötä myös tulevat saamaan apua

isä tai äiti on mukana siinä samassa operaatiossa pienille lapsille mutta myös aikuisille puolisoille saattaa tulla oireita joita pitää pystyä tukemaan ja hoitamaan ja apu pitää osoittaa myös sinne asti arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan antaa tukeni edustaja kivirannan esitykselle että varusmiespalveluksen ja reserviläisten koulutusjaksojen osalta myös lisätään muutama pykälä eli eli myös heidät lisätään vakavimpien vahinkojen ja onnettomuuksien korvausten piiriin

tämä on erittäin hyvä asia että nyt saadaan vihdoinkin vietyä maaliin tämä tämä tapaturma asia tähän pitäisi vain saada mukaan nytten se että varusmiespalveluksessa olevat ja siellä loukkaantuvat varusmiehet kuuluisivat myöskin tämän piiriin samoin tähän pitäisi saada mukaan se että jos ollaan kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi opettamassa opettamassa tai tarkkailijoina niin sellaisten henkilöiden pitäisi olla tämän piirissä sen takia että esimerkiksi yksityisiä tapaturmavakuutuksia ei juurikaan myönnetä sellaisille alueille missä tämmöistä koulutusta tapahtuu jos se siis tapahtuu sotatoimialueella tai ylipäätään kriisialueella eli erittäin tervetullut on tämä lakiesitys sitä voi kyllä kannattaa mutta toivon että siihen saadaan vielä lisättyä lisättyä nämä nämä asevelvollisuuttaan suorittavat nuoret miehet ja nuoret naiset sillä on merkitystä valitettavasti meillä tapahtuu onnettomuuksia tänä päivänä jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia on tapahtunut asevelvollisuusaikana tietenkään mikään laki ei tuo heitä takaisin mutta mutta helpottaa ehkä hieman jäljelle jäävien tilanteita ja ainakin siinä vaiheessa jos loukkaannutaan saadaan asiallista hoitoa ja päästään kuntoutumaan
arvoisa rouva puhemies edustaja tolppanen kyllä nämä teidän esille asiat tästä esityksestä löytyvät eli lakiuudistus täsmentää sitä että määritellään sotilastapaturma ja palvelussairaus eli nimenomaan varusmiesten mutta se mikä täältä puuttuu on tämä minkä edustaja kiviranta nosti esille elikkä esimerkiksi kuolemantapauksien korvaukset ja ne pykälät varusmiesten plus reserviläisten kertausharjoitusten osalta täältä puuttuvat tästä löytyy sen sijaan myös se että ja palvelussairauden korvaaminen kriisinhallintatehtävissä koskee myös sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä siviilikriisinhallintaan ja euroopan unionin rajaturvallisuusviraston toimintaan osallistuvia henkilöitä eli kyllä tässä on myös tämä koulutuspuoli huomioitu eli varsin kattavasti tähän nyt saadaan nämä kaikki naiset ja miehet jotka näissä kriisinhallintatehtävissä ovat kouluttajina taikka taikka muissa tehtävissä

arvoisa puhemies näitä tapaturmia ja palvelussairauksiahan ilmenee hyvin vähän lukumääräisesti pakollisessa varusmiespalveluksessa mutta ne ovat hyvin kipeitä tapauksia ja minusta ne pitäisi hoitaa aivan yhtä mallikkaasti kuin kriisinhallintatehtävissä vammautuneitten tai loukkaantuneitten asiat minusta kriisinhallintatehtäviä koskevassa lakiesityksessä olevat kolme pykälää yhdeksäs pykälä kymmenes pykälä ja yhdestoista pykälä pitäisi siis sisällyttää myös tähän sotilastapaturmalakiin nyt taitaa olla vuoden aikana tapahtunut laskujeni mukaan ainakin kolme varusmiesten kuolemantapausta ja minusta niissä pitäisi olla asiallinen korvaustaso joka ei budjettitaloudellisesti merkitse käytännössä juuri mitään
arvoisa puhemies toivottavasti olen tosiaan tulkinnut väärin koska minä tulkitsen sen sillä tavalla että jos ei olla varsinaisesti kriisinhallintatehtävissä vaan ollaan esimerkiksi tarkkailijana taikka ollaan kouluttamassa niin silloin tämä ei koskisi ja tarkoitin nimenomaan sellaista tilannetta mutta erittäin hyvä jos olen tulkinnut väärin

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on kannatettava sillä tämän avulla yli kuusikymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien tilanne helpottuu ja he pääsevät säällisesti ensin eläketuelle ja sitten myöhemmin eläkkeelle tämänhetkisessä työllisyystilanteessa näiden henkilöiden työllistyminen on lähes mahdotonta ja siksi tämä on inhimillinen esitys samalla vapautetaan te toimistojen resursseja ja vähennetään työmarkkinatuen kunnalle aiheuttamia menoja keskustelu siitä

millä nimellä tästä lakiesityksestä puhutaan on on mielestäni ihan turhaa edustaja taipale tämän aikoinaan oivalsi ja hyvin samantapaista määräaikaista lakia on jo aiemminkin käytetty joten on hyvä että tämä hallitus otti tämän asian hoidettavakseen hyödyntäen näitä aiempia kokemuksia siis kaikki kiitos tästä

hallitukselle mutta arvoisa puhemies muuten hallituksen toimet pitkäaikaistyöttömien tilanteen helpottamiseksi eivät ole olleet kovin kummoisia meillä alkaa olla jo ministeriön omankin arvioinnin mukaan tulossa pitkäaikaistyöttömyyden suomenennätys tässä asiassa ei taida olla edes kunnolla valoa tunnelin päässä näkyvillä pitkäaikaistyöttömyyden hinta on lähes yhdeksän miljardia euroa vuodessa eli ei voi olla kysymättä miten ihmeessä meillä on tähän varaa jokainen meistä ymmärtää että työpaikkojen luominen on se tärkein asia mutta olemme eri mieltä myös siitä miten näitä uusia työpaikkoja luodaan se on kuitenkin enemmän huomisen keskustelun teema näin uskon mutta työpaikkojen luomisen lisäksi meidän on myös pidettävä huolta työttömistä ja ja estettävä heidän yhteiskunnasta syrjäytymisensä sosialidemokraatit ovat esittäneet lukuisia ehdotuksia tässä asiassa ja mainitsen niistä nyt vain pari ensinnäkin kuntouttava työtoiminta tulisi kohdentaa sellaisille ihmisille jotka tarvitsevat kuntoutusta ja samalla kytkeä siihen kouluttautumismahdollisuus tällä hetkellä kuntouttavassa työtoiminnassa on henkilöitä jotka eivät sinne kuulu ja jotka samalla vievät paikan niiltä jotka tästä kuntoutuksesta hyötyisivät

työttömien terveystarkastukset tulee muistaa ja saada osaksi sote uudistusta paljon voitaisiin tehdä pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseksi jos tahtotila olisi yhteinen mutta monet hallituksen toimet valitettavasti toimivat ihan toiseen suuntaan erityisen huolissani olen siitä että hallitus on vähentämässä palkkatukityörahoitusta kolmannelta sektorilta ja tämän seurauksena järjestöjen mahdollisuudet työllistää työttömiä uhkaavat heikentyä dramaattisesti eri arvioiden mukaan järjestöistä uhkaa hävitä tuhansia työpaikkoja tällä hetkellä työvoimapolitiikan tulokseksi odotetaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja palkkatuettu työ esimerkiksi järjestöissä on pitkäaikaistyöttömälle usein väylä edetä näille avoimille työmarkkinoille mutta toisaalta meidän pitäisi hyväksyä se tosiasia etteivät kaikki

yllä nykyisillä työvoiman tuottavuus ja tulos odotuksilla avoimille työmarkkinoille järjestöt painottavat omassa toiminnassaan sosiaalisia näkökulmia ja julkisin varoin tuettu työllistämistoiminta antaa niille mahdollisuuden joustaa näissä tuottavuus ja tulosodotuksissa pitkäaikaistyöttömälle itselleen työskentely kolmannella sektorilla antaa mahdollisuuden olla merkityksellinen osa yhteiskuntaa ja samalla se tukee oman elämän hallintaa monella tavalla ja estää syrjäytymästä kolmannella sektorilla tehdään usein sellaisia tehtäviä joita mikään muu taho ei yhteiskunnassa hoida näistä mainittakoon esimerkiksi pienimuotoinen kotiapu kaupassa käynti erilaiset kuljetustehtävät lumenluonti näkövammaisten lukupalvelu ja lastenhoitoapu

korkea aika ruveta ajattelemaan työstä uudella tavalla eli työn roolin uudel leenajattelu ja organisointi on nyt tarpeen jotta tämänkaltainen tarpeellinen työ yhteiskunnallisesti hyödyllinen työ ja sitten työttömyyden hoito saadaan kohtaamaan

puhemies tässä lakiesityksessä nyt taas konkretisoituu se ketkä puhuvat ja kenestä on tekoihinkin tarvittiin perussuomalaiset hallitukseen että tämä laki saatiin etenemään demarit ovat olleet hallituksessa pitkin historiaa mutta vasta kun perussuomalaiset olivat ensimmäistä kertaa hallituksessa alkoi tapahtua sdp on ollut tälle ajatukselle myötämielinen mutta heidän työministereistään ei ole ollut käytännön toteuttajaksi pelkät ehdotukset eivät auta ketään kuten entinen sosialidemokraattinen kansanedustaja ilkka taipale sanoi yleisradiolle kahdeskymmenestoinen kahdeksatta kuulin että aiemmat ministerit tarja filatov ja lauri ihalainen olisivat antaneet tukensa tälle hommalle mutta silloin kun he ovat olleet ministereinä aloitteellisuus ei ollut heidän käsissään perussuomalaiset ovat ottaneet asian

toisaalta alkuunsa ihan sieltä kokoomuksen oikealta laidalta vai muistanko oikein että jopa aivan ministeritasolta tuli äänenpainoja että tämä vaikuttaisi työllisyyteen negatiivisesti tai tästä tulisi jokin automaatti eihän kertaluontoinen laki voi automaatti olla enkä voi muutenkaan käsittää tällaista puhetta sillä onhan se jo ihmisarvoa alentavaa että lähellä eläkeikää olevia yli viisi vuotta työttömänä olleita henkilöitä juoksutetaan työharjoitteluun tai työvoimakoulutukseen kun työllistymisen mahdollisuuksia ei käytännössä ole riippumatta henkilön omista työhaluista mielestäni hallituksen toimien täytyy perustua tosiasioiden tunnustamiseen ja tämä lakiesitys on hyvä esimerkki siitä miten niitä tosiasioita voidaan tunnustaa

puhemies kysymyksessä on monessa mielessä historiallinen asia tässä yhdistyvät inhimillisyys ja järkevä asioiden hoito jokainen tietää että kuusissakymmenissä olevaa on miltei mahdoton työllistää erilaisilla työllistämistoimenpiteillä ja työllistämistoimenpiteiden kohteena olo on monen kohdalla merkinnyt nöyryyttämistä ja tästä onneksi tämän myötä päästään eroon äsken edustaja mäkelä ansiokkaasti kuvasi sitä kuinka perussuomalaiset tekee ja sdp tyytyy puhumaan ja tämän todellakin tämän asian eräänlainen isä ilkka taipalekin on avoimesti julkisuudessa tunnustanut hänhän sanonut muistini mukaan myös jotenkin siihen suuntaan että sdp pani tätä asiaa liikkeelle mutta ei vienyt sitä riittävällä tarmolla ja intensiteetillä eteenpäin oli hyvin hämmästyttävää että kun edustaja mäkisalo ropponen ei löytänyt

kritikoitavaa niin hän otti sitten muut hallituksen laiminlyönnit työllistämisasioissa esille ja toi hyviä asioita esiin mitä pitäisi tehdä mikä oli sosialidemokraattien pitkä

pitkäaikaistyöttömien eläketuki ei olisi linjassa eläkkeellejäämisiän nostamisen ja työurien pidentämistä koskevien tavoitteiden kanssa näin vastasi perussuomalaisten sosiaali ja terveysministeri keväällä kun sdpn työelämä ja tasa arvovaliokunnan eduskuntaryhmänä teimme hänelle kirjallisen kysymyksen siitä voitaisiinko nyt tämä lex taipale tai lex lindström ihan sama mikä se nimi sitten loppujen lopuksi on eläkelaki toteuttaa en tiedä mikä sai hallituksen pään kääntymään mutta olen iloinen siitä että se kääntyi koska tämä laki todellakin säästää työhallinnon resursseja joten se ei ole mitenkään kovin kallis ja se ennen muuta tuo inhimillisemmän ratkaisun niille hyvin pitkään työttömänä olleille ihmisille joiden työllistymismahdollisuudet ovat käytännössä miinusmerkkiset

muistan sen varsin hyvin koska silloin sosiaali ja terveysministerinä oli sinikka mönkäre jonka kanssa istuimme yhteisessä huoneessa ja juristiavustajien kanssa käytännössä kirjoittelimme noita pykäliä koska silloin valmista mallia ei vielä ollut se tuotiin silloin kaksituhatta luvun puolessavälissä eduskuntaan ja silloin

jonka mallia ilkka taipale itse on ollut lääkärinä luomassa ja autetaan ihmisiä eläkkeelle tehdään niitä vaikeampia terveydellisiä neurologisia tutkimuksia jotka osoittavat mikä on se syy jolla voi sitten ihan oikeasti päästä työkyvyttömyyseläkkeelle ja tuonkin järjestelmän kautta moni ihminen on eläkeratkaisun saanut

mukaan kuuluisivat työkyvyttömyyseläkkeelle mutta tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä ei ole koskaan ollut suomessa niin suuri kuin nyt yli kolmekymmentäviisi prosenttia ja se jatkaa ennusteen mukaan kasvuaan tulevina vuosina ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä on tänä vuonna satakaksikymmentäviisituhatta eli kuudentoistatuhannen enemmän kuin viime vuonna

tämä eläketukimalli on yksi hyvä ratkaisu koska se auttaa muutamaa tuhatta henkilöä mutta tämän muutaman tuhannen lisäksi meillä on todellakin satakaksikymmentäviisituhatta ihmistä joiden työttömyys on pitkittynyt ja heistä iso osa tarvitsee enemmän apua kuin he tällä hetkellä saavat nyt he ovat saaneet avukseen lähestulkoon ainoastaan työttömyysturvan leikkauksia väheneviä työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja ja ainoastaan lähestulkoon aktiivisena toimenpiteenä kuntouttavaa työtoimintaa koska tämä hallitus on päättänyt että ensi vuonna esimerkiksi

sieltä ainakin tällainen typerä katto poistettaisiin ja järjestöt voisivat olla pitkäaikaistyöttömien apuna niin kuin ne tähänkin asti ovat voineet olla

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on niille noin viidelletuhannelle pitkäaikaistyöttömälle joita se koskee todellakin inhimillinen ja hyvä ratkaisu me kaikki tiedämme ja niin tietävät he itsekin että työllistyminen heidän kohdallaan on hyvin epätodennäköistä ja siksi on hyvä että he pääsevät eläkkeelle mutta kuten tässä edellä todettiin me olemme tilanteessa jossa pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut toivon että pystyisimme löytämään semmoisia pysyviä ratkaisuja jotta tämäntyyppinen tietynlainen armahdus iäkkäille pitkäaikaistyöttömille ei tulisi tavaksi joka tehdään kymmenen vuoden välein kuten tässä kuulimme sen sijaan meidän pitäisi aktiivisesti ruveta etsimään niitä keinoja miten voimme luoda toimivat välityömarkkinat miten voimme huolehtia siitä että esimerkiksi järjestöt joilla on paljon tekemätöntä työtä voivat työllistää nykyistä paremmin ja voivat työllistää sentyyppisiä

me tiedämme että järjestöjen erilaiset työllistämishankkeet ovat olleet monelle pitkäaikaistyöttömälle se väylä millä he ovat sitten myöhemmin onnistuneet pääsemään myös avoimille markkinoille ja siksi on äärimmäisen tärkeää että me panostamme

näitä välityömarkkinoita tukea mutta se kuitenkin on inhimillisempi ratkaisu näille työttömille samoin kuin myös mahdollistaa sen että moni työ joka ei taloudellisessa mielessä ole kannattavaa tulee tehdyksi koska sellaista työtä meillä on paljon ja erityisesti kolmannella sektorilla mutta myös julkisella sektorilla siksi itse olen olen hyvin pettynyt tähän nykyiseen tilanteeseen jossa työllistymismäärärahoja on leikattu ja vaikka se puute on tällä hetkellä hyvin tiedossa ja esimerkiksi palkkatukimäärät ovat ovat vähentyneet ja palkkatukeen ei pysty enää saamaan kuin korkeintaan kuuden kuukauden pätkiä vaikka tarve olisi paljon suurempi niin siitäkään huolimatta hallitus ei lisäbudjetissaan osoittanut lisämäärärahoja tähän työllistämiseen se on kyllä se keino joka tulisi aktiivisesti ottaa käyttöön jotta meidän pitkäaikaistyöttömillä olisi polku millä he pääsevät ensin ensin ehkä työllistämistöihin ja sitä kautta ainakin osa pystyisi etenemään myös avoimille markkinoille kuten sanoin vaikka sinänsä tämä tämä lakiesitys on erittäin hyvä inhimillinen ja oikeudenmukainen niille tällä hetkellä pitkään työttöminä olleille ikääntyneille toivon todella että tämä tämä ei ole se ainoa keino millä me huolehdimme ikääntyneistä pitkäaikaistyöttömistä tulevaisuudessa

arvoisa puhemies niin kuin täällä on todettu meillä on edelleen tämä korkea työttömyysluku ja on pitkäaikaistyöttömiä nuorisotyöttömiä ja näin

toteutti toisin sanoen kyseessä on niin sanottu lex lindström jossa erityisen vaikeaan työmarkkina asemaan joutuneille ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille työntekijöille maksettaisiin jatkossa eläketukea hallitus siis esittää että eläketuki olisi kertaluonteinen ratkaisu jolla turvattaisiin tuen piiriin kuuluvien henkilöiden toimeentuloa ennen heidän siirtymistään vanhuuseläkkeelle tätä eläketukea ruvettaisiin maksamaan ensi vuoden kesäkuun alusta lähtien eläketukea voisivat täten hakea kuusikymmentä vuotta täyttäneet viisi vuotta lähes yhtäjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt eläketuen edellyttämä kuudenkymmenen vuoden ikä olisi tullut täyttää ennen ensimmäinen syyskuuta kaksituhattakuusitoista eläketuen piirissä olisivat siis ennen ensimmäinen syyskuuta henkilöt eläketuen myöntäminen edellyttäisi käytännössä noin viiden vuoden työttömyyttä työttömyysaikaan luettaisiin myös esimerkiksi sairauspäivärahalla sairauspäivärahalla oltu aika tuki olisi määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen eli seitsemänsataakuusikymmentäkuusi euroa kuukaudessa vuoden kaksituhattakuusitoista tasossa kun otetaan lisäksi huomioon muutosten vaikutus vaikutus asumistuen määrään sekä verotukseen keskimääräisen eläketuen saajan nettotulot lisääntyisivät noin kahdellasadalla eurolla kuukaudessa etuus rahoitettaisiin valtion varoista ja siihen ei sisältyisi työeläkettä eläketukea maksettaisiin korkeintaan kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään eli kuudenkymmenenviiden vuoden ikään saakka ensi vuonna eläketukea maksettaisiin runsaalle viidelletuhannelle henkilölle kuukaudessa eläketuki ei olisi kansaneläkelaissa tai työeläkelainsäädännössä tarkoitettu eläke verolainsäädännössä todettaisiin kuitenkin erikseen että eläketukeen sovellettaisiin eläkettä koskevia säännöksiä verotuksen eläketulovähennyksen osalta olisi oikeus myös eläkkeensaajan asumistukeen kansaneläkelain mukaiseen lapsikorotukseen sekä eläkettä saavan hoitotukeen ja tästä toimeenpanosta vastaisi kela tämä on pieni askel monelle tuhannelle apua tarvitsevalle

puhemies edustaja kivelälle hän on kyllä jo poistunut täältä mutta haluan kuitenkin todeta kyllä minä omassa puheenvuorossani oikein lämpimästi kiitin tästä lakiesityksestä mutta tämä lakiesitys ei poista kasvavaa pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa ja kyllä siitä ongelmasta pitää myöskin tässä salissa useammassakin kohdassa puhua viime kaudella pidettiin huolta siitä ettei pitkäaikaistyöttömyys repeä tällä tavalla käsiin niin kuin nyt tapahtuu tämä tapahtui muun muassa välityömarkkinoiden tukemisen avulla ja ja se mahdollisti sen että nekin ihmiset jotka eivät avoimille työmarkkinoille pystyvät mahdollisimman usein työskentelemään esimerkiksi juuri järjestöissä ja nyt kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin tämän hallituksen päätösten perusteella näitä työpaikkoja häviää tuhansia ja taas tuhansia ja nämä ihmiset jäävät tyhjän päälle heitä uhkaa nyt sitten syrjäytyminen yhteiskunnasta ja se kyllä on kallista kaikella tavalla tämän välityömarkkinoiden kehittämisen yhtenä ongelmana on varmaan myöskin se asenne joka tulee esille myöskin tässä suuressa salissa silloin tällöin kun täällä puhutaan tempputyöllistämisestä ei haluta nähdä välityömarkkinoiden yhteiskunnallisesti ja yksilön elämänhallinnan kannalta myönteisiä vaikutuksia ja ja ajatellaan että että tämä on vain turhaa jonninjoutavaa leikkimistä mutta kun minä olen itse näiden pitkäaikaistyöttömien kanssa keskustellut niin he kokevat niin kuin myöskin työnantajat ja järjestöt kokevat että että he tekevät oikeata tarpeellista työtä ja he ovat erittäin loukkaantuneita kun puhutaan tempputyöllistämisestä koska he eivät koe olevansa tempputyöllistettyjä kukaan ei halua olla tempputyöllistetty meidän olisi syytä myöskin muuttaa kielenkäyttöämme ja asenteita tätä asiaa kohtaan

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen lakiesitys lex lindströminkin nimeä kantava lakiesitys on saatu tänne eduskuntaan ja vihdoinkin pitkäaikaistyöttömille annetaan kunniakas mahdollisuus siirtyä arvokkaasti eläkkeelle todellakin

sitä ennen syntyneet pitkäaikaistyöttömät päästetään eläkkeelle tämän eläketukijärjestelyn kautta joka on hieman monimutkainen mutta tästä täytyy kyllä työministeri lindströmille antaa kymmenen pistettä ja vielä ekstrapisteet päälle kun hän on sitkeästi ajanut tätä asiaa läpi ja aivan aivan oikein kuten tämän keskustelun aikana olemme jo kuulleet

annetaan tälle ihan kunniakkaasti nimi lex lindström ja siinä samalla lämpimästi muistamme veteraanikansanedustaja ilkka taipaletta hän tämän asian kyllä kieltämättä aikanaan toi vahvasti esille ja silloin ihmettelin että miksi ei voisi antaa suoraan tätä armahdusta näille pitkäaikaistyöttömille mutta nyt se sitten tulee ja siitä nauttikaamme täysin rinnoin että tämä asia saadaan ennen joulua pakettiin kun nyt tämän keskustelun aikana on nostettu esille että miten me

torjumaan arvoisa rouva puhemies niin esitän pari sellaista keinoa mitkä olisivat hyviä tämän ongelman ratkaisuksi ensinnäkin

koko suurta suomea koko pinta alaltaan kaikkia suomen eri

tässä on helposti menty sellaiseen ajatteluun että tämä olisi muka maaseudun ongelma että siellä on sellaisia hiljaisia ihmisiä jotka ovat joutuneet työttömyysputkeen jo kauan kauan sitten eivätkä ole työpaikkaa saaneet näitä samanlaisia viimeaikaisia tilastoja kyllä niin tarkkaan katsonut mutta veikkaan on kaupungeissa yhä enemmän mutta joka tapauksessa se ratkaisu tähän ongelmaan on siinä että vihdoin ja viimein lähdemme hallituksen viitoittamalla tiellä yhä rohkeammin liikkeelle järjettömän byrokratian purulla voisin kertoa kotikunnastani yhden esimerkin ihan tältä viikolta me olemme siellä erään hankkeen tiimoilta olleet aktiivisesti kuntana liikkeellä mitä on tapahtunut viranomaisen polulla valtava vastustus kaikin mahdollisin keinoin mitä mielikuvituksellisimpia syitä on keksitty että sitä ei saa toteuttaa ja onhan tämä nyt merkillistä että valtion viranomaiset itse estävät työllisyyden parantamista ja näin tukevat vahvasti työttömyyden syntyä kyllä pitää suomen eduskunnan ottaa nyt ihan oikeasti vahva ote suomen kehityksen parantamiseksi koska eihän se nyt voi olla niin että viranomaiset estävät hyviä laillisia hankkeita sen takia että jotkut luonnonsuojelujärjestöt ovat sitä mieltä että tätä ja tuota ei saa tässä maassa tehdä mistään luonnon pilaamisesta vaan kysymys on rakentamisesta mutta kun keksitään mitä mielikuvituksellisimpia syitä sen takia että voitaisiin estää nämä hankkeet ja saada ihmisille töitä niin tuntuvat näin eduskunnan puhujakorokkeelta kovin vastenmielisiltä minulle joka olen yrittänyt parhaani mukaan maaseudun kuntien tilannetta parantaa tässä maassa varmaan sama koskee näitä suuriakin kaupunkeja että jospa suomi vihdoin ja viimein rupeaisi esimerkiksi näissä luonnonsuojeluasioissa olemaan vähän järkevämpi ja antamaan lupia meillä tällä hetkellä erilaisissa lupaprosesseissa lupaprosesseissa seisoo satoja ellei tuhansia hankkeita

täytyy antaa pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus jäädä arvokkaasti eläkkeelle hyvä näin mutta pitää arvoisa rouva puhemies lopuksi muistaa myös se että kun pitkäaikaistyötön jää eläkkeelle niin hänen eläketurvansa on lähes olematon kun pitkäaikaistyöttömyysaika on vienyt häneltä sen eläketurvan lähes nolliin ei ole kertynyt sitä eläketurvaa totta kai takuueläke tulee tietyssä vaiheessa vastaan mutta kun on pitkäaikaistyötön niin ei hän sitä eläketurvaa ole hankkinut miten hän olisi sitä hankkinut kun sitä työtä ei ole ollut tämän takia suomen eduskunnan olisi syytä nyt pikkusen terästäytyä tässä asiassa ja armahtaa omat kansalaisensa niin että annetaan järjettömälle lupabyrokratialle vihdoinkin lopputili ja ruvetaan tekemään tässä maassa oikeasti töitä kun tuota aikaisempaa tämän tämän päivän keskustelua seurasi niin mikä oli lopputulos siitä kun esitetään erilaisia hankkeita niin kyllä on mitä mitä kummallisimpia syitä minkä takia niitä ei saisi tehdä toivon että tässä suomen eduskunnassa löytyy nyt sitä selkärankaa niin paljon että vihdoin ja viimein pyhälle byrokratiukselle annetaan lopputili ja ruvetaan tässä maassa oikeasti töihin
oliko edustaja filatovilla

kommentoinut että ilkka taipale ansaitsee kyllä todellakin kiitoksen siitä että hän on näitä malleja kehittänyt sekä tästä jossa eläketuen avulla pääsevät pitkäaikaistyöttömät kertaluonteisesti tietyn työttömyysjakson jälkeen eläkkeelle että sitten eläke on mahdollisuus mallista jossa on avustettu ihmisiä eläkkeelle mutta sen sijaan hän muistaa hiukan väärin koska kahdeskymmeneskahdeksas ensimmäistä kaksituhattaviisi säädettiin laki eräiden pitkäaikaisesti työttömänä olleiden henkilöiden eläketuesta ja se on kyllä jos ei nyt sukulainen serkku niin voisi sanoa että oikeastaan veli tai sisko tälle laille joka meillä nyt on käsittelyssä ainoa ero on se tehty tällaista erityisjärjestelyä vaan nämä ihmiset ihan oikeasti pääsivät eläkkeelle nythän käy niin että että tässä tullaan takuueläkkeen piiriin jolloin tuo raha jonka takuueläkkeenä saa ei ole kovinkaan paljon suurempi kuin se mikä on työmarkkinatuki mutta onneksi siihen liittyy eläkkeensaajan asumistuki ja verovähennykset ja muut jotka sitten sitä tosiasiallista toimeentuloa parantavat

arvoisa rouva puhemies tämä lex taipaleen jatko mikä nyt on tulossa on tietenkin erittäin hyvä asia olisi vain toivottavaa että se olisi hieman pitempi kuin kertaluontoinen asia koska pitkäaikaistyöttömyys jatkaa näköjään nousuaan ja pitkäaikaistyöttömiä tulee olemaan vielä kuuden vuoden päästäkin ja olisi hyvä että ihmiset pääsisivät jonkinlaiselle hieman paremmalle paikalle kuin missä roikkuvat löysässä hirressä tämä tuki on siis määrältään nyt tosiaankin takuueläkkeen suuruinen eli seitsemänsataakuusikymmentäkuusi euroa kahdeksankymmentäviisi senttiä kuukaudessa se ei ole suurensuuri mutta kun siihen otetaan huomioon sitten asumistuki ja verotus niin laskelmien mukaan keskimäärin käteen jää kaksisataa euroa enemmän kuukaudessa kuin aikaisemmin onhan se toki iso raha mutta aika pieni raha se on niissä rahoissa mitä me olemme täällä tulonsiirtoja tehneet esimerkiksi tässä apteekkiverotuksen suhteessa missä annetaan neljätuhattaseitsemänsataa euroa kaksisataakolmekymmentäviisituhatta euroa vuodessa tienaaville apteekkareille mutta parempi tämäkin ei mitään ja mukaanhan nytten pääsee yli viisituhatta henkeä eli viisituhattakolmesataa henkilöä se mikä tässä on ehdottomasti hyvä asia on se että kunnat säästyvät näiltä osin sakkomaksuista nämä sakkomaksut olisi muutenkin hyvä valjastaa työllistämiseen on ihan järjetöntä maksaa niitä valtiolle takaisin kuntien pitäisi saada käyttää niitä ihan oikeaan työllistämiseen ja työpaikkojen luomiseen ilman ilman rahaahan työpaikkojen luominen ei onnistu toki täytyy sanoa että jos puhutaan tällaisesta eläkkeelle pääsystä niin kuin nyt joka ei ole oikea eläkkeelle pääsy vaan tämä on siis takuueläkkeen suuruinen eläke joka tulee ihmisille niin tässä on joka tapauksessa varottava sellaista asiaa että tästä ei tule semmoinen hyväksikäytön väline että katsotaan että pääset sitten kuitenkin tuolle eläkkeelle kun vielä vuoden tässä jaksat olla työttömänä mutta tämä on tietysti vasta siinä vaiheessa jos tästä saadaan sellainen joka ei ole vain kertaluontoinen asia kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että tämähän antaa nyt työvoimatoimistoille lisää resursseja työvoimatoimistot voisivat nyt keskittyä työllistämiseen siihen heillä ei tällä hetkellä oikein ole mahdollisuutta varsinkaan kun tähän lisätään nämä kolmen kuukauden välein tapahtuvat työttömien kuulustelut siitä onko tullut tehtyä kahdeksantoista tuntia velvoitetyötä

ja työn välittämistä toki työvoimatoimistot tekevät työtä tälläkin hetkellä varsinkin näitten työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden osalta mutta olisi erittäin toivottavaa että siellä olisi työnvälitystä eikä työnvälitystä ihan loppuun saakka yksityistettäisi yksityisille firmoille niin kuin tällä hetkellä vaikuttaa käyvän kaikkinensa voisi sanoa että tämä hallitus voisi tutustua myös muihin sosialidemokraattien lääkkeisiin kun puhutaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta lainaan tässä nyt suoraan edustaja filatovin blogista pientä pätkää työmarkkinatuesta tulee tehdä aktiivinen työllistämisraha rinteen mallin mukaisesti mukaisesti jotta te toimistojen resurssit saadaan työnvälitykseen on todella oikeassa rinteen malli on malli joka kannattaisi ottaa käyttöön se edesauttaisi työllistymistä sen lisäksi omaehtoiseen opiskeluun pääsyn kriteereitä pitää helpottaa on aina parempi opiskella kuin olla pelkän työttömyysturvan varassa ja tätä omaehtoista opiskeluahan tämä hallitus nyt haluaa jostain kumman syystä vähän suomia sitä pitäisi tukea koska se on kaikki eteenpäin kaikki opiskelu on eteenpäin kaikki sellainen mikä lisää ammattitaitoa lisää osaamista on sitä mitä meidän meidän pitää tukea ja mille pitää antaa

sitä mieltä että olisi todella todella rohkeaa ja hienoa tältä eduskunnalta jos se pystyisi tekemään tätä työtä yli poliittisten rajojen että se otettaisiin sellaiseksi yhdeksi prioriteetiksi minkä eteen tehdään yhdessä töitä koska se parantaa koko kansantaloutta se parantaa meidän ja meidän lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudennäkymiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia yksin ei kukaan täällä pärjää tässä tarvitaan toinen toistemme tukea ja on parempi että puhutaan yhteisistä asioista eikä kinailla siitä mikä minkäkin lain nimi on

arvoisa puhemies en itse kannata sukupuolineutraalia avioliittoa tai näitä siihen liittyviä lakimuutoksia mielestäni valiokunnan pitäisi jäädyttää tämän asian käsittely ainakin niin pitkäksi aikaa kunnes tämä eduskunta on aito avioliitto kansalaisaloitteeseen otan nyt tässä kuitenkin kantaa tähän lakiesitykseen sellaisena kuin se on faktisesti esitetty ja mikä on sen lainsäädännöllinen tilanne julkisuudessa on jo ehditty voivottelemaan sitä että isät olisi tässä esityksessä nyt jotenkin unohdettu mielestäni tässä sotketaan nyt puuroja ja vellejä keskenään koska eihän tässä laissa ole kysymys isän asemasta vaan kuten esittelytekstistä selviää tehdään välttämättömiä muutoksia edellisen hallituksen hyväksymän sukupuolineutraalin avioliittolain johdosta joka astuisi tällä tietoa voimaan kaksituhattaseitsemäntoista alusta pidän hyvin ikävänä tätä tehokeinoa jolla julkisuudessa ajetaan sukupuolineutraalia agendaa verhoamalla se isyyden ja äitiyden taakse onhan se tietenkin kekseliästä kukapa näitä käsitteitä vastustaisi totuus takana on kuitenkin toinen niin tässä keskustelussa kuin äitiyslaissakin

arvoisa puhemies tuon eduskunnan käsittelyyn hallituksen yhdessä päättämän säästön opintotukeen säästöjen taustalla on taloutemme vakava tila elämme edelleen raskaasti velaksi nuorten sukupolvien kannalta on aivan ratkaisevaa että pystymme kääntämään taloutemme suunnan ja vahvistamaan työllisyyttä koulutusjärjestelmämme ehdoton vahvuus on se että jokaisella lapsella on tasa tasa arvoiset mahdollisuudet korkeatasoiseen maksuttomaan koulutukseen perheen varallisuudesta riippumatta tästä tulemme huolehtimaan jatkossakin opintotukilain muutokset on valmisteltu pääosin selvitysmies roope uusitalon esitysten mukaisesti hänen tehtävänään oli arvioida erityisesti opintotukijärjestelmän vaikutusta eri taustoista tulevien opiskelijoiden mahdollisuuksiin kouluttautua ja hakeutua korkeakouluopintoihin esityksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasot ehdotetaan yhtenäistettäväksi toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten että opintoraha on enintään pilkku kaksikymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa eri koulutusasteiden opiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi vanhempien tulot eivät enää jatkossa vaikuta itsenäisesti asuviin kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaisiin toisen asteen opiskelijoihin tämä on tervetullut muutos toisen asteen opiskelijoille jotka ovat olleet heikommassa asemassa opintotukijärjestelmässämme opintolainan valtiontakauksen määrä nousee neljästäsadasta eurosta kuuteensataanviiteenkymmeneen euroon kuukaudessa suomessa opiskelevalla ja seitsemästäsadasta eurosta kahdeksaansataan euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle kahdeksantoista vuotiaiden takauksen määrä nousee kahdestasadastakuudestakymmenestä eurosta kolmeensataan euroon jatkossakin määräajassa opintonsa suorittaneen opiskelijan lainasta osa maksetaan valtion varoista opintolainahyvityksenä pidän tärkeänä että nämä kannustimet säilyvät opintotuessa

kuuden lukuvuoden korkeakouluopintoihin opiskelijoiden tukiaikaa on mahdollista jatkossakin pidentää sairauden tai muun painavan syyn vuoksi jokaiselle taataan mahdollisuus opintojen suorittamiseen opintotuen on säilyttävä jatkossakin turvallisena tapana opintojen rahoittamiseen siksi opintotuen turvaelementit kuten opintolainan koron pääomittaminen opiskeluaikoina ja pienituloiselle opintovelalliselle maksettava korkoavustus ovat käytössä jatkossakin lisäksi opintolainan valtiontakauksen myöntämisehtoja muutetaan niin että opiskelijan saama maksuhäiriömerkintä ei enää jatkossa estä valtiontakauksen myöntämistä

viiteen prosenttiin asumislisän piirissä olevat opiskelijat siirtyvät pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin jatkossa asumisen tuki kohdistuu erityisesti niille opiskelijoille joiden asumisen kustannukset esimerkiksi suurissa kaupungeissa ovat korkeat ulkomailla vuokralla asuvat opiskelijat sekä suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat oppilaitoksen asuntolassa asuvat opiskelijat jäävät asumislisän piiriin jatkossakin odotan keskustelua tästä tästä esityksestä teiltä arvoisat edustajat vaikka kello on jo paljon

arvoisa puhemies kuten hallituksen esityksen perusteluissakin todetaan on opintotuen tarkoituksena turvata opiskelijan opiskeluaikainen toimeentulo opiskelijoilla tulee muiden kansalaisten tavoin olla oikeus elämiseen riittävään toimeentuloon jo tällä hetkellä opiskelijat ovat käytännössä ainoa väestöryhmä joka pakotetaan ottamaan velkaa perustoimeentulonsa turvaamiseksi riittävä ja kannustava opintotuki myös edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua sekä opintoaikojen lyhentämistä lisäksi opintotuen tulee edistää tasa arvoisia koulutusmahdollisuuksia opintotukeen on luvun aikana tehty niin isoja kuin pieniäkin muutoksia jatkuvan mullistuksen kohteena oleva oleva opintotuki ei täten ole kohdellut eri aikoihin aloittaneita opiskelijoita tasa arvoisesti ja yhdyn niiden opiskelijajärjestöjen näkemyksiin joiden mukaan tämä tapa käsitellä opintotukea ei myöskään ole edustanut hyvää hallintotapaa ja nyt mennään taas hallitus esittää suurinta yksittäiseen etuuteen kohdistuvaa leikkausta juuri opintotukeen yksittäiseltä opiskelijalta hallitus leikkaa yli kahdeksankymmentäkuusi euroa kuukaudessa ja pitkällä tähtäimellä hallitus haluaa säästää yli satakaksikymmentä miljoonaa opintorahasta se on lähes saman verran kuin hallitus käyttää suurituloisille yrittäjille kohdistuvaan yrittäjävähennykseen jolla ei hallituksenkaan mukaan olemaan juuri mitään työllisyyttä tai yrittäjyyttä edistäviä vaikutuksia hallituksen esittämät leikkaukset opintotukeen tulevat toteutuessaan vaarantamaan opiskelijan toimeentulon lisäämään opiskelijoiden työssäkäyntiä ja sitä kautta pidentämään opintoaikoja tämän vahvistaa myös elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen lokakuun puolessavälissä julkaisema tutkimus jossa todetaan että opintotukiuudistus tulee pidentämään opiskeluaikoja arviolta ainakin kuukaudella opiskelijaa kohti se tarkoittaa samalla että vaikutukset julkistalouteen jäävät arviota pienemmiksi lisäksi hallituksen opintotuen leikkaukset heikentävät ihmisten tasa arvoisia mahdollisuuksia osallistua korkeakoulutukseen vasemmistoliitto pitää hallituksen opintotukileikkauksia lyhytnäköisinä ja kohtuuttomina on käsittämätöntä että opintorahaa leikataan yli neljänneksellä samaan aikaan kun opintotukiaika lyhenee kymmenellä kuukaudella opiskelijat ovat jo nyt yhteiskunnan pienituloisin ryhmä ja heidän suurin opintoja hidastava tekijä on heikko toimeentulo nuorten aikuisten pienituloisuus on muita ikäryhmiä syvempää ja yleisempää korkeakouluopiskelijoiden opintorahan leikkaaminen lähes sadalla eurolla tekee pelkällä opintorahalla ja asumisen tuella elämisen opiskelijalle käytännössä mahdottomaksi nuorten aikuisten ja erityisesti opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat viimeisten vuosien aikana olleet kasvussa opintoaikojen kiristykset yhdistettynä pieneen toimeentuloon ja työskentelyyn riittävän tulotason varmistamiseksi luovat monille paineita ja stressiä tämä tukiuudistus heikentää tilannetta entuudestaan opiskelijoiden tuloja leikataan roimasti ja lainapakkoa vahvistetaan aikana jolloin työllistymisnäkymiin ja valmistumisen jälkeiseen tulotasoon liittyy hyvin paljon epävarmuustekijöitä lainapainotteisuuden lisäämisen vaara on että suurta lainataakkaa pelkäävät ihmiset eivät hakeudu korkeakouluihin tai se johtaa korkeakoulutuksen eriarvoistumiseen ja suomen osaamisresurssien heikkenemiseen kuten selvitysmies roope uusitalon keväällä julkaistussa raportissakin todetaan voi pelko velkaantumisesta opiskeluaikana olla suurempi pienituloisista perheistä tulevilla opiskelijoilla jotka eivät voi luottaa vanhempien mahdollisuuteen tai halukkuuteen tukea opiskelijoita taloudellisesti siinä tapauksessa että opinnot jäävät kesken opintojen menestyksellisen menestyksellisen suorittamisen jälkeenkään työllistyminen ei onnistu suomessa koulutus on jo nyt voimakkaammin periytyvää kuin muissa pohjoismaissa siirtyminen opintotukimalliin jossa opiskelijoiden odotetaan rahoittavan yhä suuremman osan toimeentulostaan itse lainan muodossa uhkaa vahvistaa tätä kehitystä entuudestaan hallitus hallitus siis pyrkii vähentämään julkisen talouden ja valtion velkaantumista siirtämällä tätä velkaantumispakkoa suoraan opiskelijoiden yksittäisten ihmisten harteille jokseenkin ironiselta tuntuu mielestäni myös esitys tulorajojen sitomisesta indeksiin hallitus viime syksynä melkein ensi töikseen poisti opintotuen indeksisidonnaisuuden kun tiedetään että yksi keskeinen opintoja viivästyttävä tekijä tällä hetkellä on opiskelijoiden työnteko nyt sidotaan siis tulorajat indeksiin mutta ei tukea eli ilmeisesti halutaan viestittää että opiskelijoita kannustetaan tekemään enemmän töitä ja valmistumaan nykyistä hitaammin lopuksi arvoisa puhemies hallitus ei selvästikään näe koulutuksen tärkeyttä yhteiskunnallemme ja tulevaisuudellemme hallituksen ideologinen arvovalinta ja hallitus jatkaa näin sivistys koulutus ja opiskelijavihamielistä linjaa en usko että suomen historiassa on koskaan aikaisemmin nähty niin totaalista ja niin törkeää vaalilupauksen pettämistä kuin mitä niin sanotun koulutuslupauksen osalta on tapahtunut tätä opintotuen jättileikkausta voi kuvailla ainoastaan sukupolvilupauksen petoksena

tiedonvälitys todellakin on nykypäivänä äärimmäisen nopeaa edustaja anderssonin äsken pitämästä luin uutisen netistä jo viisitoista minuuttia sitten eli eli tiedonvälitys ei tänä päivänä ole ainoastaan reaaliaikaista se on jopa ääntä nopeampaa mutta tähän varsinaiseen aiheeseen kyllä tämä on kipeä asia että että opiskelijoitten opintososiaalisista eduista leikataan minä olen opetusministerin kanssa ollut smolnassa laatimassa hallitusohjelmaa opiskeluun liittyen ja kyllä me kipeänä koimme tämän varmasti voimme jakaa tämän että henkilökohtaisiakin traumoja tästä asiasta tuli mutta tällaisissa reunaehdoissa jouduimme hallitusohjelmaa tältä osin rakentamaan on on kohtuutonta sanoa että olisi joku sivistys tai opiskelijavihamielisyys tässä tilanteessa nyt olemme ja pyrimme katsomaan tässäkin tilanteessa eteenpäin mutta on kuitenkin nähtävä että on täällä hyviäkin asioita kokonaisuutena me tarvitsisimme kuitenkin laajan laajapohjaisessa parlamentaarisessa valmistelussa valmistellun

laajapohjaisessa parlamentaarisessa valmistelussa valmistellun opintotukiuudistuksen minä siirryn hetkeksi jatkamaan tänne

puhemies todellakin tarvitsisimme laajapohjaisessa parlamentaarisessa valmistelussa tehdyn opintotukiuudistuksen opintotukijärjestelmä on luotu alun alkaen seitsemänkymmentä luvun taitteessa ensisijaisesti korkeakouluopiskelijoita varten ja sitä on sitten paloittain täydennetty ainoa merkittävä kokonaisuudistus tapahtui yhdeksänkymmentä luvun alussa silloisen selvitysmies kurrin esittämien ajatusten pohjalta silloinhan painopistettä siirrettiin opintolainasta opintorahaan mutta samanaikaisesti iski päälle yhdeksänkymmentä luvun alun lama ja silloin opintoraha jäi varsin matalalle tasolle tiedän tämän omakohtaisesti hyvin koska katson että tämä on ikäisteni

nyt todellakin tarvitsisimme tällaisen mittavan opintotukireformin mutta näen tässä asiassa esimerkiksi sen hyvän seikan että nyt nyt eivät enää itsenäisesti asuvien kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoitten osalta vanhempien tulot vaikuta tämä on sinänsä pieni askel mutta kertoo tästä pyrkimyksestä laajentaa laajentaa yhdenvertaisuutta ja ja tätä pitää syventää entisestään ja ja myös eroja eri koulutusasteilla opiskelevien keskuudessa on totta kun äsken keskustelimme opiskelijoitten siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin että siinä on monia heikkoja kohtia juuri esimerkiksi yhteistaloudessa asuvien opiskelijoitten osalta mutta näitä on syytä valiokuntakäsittelyssä tarkistaa joissakin puheenvuoroissa sanottiin että se uudistus lisäisi opiskelijoiden työssäkäyntiä päinvastoin se mahdollistaa päätoimisen opiskelun ja tätä kautta mahdollisen nopeamman valmistumisen itse en kyllä välttämättä innostu siitä että pitäisi olla jonkinlainen itseisarvo valmistua mahdollisimman nopeasti ja vielä jos se vailla työkokemusta niin tämmöinen henkilö ei ei ole oikein työmarkkinakelpoinen vaikka meillä on kritikoitu sitä että meillä on pitkät valmistumisajat niin siinä on kuitenkin ollut se mitalin kääntöpuoli nimenomaan positiivinen puoli että kun kenties keskimääräistä pitempien opintoaikojen seurauksena on työskennelty opintojen rinnalla niin sitten on tullut sitä työelämävalmiutta sitä totisesti tänä päivänä tarvittaisiin kun tiedetään jo ettei koululaisillakaan ole entiseen tapaan työelämäkokemusta ja usein monen kohdalla on jopa niin että ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto on suoritettu varsin vähäisen työelämäkokemuksen ohella

arvoisa rouva puhemies suomi on hieno maa jokaisella suomalaisella on mahdollisuudet opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät vanhempien varallisuuteen ja postinumeroon katsomatta edelleen jatkossakin ja voisi sanoa että ehkä vielä paremminkin nämä mahdollisuudet nyt toteutuvat vaikka opintorahaan toki kohdistuu leikkauksia niin kokonaisopintotukihan siis kasvaa hallitusohjelman mukaisesti noin tuhanteensataan euroon opintotukeahan ei leikata mutta sitä yhtä osuutta opintorahaa kyllä leikataan se on ihan totta ja kun nimenomaan nämä asumistukimenot ovat ne jotka vievät leijonanosan tästä tuesta niin nyt tähän huutoon vastataan toisen hallituksen esityksen yhteydessä tämän opintotukimuutoksen yhteydessä kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin tämä on erittäin tärkeä ja tarvittava muutos tässä yhteydessä tästä keskustelimme jo tänään aikaisemmin ja oli ilo kuulla että eduskunta kuitenkin tukee tätä esitystä kuulosti näin olevan eri ryhmistä tuli tähän tukea ja on ihan totta että opiskelijajärjestöt ovat tätä pitkään ajaneet oli hyvä että tämä pystyttiin toteuttamaan tässä yhteydessä tämän ansiosta suurimmalla osalla opiskelijoista tukitaso nousee eli se käteenjäävä rahamäärä kasvaa mitä valtiolta opiskelijoille tukea osoitetaan opintojen aikana tämä on tämä on tärkeätä siinä mielessä että että nimenomaan opintoajat voivat lyhentyä sen takia että opiskelijat eivät ole pakotettuja hankkimaan työnteolla toimeentuloa kun

asumiseen lisätään tuen määrää valtion toimesta mitä muita muutoksia tässä tulee esimerkiksi vanhempien tulot eivät vaikuta jatkossa enää toisen asteen opiskelijoihin näitten täysi ikäisten osalta tämä on myös odotettu muutos erittäin tärkeä tasa arvoistava tekijä sitten muita muutoksia mitä on pitkään odotettu tämä hyvin epätasa arvoinen isompi korko mitä on takaisinperinnässä ollut lasketaan normaalille normaalille tasolle muitten takaisinperintäkorkojen kanssa tämä on hyvä muutos pieniä muutoksia mitä on voitu tehdä tässä isomman isomman muutoksen yhteydessä myös lainamäärää mitä opiskelija voi nostaa nostetaan se on sinänsä hyvä asia ja jokaisen itse päätettävissä ottaako tämän käyttöön vai ei mutta se lisää myös käytettävissä olevaa rahamäärää ja on osa tätä opintotuen kokonaismäärän nostoa

tässä aikaisemmassa keskustelussa tuli esille esimerkiksi tämän indeksisidonnaisuuden poistaminen opintotuen osalta on myös huomattava että ei tästä indeksisidonnaisuudesta hirveästi kyllä ole hyötyäkään ollut kun ei ole näitä tukia voinut nostaa tämän nykyisen nykyisen maailmanmenon vuoksi että että sinänsä tästä ei ole tähän tosiasialliseen rahamäärään ollut hyötyä opintotuen korottamisen osalta mutta jatkossa tätä voidaan tarkastella ja on ottanut tämän esille ja tähän voidaan palata myöhemmin mutta sitten tämä perheellisten opiskelijoitten tilanne kyllä tämä on täysin tunnustettava asia että esimerkiksi asumistukeen siirtymisen yhteydessä on huomioitava se että heidän elämäntilanteeseensa ja näihin tukimuotoihin liittyen tulee tulee se tilanne että heidän tulotasonsa pienenee ja tätähän ei voida pitää mitenkään hyväksyttävänä odotammekin keskustan sivistysvaliokuntaryhmän osalta että hallitus keskustelee keskenään tästä onko mahdollista tämä huoltajakorotuksen valmistelu esimerkiksi ensi kevään budjettiriihen yhteydessä toivon että opetusministeri voisi tämän asian ottaa esille tämänkin päivän istuntokeskustelussa tämä on tullut jokaisesta ryhmästä esille selvitettävänä vaihtoehtona toivomme että tätä voidaan viedä eteenpäin kyse on kuitenkin noin kahdeksasta viiva kymmenestä miljoonasta joka on tämä arvioitu maksimimeno mitä tästä tulisi ja pidämme kohtuullisena että tätä voitaisiin viedä eteenpäin tässä aikaisemmin edustaja andersson viittasi yrittäjävähennykseen ja siihen että tässä on vastaavista summista kysymys tällä ei ole mitään tekemistä tämän opintotukimuutoksen kanssa ja toivoisin myös että

tässä verotusasiassa vietäisiin näitä tasa tasa arvoasioita eteenpäin niin että myös toiminimiyrittäjiä ja pienyrittäjiä

samalla tavalla kuin osakeyhtiöyrittäjiä tämä on myös hyvä muutos enkä pidä oikein siitä että tätä asiaa verrataan

puhemies tällä kaikella on tekemistä tämän opintotukiuudistuksen kanssa koska tässä on nimenomaan kyse siitä minkälaisia arvovalintoja tämä hallitus tekee eli mihin te käytätte rahaa mihin teidän mielestänne on varaa ja mihin meillä ei ole varaa mistä te te viette te viette nyt saman verran opiskelijoilta pitkällä tähtäimellä kuin mitä te te olette valmiita laittamaan

suunnitella sellaista veromuutosta joka olisi hyödyttänyt pienituloisia yrittäjiä niin kuin tämä nyt ei tule tekemään edustaja jarva viittasi myöskin tähän indeksisidonnaisuuden poistoon totean vielä kerran niin kuin totesin viimekin vuonna että jäädytys olisi säästänyt tismalleen yhtä paljon eli ne vaikutukset valtiontalouteen olisivat olleet samoja mutta siinä vaiheessa kun talous taas olisi lähtenyt kasvuun se olisi varmistanut sen että opintotukikin seuraa tätä yleistä hintatasoa ja kulutushintojen muutosta nyt te päätitte että opintotuki on ainoa tukimuoto joka ei
takaisin listalle

arvoisa rouva puhemies

tehtävä on tietysti puolustella hallituksen esityksiä mutta mutta aika tuskallista oli katsella sitä kiemurtelua mitä täällä täällä edustaja jarva joutui äsken tekemään kun hän etsimällä etsi etsimällä etsi niitä hyviä asioita tässä tässä esityksessä ja tuntui unohtavan oikeastaan ne kaikki suurimmat ongelmat tai jätti ne sanomatta vähän samaan tapaan kuin aiemmin täällä keskusteltiin siitä sinänsä hyvästä uudistuksesta että opiskelijat asumistuen piiriin mutta unohdettiin se että nyt tässä opintotuen leikkauksessa opiskelijoilta leikataan huomattavasti enemmän kuin mitä he hyötyvät tuosta asumistukimuutoksesta

toimeentulonsa lainalla meillä ei mikään muu ihmisryhmä ole sellainen että heidät pakotetaan ottamaan lainaa jotta he voivat tulla toimeen eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeenkaan elleivät ensin ota opintolainaa ja tämähän on itse asiassa johtanut myös siihen että meillä on aika paljon nuoria jotka ihan tietoisesti hankkivat itselleen maksuhäiriömerkinnän sen takia että sitten he eivät voi saada opintolainaa ja sen sijaan he voivat saada toimeentulotukea minusta tämä on kyllä

ja nyt kun tätä opintotukea halutaan muuttaa lainapainotteiseksi niin se kyllä tarkoittaa sitä että se pakottaa entistä useamman opiskelijan käymään töissä opintojen ohella sinänsähän varmasti jos on oman alan töitä se on ihan hyvä juttu mutta käytännössä oman alan töitä ei ole kaikille saatavilla ja tämä tulee pidentämään kyllä opintojen kestoa kestoa etla on että pidennystä tulee noin kolme kuukautta ja se on kyllä vastoin kaikkia niitä työllisyys ja koulutustavoitteita mitä muuten yritämme edesauttaa ja pidentää työuria sillä vaikka lainaa nyt saa enemmän niin me tiedämme sen että moni välttää lainaa viimeiseen asti viimeiseen asti nykyään ei ole lainkaan varmuutta edes korkeakouluopiskelijoilla siitä että valmistumisen jälkeen saisi töitä tai että saisi ainakaan vakituisia töitä tai vaikka saisikin töitä niin palkka esimerkiksi kirjastonhoitajalla tai lastentarhanopettajalla on kyllä niin pieni että sillä ei suuria lainamääriä makseta takaisin nuoret eivät yksinkertaisesti uskalla ottaa sitä lainaa koska työurat niin epävarmoja me tiedämme myös sen että sellaiset opiskelijat jotka tulevat perheistä joissa äidin koulutustaso on heikompi välttävät tätä lainaa vieläkin enemmän jos äidin äidin koulutus on vain perusasteinen perusasteinen niin vain kahdeksantoista prosenttia näistä nuorista uskaltaa ottaa opintolainaa kun akateemisen koulutuksen saaneen lapsilla luku on kaksikymmentäseitsemän prosenttia tässä on merkittävä ero ja kyllähän tämä on paluuta siihen että vanhempien lompakko vanhempien koulutustaso vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa siihen millaisia valintoja nuoret tekevät uskaltavatko he lähteä opiskelemaan se on todella todella harmillista koska me tiedämme että suomen menestyminen on aina rakentunut siihen että meillä ovat kaikki kouluttautuneet meillä on kaikilla ollut mahdollisuus kouluttautua ja me olemme osaamisyhteiskunta nyt jos me jos me teemme tämmöisiä ratkaisuja jotka johtavat siihen että käytännössä

puhemies hyödynnän vielä tilaisuutta kun ministeri on paikan päällä esittääkseni kaksi kysymystä liittyen tähän hallituksen opintotukiuudistukseen ensimmäinen koskee lainan valtiontakausta ja maksuhäiriömerkintöjä saaneita nuoria eikö tässä nyt mennä näiden maksuhäiriömerkintöjen osalta ojasta allikkoon mielestäni lähtökohdan pitäisi olla se että ketään ei pakoteta ottamaan lainaa turvatakseen perustoimeentulonsa kuten jo todettiin tässä opiskelijat on käytännössä ainoa väestöryhmä jonka kohdalla tällä hetkellä toimitaan näin nythän tätä pakkoa hallituksen esityksen myötä laajennetaan koskemaan myöskin sellaisia nuoria opiskelijoita joilla on mahdollisesti jopa useita maksuhäiriömerkintöjä eikö tämän muutoksen seurauksena ole riski että opiskelijat pakotetaan velkaantumaan jotta pystytään maksamaan esimerkiksi maksuhäiriömerkinnöistä aiheutuvia velkoja eihän se voi olla hallituksen tavoitteena tässä sitten haluan myöskin tuoda esille sen että asumistukea koskevan keskustelun yhteydessä myöskin useat hallituspuolueiden edustajat toivat esille huolensa perheellisten opiskelijoiden kohtalosta tässä asumistukiuudistuksessa ja toivoivat että hallitus puuttuu siihen tuomalla tämän kauan kaivatun huoltajakorotuksen opintotukeen suomi on edelleen ainoa pohjoismaa joka ei huomioi opiskelijoiden perheellistymistä millään tavalla tuessa mikä on ministerin näkemys tästä pystytkö jo lupaamaan meille että hallitus tuo tämän huoltajakorotuksen viimeistään ensi keväänä kun opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin nyt etenee

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

on sen verran tärkeä asia

ajattelin tulla ihan tänne pönttöön puhumaan niin että voi ehkä vähän laajemmin pohtia tätä keskustelua mehän olemme koko illan ajan keskustelleet opintotukeen liittyvistä asioista aikaisemmin opiskelijoiden asumistuesta ja nyt sitten keskustelemme tästä opintorahan tasosta ensinnäkin on pakko todeta

jotka täällä ovat olleet äänessä että ehkä se kertoo siitä mitkä porukat ovat opiskelijoitten tilanteesta kiinnostuneita tietysti meillä on vähän eri eri näkemyksiä mutta tietyt porukat täällä edustettuna ovat kyllähän sillä lailla täytyy täytyy todeta että otan otan kyllä itse hallituspuolueen edustajana me kaikki hallituspuolueiden edustajat ketkä paikalla olemme ihan nöyrillä mielin vastaan tämän kritiikin mitä esitystä kohtaan esitetään ei ei tämä helppo päätös ole eikä tämä ole helppo esitys ja on ihan selvä juttu että meitä askarruttaa se mitä tämä tekee suomalaiselle sivistykselle ja suomalaiselle osaamiselle erityisesti keskustalle tämä on vaikea ratkaisu niin kuin jo aiemmin tänä iltana kerroin yleisestihän keskustaa pidetään maanviljelijöitten puolueena mutta kun kysellään eri ammattiryhmiä ketkä eri puolueita äänestävät niin sieltä ilmenee että itse asiassa opiskelijat kannattavat keskustaa yhtä paljon kuin maanviljelijät ja joissakin keskustan kannattajista jopa isompi osa on opiskelijoita kuin maanviljelijöitä keskusta on opiskelijapuolue ja keskusta on perusturvapuolue ja siihen liittyen me erityisellä herkkyydellä tarkastelemme näitä opiskelijoiden sosiaaliturva ja toimeentulokysymyksiä

suurimmalle osalle opiskelijoista plussaa nettomääräisesti suurin osa opiskelijoista tässä voittaa toki tulee yksittäisiä hankalia tilanteita ja näitä pitää tietysti ratkoa ja seurata mihinkä tämä järjestelmä kokonaisuudessaan johtaa

vanhempien tulojen vaikutus poistuu ei ole pieni juttu se että opiskelija on yhdenvertainen opiskeli hän sitten ravintolakokiksi tai filosofian maisteriksi ja onhan se arvoisat kollegat ollut aika erikoista että jos erehtyy tekemään tekemään liikaa töitä menee pikkuisen tulorajat ylitse niin sen jälkeen se takaisinmaksun korotusprosentti on ollut viisitoista prosenttia

nyt se kohtuullistetaan seitsemään pilkku viiteen prosenttiin mikä vastaa yleistä viivästyskoron tasoa nämä ovat kaikki kolme semmoisia asioita mitä erittäin pitkään opiskelijajärjestöt ovat lobanneet ja se on hieno juttu että sipilän hallitus on pystynyt nämä viemään läpi siitä lämpimät kiitokset opetusministerille ja koko hallitukselle

saattaa parantua mutta toki niin kuin aiemmin on nostettu esille meillä voi olla perheellisiä opiskelijoita joilla sitten tapahtuu kielteisiä muutoksia ja yhdyn kyllä tässä kohtaa edustaja jarvan esittämään ajatukseen siitä että olisi hyvä asia jos hallitus voisi selvittää olisiko tiukasta taloustilanteesta huolimatta mahdollista ottaa

opintotuen huoltajakorotus perheellisille opiskelijoille olisi hieno juttu jos opetusministeri voisi vähän valaista hallituksen ajatuksia tässä asiassa arvoisa puhemies loppuun joitakin ajatuksia tulevaisuuteen edustaja kimmo kivelä tänään niin kuin aiemminkin tässä salissa on esittänyt ajatuksia siitä että meidän opintotukijärjestelmämme kaipaisi kokonaisvaltaisempaa remonttia opintotukea on muutettu paikattu soudettu huovattu moneen suuntaan koko viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kun me siirryimme tähän opintoraha ja opintotukipainotteiseen järjestelmään

vaikka opintotuki on sosiaaliturvaa niin olisiko silti mahdollista että opiskelija voisi vähän vapaammin käyttää sitä opintotukea jos vaikka lähtee vähän vanhemmalla iällä opiskelemaan olisiko mahdollista sellainen että sitten saisi vaikka korkeampaa opintotukea jos opiskelee hyvin nopeasti vaikka alle sen tavoiteajan tai sitten jos tulee elämäntilanteessa muutoksia niin olisiko mahdollista että voisi pidemmän aikaa nostaa vähän matalampaa opintotukea

olla ihan hyvä juttu että siinä lopussa otetaan vaikka sellainen vuoden pätkä työelämään tai ollaan osa aikatyössä tätä fleksibiliteettiä varmasti olisi hyvä saada järjestelmään toisaalta kyllä näen perustulon mahdollisuutena se on hieno juttu että perustuloa nyt kokeillaan hallituksella on rohkeutta itse asiassa on ensimmäinen hallitus hyvät opposition edustajat joka uskaltaa kokeilla perustuloa kyllä perustulossa myös voisi olla mahdollisuus opiskelijoitten toimeentulon järjestämiseen jatkossa

mihin suuntaan opintotuki ehkä tämän tämän uudistuksen ja näitten ratkaisujen jälkeen lähtee mutta arvoisa puhemies vaikka kritiikkiä tulee ja itseänikin itse asiassa vähän ärsyttää kun joudutaan tällainen päätös opintorahaan tekemään niin kyllähän meidän pitää kuitenkin todeta että suomessa on aivan uniikki järjestelmä jolla tuetaan opiskelijoita ja mahdollistetaan se että jokainen voi vanhempien varallisuudesta ja postinumerosta riippumatta kouluttaa itseään tällainen järjestelmä on aivan ainutlaatuinen maailmassa ja tällä ratkaisulla vaikka nyt tulee lommo tämä järjestelmä kuitenkin säilyy ja siitä meidän pitää suomena pitää kiinni

jatkaakseni edellisen puhujan puheenvuoroon mielenkiintoinen on kyllä se näkökulma että pitkään on puhuttu siitä että opintotukijärjestelmä jota on monta kertaa muokattu on monimutkainen järjestelmä ja ja se mihin tämä hallituksen esitys menee yhdessä opiskelijoiden yleiseen asumistukeen siirron kanssa on se että tukijärjestelmää pitäisi yksinkertaistaa nykyisen hallituksen toteuttaman perustulokokeilun myötä on kyllä syytä mahdollisimman pian sitten kun harkitaan seuraavia kokeiluryhmiä ja siitä eteenpäin miettiä sitä olisivatko opiskelijatkin kokeilun piirissä jossakin vaiheessa niin että nähtäisiin se miten miten siellä puolella voitaisiin tätä toimeentuloa opiskelijoille järjestää oma näkemykseni ja ja esimerkiksi keskustankin näkemys hyvin pitkään on ollut se että opintotuessa on kysymys osalta myöskin sosiaaliturvasta ei opinnoista tulevasta palkasta vaan vaan pitäisi mennä kohti kattavampaa yksinkertaisempaa sosiaaliturvajärjestelmää siinä mielessä edustaja kurvisen esiin tuoma perustulo on tärkeä ajatus kun mietitään miten pitkällä aikavälillä opintotukea kehitetään mutta vielä tähän hallituksen esitykseen liittyen

korviini kyllä sattuu tämä puhe siitä että oltaisiin kokonaisuudessaan leikkaamassa ei pidä paikkaansa vaan opintotuki kokonaisuudessaan rahasummana nousee opiskelijoilla tuhanteensataan euroon aikaisemmasta useamman sadan euron verran yhteensä opintotukeen pitää laskea kuitenkin kaikki nämä osat opintorahaa kyllä leikataan mutta näillä muilla muutoksilla paikataan tämä leikkaus

puhemies kaikenlainen leikkaaminen opintososiaalisista tuista on leikkaus tulevaisuudesta siitä ei pääse yli eikä ympäri näin se vain kun minä opiskelin oli mahdollisuus työskennellä jos edistyi opinnoissaan kukaan ei rangaissut rangaissut siitä nyt en oikein ymmärrä kun omat lapseni ja osin paikoin jo lapsenlapseni opiskelevat että jos he ovat ahkeria ja ja jos he saavat opiskeltua siinä ajassa mitä säädetty on ja jos he vielä käyvät työssä rahoittaakseen itse opintonsa niin heitä rangaistaan jos he tienaavat onko se nyt yli kuusisataa euroa kuukaudessa mihin ihmeeseen tämmöinen laki tässä maassa perustuu miksi miksi opiskelijoita rangaistaan siitä jos jos he ovat ahkeria jos he valmistuvat ajassa mikä on niin eikö eikö siitä pitäisi palkita toinen asia on sitten se että kun puhutaan näistä opintososiaalisista eduista niin ymmärtääkseni sitä saa jopa seitsemän vuotta mutta kun meillä on paljon sellaisia opinahjoja mistä voisi kyllä valmistua tai yliopisto opintoja joista voisi valmistua neljässä vuodessa tai ainakin viidessä vuodessa niin voitaisiinko ajatella sellaista tulevaisuutta jos tässä nyt pohdiskellaan että saisikin sen koko seitsemän vuoden opintotuen vähän lyhyemmässä ajassa kokonaisuudessaan käyttöön mikä tarkoittaisi sitä että silloin voisi opiskella täysipäiväisesti ei tarvitsisi käydä töissä vaan valmistuisi esimerkiksi maisteriksi neljässä vuodessa jos opiskelee täysipäiväisesti se on täysin mahdollista minusta nämä nämä ovat sellaisia avauksia joita pitäisi pohdiskella täällä ja meidän pitäisi pystyä auttamaan meidän nuoriamme työelämään aikaisemmin kuin mitä he nyt pääsevät suomessa lähdetään varmastikin kaikkein vanhimpana toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yliopisto opintojen jälkeen kun verrataan koko muuhun eurooppaan

puhemies haluan ensin todeta edustaja tolppaselle että oikeastaan meidän opintotukijärjestelmä on täynnä ristiriitaisuuksia siis se että opiskeluaikoja on rajoitettu opintopistevaatimuksia opintotukikuukausia kohtaan on kiristetty ja samanaikaisesti opintotuen tasoa on pidetty aivan riittämättömällä tasolla itsessään jo on ristiriitaista mielestäni koko tätä opintotukipolitiikkaa leimaa tällainen tietynlainen ristiriita osittain tämän valmistumis ja opintoaikojen lyhentämistavoitteen sekä taloudellisten säästöjen välillä mikä näkyy myöskin tässä hallituksen esityksessä samanaikaisesti kun sanotaan että halutaan lyhentää opiskeluaikoja ja nopeuttaa valmistumista tehdään tämmöisiä yli sadankahdenkymmenen miljoonan säästöjä opintorahaan

opintorahaan me tiedämme että jo tällä hetkellä kaikki suomalaiset opiskelijat eivät ole halukkaita nostamaan lainaa muun muassa sen takia että työllistyminen on epävarmaa tai jos tulee sellaisesta taustasta että ei ole varmuutta siitä onko sitä riskinkantokykyä jos työpaikkaa ei löydykään valmistumisen jälkeen

arvoisa rouva puhemies toistan alkuun sen mitä sanoin jo korokkeelta pitämässäni puheenvuorossa että kuitenkin mitä tässä tapahtuu korotusprosentin laskeminen toisen asteen opintotuen yhtenäistäminen korkea asteen järjestelmään ja sitten yleisen asumistuen puolelle siirtyminen vaikka joudutaan tekemään tämä ikävä päätös opintorahan osalta suurin osa opiskelijoista voittaa suurin osa opiskelijoista voittaa se on tärkeää mainita ja kyllä minä haluan vielä kerran ottaa esille myös myös tämän korotusprosenttiasian joka on jäänyt tässä keskustelussa aika lailla syrjään minusta tällä on todella hyvä viesti opiskelijoille ja todella hyvä viesti työnteon kannattavuudesta ja ahkeruuden kannattavuudesta nythän on tullut seuraamus ja aika semmoinen käänteinen kannuste työnteolle jos on pikkusen mennyt tulorajan yli niin on ollut aika kohtuuton se viidentoista prosentin korotusprosentti itsellänikin on siitä kokemusta kurvisella on kokemusta siitä kun joutuu palauttelemaan kelalle opintotukea kovalla korolla nyt tämä asia minkä ovat monet opiskelijat ja heidän vanhempansa kokeneet todella epäoikeudenmukaisena tämä epäkohta saadaan korjattua se on aika merkittävä se pitää todeta tässä kohtaa haluan kyllä nyt erityisesti kiittää keskustelun loppupuolella edustaja tolppasta edustaja mikkosta ja edustaja anderssonia minusta täällä on tosi hyviä tulevaisuuden näköaloja pystytty porukalla yli hallitus oppositio rajan miettimään opintotuesta se ollut minusta hieno juttu se mitä perustulo voisi mahdollistaa opiskelijoitten toimeentulolle minusta edustaja tolppasella oli erittäin raikkaita ajatuksia siitä että opintotuki voisi olla joustavampi ja se mukautuisi elämäntilanteisiin täytyy sanoa se että ensi yönä amerikassahan käydään presidentinvaalit joita seuraa koko maailma herkeämättä ja siellä on hirveä vastakkainasettelu ja mollaaminen puolin ja toisin ja vaikka joskus tuntuu siltä että tämä meidänkin sali menee siihen amerikkalaiseen suuntaan niin arvoisa puhemies emme me silti siihen ole menossa kun tässä keskustelussa löytyy jo tämmöistä yhteistä

arvoisa puhemies kaksi näkökulmaa vielä haluaisin tuoda tähän keskusteluun on hyvä että näitä uusiakin avauksia on mietitty tässä puolin haluaisin kyllä muistuttaa siitä että opintotukeen kuuluu kuuluu useampi osa siihen kuuluu opintoraha toki sitä kyllä leikataan siihen kuuluu tämä asumislisä joka nyt muutetaan sinne yleiseen asumistukeen opiskelijoitten osalta se tukimäärä nousee suurimmalla osalla opiskelijoista ja siinä olennaista on se että sosiaalinen oikeudenmukaisuus tapahtuu siinä yhteydessä että ne opiskelijat jotka häviävät eivät sitä asumisen tukea tarvitse koska heidän omassa perheessä esimerkiksi puolisolla on tuloja jos puoliso on hyvätuloinen jopa korkeatuloinen silloin siinä ruokakunnassa tarvita sitä asumisen tukea ja sitä tukea saadaan siirrettyä niille jotka joutuvat maksamaan korkeaa vuokraa heillä jää pienempi osuus nyt opintotuesta tällä hetkellä käyttöön sitten muuhun kuin asumiseen jatkossa heidän tilanteensa paranee tämä on erittäin oikeudenmukainen linjaus ja sitten tämä opintolaina

arvoisa puhemies totean nyt vielä tästä opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin se taas kerran nousi esille edustaja jarvan puheenvuorossa on totta että se hyödyttää erityisesti pienituloisia yksin asuvia opiskelijoita eli osa opiskelijoista tosiaankin hyötyy siitä uudistuksesta mutta todellakin toivon että hallitus seuraa sen uudistuksen vaikutuksia eri opiskelijoihin tarkkaan koska ei ole lainkaan niin että se uudistus on niin yksiselitteisen oikeudenmukaisuutta lisäävää kuin mitä edustaja jarva tässä omassa puheenvuorossaan toi esille

niissä perheissä niin suuria ja ennen kaikkea huolettaa perheellisten opiskelijoiden asema niin kuin tässä on todettu jotka tosiaankin häviävät siinä uudistuksessa verrattuna siihen miten heitä kohdellaan tällä hetkellä yleisen asumistuen saajina ja sitten vielä tästä hallituksen itse opintotukiuudistuksesta tosiaankin opintorahaan tehdään ennennäkemättömän suuri leikkaus se tarkoittaa yksittäisen opiskelijan kohdalla tulonmenetystä noin sadan euron edestä joka on erittäin merkittävä osuus opintotuen kokonaisuudesta ja opintorahan kokonaisuudesta tällä hetkellä käytännössä tämä lainapainotteisuuden lisääminen tarkoittaa sitä että pakotetaan jo valmiiksi suomen pienituloisin väestöryhmä itse ottamaan lainaa jotta pystytään turvaamaan sellainen

puhemies kiitoksia näistä puheenvuoroista myöhäisillassa muutama huomio heränneisiin teemoihin emme halua hallituksena kannustaa ketään hankkimaan maksuhäiriömerkintää joten jatkossa opintolainaa voisi hakea myös sellainen opiskelija jolla on vähäisiä maksuhäiriömerkintöjä tällöin opiskelija voi saada opintolainaa nykyistä yksinkertaisemmin ja mielestäni se on hyvä hyvä parannus nykyiseen sitten tässä uudistuksessa ja laissa on nyt selkeästi sekä niitä hyviä että että huonompia uutisia opiskelijoiden kannalta ja huolta kannamme kannamme sekä tästä taloustilanteesta että siitä miten voidaan opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla tukea mutta niitä hyviä elementtejä tässä uudistuksessa on lukuisia kuten se että opintolainan taso nousee käteen jää jää enemmän rahaa

asumistukeen siirtyminen on hyvä uutinen sitä opiskelijajärjestöt ovat erityisesti toivoneet tukimuotojen yhtenäistäminen yksinkertaistaa järjestelmää tämä takaisinperintään liittyvä rangaistuskoroksikin kutsuttu elementti kohtuullistuu se on monille opiskelijoille hyvä elementti ja sitten tämä toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutuksen poistuminen on pitkään toivottu ja odotettu elementti eli kyllä tässä tässä paljon pureskeltavaa on sitten eduskunnalle ja valiokunnalle ja myöskin hyvästä näkökulmasta samoin sitten tästä mahdollisuuksien tasa arvon näkökulmasta haluan vielä sanoa että keväällä teetetyssä selvityksessä selvitysmiehenä toiminut professori roope uusitalo ei löytänyt opintolainojen käytön jakaantumisesta pohjoismaiden välisistä vertailuista tai yhdeksänkymmentä luvun opintotukijärjestelmän uudistuksesta tieteellisesti merkittävää näyttöä joka tukisi väitettä koulutuksellisen tasa arvon heikkenemisestä

hyvin tärkeä on se viesti mikä tästä salista lähtee meidän nuorillemme korkean koulutuksen hankkiminen suomessa kannattaa ja koulutus on paras investointi omaan tulevaisuuteen korkeampaan ansiotasoon ja varmempaan työllistymiseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä on kyseessä yle veron indeksin jäädyttäminen vuosiksi kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista kuten juhannuksen alla satosen johtamassa ylen tehtävää ja ja rahoitusta pohtineessa parlamentaarisessa työryhmässä on sovittu indeksiä vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista tarkastellaan sitten myöhemmin henkilökohtaisesti en ole indeksien jäädyttämisen kannalla koska se heijastuu journalismiin ja pelkään heijastuksia myös objektiiviseen tiedonvälitykseen ja tiedän että kun rahoitus on horjuvalla pohjalla niin silloin työntekijöilläkään ei ole hyvä olla vaan paineet kasvavat mutta kuten sanottu asia on parlamentaarisessa työryhmässä tältä erää sovittu mutta haluaisin nostaa kysymyksen ylen rahoituksen siirtämisestä takaisin kehysten ulkopuolelle tästäkin on jo sovittu ja asiasta on maininta valiokunnan lausunnon perusteluissa aikataulu näyttää kuitenkin venyvän lausunnossa on nyt maininta että vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvion yhteydessä tämä asia käsiteltäisiin aiempi tieto oli loppukesän budjettiriihen kirjauksessa siten että siirto valtion televisio ja radiorahastoon ja yle siirron siirtäminen kehyksen ulkopuolelle käsitellään seuraavan julkisen talouden suunnitelman yhteydessä eduskuntapuolueiden hyväksymän linjauksen pohjalta

arvoisa puhemies yleisradio yle on varmasti meille kaikille tärkeä asia ja tärkeä instituutio erityisesti mielestäni yleisradio tekee erittäin hyvää työtä alueradioillaan paikallisella uutistoiminnallaan ja sillä on erittäin iso merkitys maakuntien suomen hyvinvoinnille kehitykselle ja sille aineettomalle henkiselle buustille mikä siellä on on erittäin tärkeää että kaikissa muutoksissa mitä ylen rahoitukselle tehdään pidetään huolta siitä että tämä kattava alueradioiden verkko säilyy kuitenkin minusta on vähän ongelmallista että täällä eduskunnassa kannetaan aina enemmän huolta ylen tilanteesta yleisradiosta kuin sitten meidän kaupallisen ikään kuin villin ja vapaan median tilanteesta rohkenen sanoa että siellä kyllä ollaan vielä tiukemmilla kuin ylellä tällä hetkellä tämä valtava digitalisaatiomuutos sosiaalinen media valhemediat joita nykyään mieluummin luetaan kuin omaa maakuntalehteä ja se että mainostulot karkaavat tuonne

ahtaalle meidän paikallisradioita jopa paikallislehtiä toivottavasti nyt sitten hallitukselta ja myös tältä eduskunnan salilta löytyy virtaa miettiä sitä mitenkä moniarvoinen yksityisessä omistuksessa oleva media myös pidetään hengissä joka puolella suomea kun meillähän on tämä televisiotyöryhmäkin perustettu

ei saisi tehdä mitään jäädytyksiä että kyllähän tämä yleinen suomen sisäpolitiikan ja talouspolitiikan linja on pikkusen sellainen että me hallituksessa yritämme laittaa suomea kuntoon saada suomen nousuun saada tasapainoon tämän meidän maan talouden lopettaa velkaantumisen

minusta on täysin ymmärrettävää että täällä puhutaan nimenomaan yleisradiosta yleisradio on parlamentaarinen radio se on eduskunnan radio on hyvä että se ei ole hallituksen radio silloin se olisi aika aika huono asia silloin olisi vähän niin kuin hallituksen sylikoirana koko yleisradio nyt se kuitenkin pystyy objektiiviseen tiedonvälitykseen tällä hetkellä parlamenttiin eivät tosiaankaan kuulu yksityiset tiedonvälittäjät ei ei mainos tv ei nelonen eivätkä myöskään kaupalliset lehdet ne elävät mainostuloilla ja mainostulot ovat sitä mitä ovat kyllä meillä näkyy vielä olevan noita lehtiä ja ja toivotaan että lehdet säilyvät digitalisaatiosta huolimatta digitalisaatio on kyllä suurempi ongelma lehdille kuin yleisradiolle digitalisaatio vie ihmisiä nettiin ja mahdollisesti netistä ei tule sitten niin paljon mainostuloja kuin on tullut aikaisemmin mutta henkilökohtaisesti voin sanoa että minä pidän sanomalehden tuoksusta ja minä pidän siitä että voin aamulla lukea aamukahvini kanssa lehteä toivon että se kasvaa tälle salille kuuluvat yleisradio ja yleisradion toiminta yleisradion pysyminen yleisradion objektiivisena pysyminen yleisradion uutistoiminta dokumenttitoiminta ja ennen kaikkea aluetoiminta siitä on pidettävä huolta erittäin huolestuttavaa on se että yle ajoi alas esimerkiksi akuutti nimisen ohjelman sille me emme mahtaneet mitään koska se tapahtui vähän niin kuin meiltä sivussa kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota

on tehty
arvoisa rouva puhemies edustaja kurvinen kyseli että mistä mistä saa säästää no huomenna me puhumme siitä mitkä ovat kunkin puolueen ehdotukset siihen

mistä mistä voi säästää kun esittelemme vaihtoehtobudjettimme itse pidän kyllä erityisen tärkeänä sitä että me varmistamme yleisradion riittävän rahoituksen ja pidän myös erittäin tärkeänä sitä että nämä yleisradioon kohdistuvat muutokset tehdään parlamentaarisesti niin kuin tapana on ollut sen takia tietysti nyt kun tämä esitys on tullut työryhmästä sitä on syytä kunnioittaa mutta se olisi myös syytä sitten toimeenpanna siinä aikataulussa mitä siinä ryhmässä myös sovittiin tässä nousi esiin maakuntaradioiden tärkeä rooli se on aivan totta niillä on äärimmäisen suuri merkitys alueilla ja on varsin surullista että maakuntaradiot ovat joutuneet myös vähentämään toimintaansa ja lähetysaikaansa yleisradioon kohdistuneiden säästöjen vuoksi on totta myös se että kaiken kaikkiaan media elää aikamoisessa murroksessa ja varsinkin sanomalehdet ovat joutuneet supistamaan toimintaansa sen takia että mainostulot ovat vähentyneet ja verkkoon siellä ei ole löytynyt sitten semmoisia uudenlaisia tapoja miten kerätä kerätä mainostuloja mutta kaiken kaikkiaan pidän tärkeänä että me me täällä yhdessä pidämme huolta yleisradiosta pidämme myös huolta siitä että kaiken kaikkiaan mediakenttä on mahdollisimman moninainen ja sitten vielä koulutuspolitiikassa pidämme huolta siitä että meidän lasten ja nuorten medialukutaito kehittyy

arvoisa puhemies tahdon tässä vielä todeta sen että kyllä minusta eduskunnan tehtävä on pohtia viestintäpolitiikkaa laajemminkin kuin siten että miten yleisradio voi ja sitten ehkä on jotakin muutakin mediaa kyllä minusta länsimaiseen yhteiskuntaan ja pohjoismaiseen yhteiskuntaan kuuluu se että meillä on muitakin tiedotusvälineitä kuin vain valtion omistama media vaikkei se mikään hallituksen radio olisikaan ei se ole oikein terve tilanne mediakentässä ja viestinnän kentässä jos ei ole mitään muuta kuin yhteiskunnan omistamia tiedotusvälineitä joskus joissakin asioissa on ehkä sananvapaudessa on on se asia myös niin että merkitystä ei ole vain sillä miten asiat ovat vaan myös sillä miltä ne näyttävät ja kyllä se pahalta näyttää jos käy niin että täysin kaupallinen media ja yksityisen sektorin omistama media meiltä katoaa mutta toivottavasti näin ei käy ja edelleenkin toivon että hallitus tekee toimenpiteitä että

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides asia ensin päätetään maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta